päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta

arvoisa puhemies suomi on kansainvälisesti vertaillen lehdistönvapauden kärkimaa tämän pitäisi olla meille kaikille ylpeyden aihe riippumaton media on yksi suurimmista syistä siihen että demokratiamme on niin vahva se että päättäjien tekemisistä ja sidonnaisuuksista kerrotaan mediassa on äänestäjien oikeus ja päättäjien etu länsimaiseen demokratiaan ei kuulu se että median on sitten kysymys verorahoilla rahoitetusta tai kaupallisesta pitäisi nauttia pääministerin luottamusta se että pääministeriä epäillään valtiollisen median painostamisesta on erittäin vakava asia siksi kysyn teiltä pääministeri sipilä miksi olette suomen pääministerinä yrittänyt painostaa yleisradiota teitä koskevassa uutisoinnissa

journalistien ohjeessa kahdeskymmenesensimmäinen pykälä kuuluu sillä tavalla että jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja jotka asettavat hänet erittäin kielteiseen julkisuuteen kritiikin kohteelle on varattava tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä tätä oikeuttani olen perännyt mistään muusta tässä ei ole kysymys

pääministeri sipilä te olette suomen pääministeri pääministerin pitäisi toimia pääministerin arvovallan mukaisesti mutta teidän toimintanne on ollut jotakin ihan muuta olette lähetellyt ylen toimittajille ja ja päätoimittajalle useita viestejä joissa olette syyttänyt yleisradiota puolueellisuudesta teidän toimintanne riippumatonta mediaa kohtaan on koettu painostamisena ja se on erittäin vakava asia on myös kummallista että pääministeri laittaa arvovaltansa peliin koska itseä koskeva uutisointi ei miellytä pääministeri sipilä ettekö todellakaan näe omassa toiminnassanne mitään suomen pääministerille moitittavaa moitittavaa
arvoisa rouva puhemies tämän viestin keskeisin sisältö on se että olin sitä mieltä että toimittajan olisi pitänyt varata minulle samassa yhteydessä mahdollisuus vastata tähän vakavaan väitteeseen mikä tähän juttuun sisältyi sisältyi en millään tavalla puutu sen itse jutun sisältöön muuta kuin että minua olisi siinä yhteydessä pitänyt kuulla

arvoisa puhemies pääministeri sipilä pääministerin tehtävä avoimessa demokratiassa on vastata myös ikäviin kysymyksiin kun kyse on hänen toimistaan pääministerinä kysymys siitä onko pääministeri ollut esteellinen valtiontukipäätöstä tehtäessä on tällainen relevantti kysymys ja jääviyssäännökset on luotu myös turvaamaan poliitikkoja poliitikon ja päättäjän tehtävä on jäävätä itsensä silloin jos herää edes epäilys siitä että hän olisi voinut käyttää asemaansa hyväksi tavalla joka ei ole sopivaa eli tämä suojaa päättäjää

pääministerin arvovallalla välineitä niille jotka sanovat että perinteiseen mediaan ei voi luottaa tänä aikana perinteisen median rooli on todella tärkeä kun meillä on valesivustoja jotka levittävät suoranaisia valheita ja ja tämän kansakunnan yhtenäisyyden nimissä on puolustettava median riippumattomuutta miten pääministeri näette että voitte jatkossa hallituksessa turvata sananvapauden ja ylen riippumattomuuden ja sen resurssit

terrafame päätöksestä puhutaan siihen harkintaan että en ole esteellinen tuota päätöstä tekemään mitä tulee tähän sananvapauteen ja lehdistönvapauteen siihen jo vastasin en millään tavalla pyri estämään suomalaisen lehdistön vapautta en millään tavalla se on päivänselvä asia mutta minullakin on sananvapaus ja myöskin

pääministeri viime vaalikaudella te kuuluitte siihen joukkoon kansanedustajia jotka olivat huolestuneita ylen rahoituksen anteliaisuudesta muistan että viime vaalikauden loppupuolella te tulitte julkisuuteen ehdotuksella että ylen indeksi pitäisi jäädyttää juuri vaalikauden alussa oli tehty päätös siitä kertaluonteisesta indeksin jäädyttämisestä ja sen päätöksen yhteydessä sovittiin että se jää yhdeksi kerraksi tällä vaalikaudella hallituksenne on on ajanut läpi ja työryhmätyön tuloksena sitten on saavutettu parlamentaarinen sopu siitä että ylen indeksiä jäädytetään useamman vuoden ajaksi tämä tarkoittaa ylen rahoituksen leikkaamista kun tämä on taustana sille että nyt on julkisuudessa keskustelua ja ja epäily siitä että olette vaikuttanut ylen toimituksellisiin sisältöihin ja yle taipuu teidän viestintänne edessä ja ratkaisee sisältöjä teidän painostuksenne alla tällaista keskustelua julkisuudessa käydään niin oletteko samaa mieltä herra pääministeri että me emme tee mitään sellaisella yleisradiolla joka taipuu hallituksen painostuksen edessä

edustajan puheenvuoro sisälsi vakavan väitteen että puuttuisin ylen sisältöihin kuten olen jo moneen kertaan tässä yhteydessä todennut

oma kritiikkini ylelle oli pelkästään sitä että journalismin sääntöjen mukaisesti minulle kuuluu oikeus omassa asiassani tulla kuulluksi siinä yhteydessä kun juttua tehdään mistään muusta ei ole kysymys mitä tulee ylen rahoitukseen sen päättää eduskunta ja ja siitä on ollut parlamentaarinen

arvoisa puhemies suomi on edelleen sananvapauden mallimaa siksikään tänään julki tulleita pääministerin kovaa kritiikkiä sisältäviä viestejä yleisradion toimittajalle ei voi eikä pidä lakaista maton alle verorahoilla ylläpidettävä yleisradio on sananvapauden kruununjalokivi kaikki suomalaiset ovat yleisradion omistajia yleä eikä mitään muutakaan mediaa saa painostaa eikä vaientaa pääministeri sipilä jos ette halunnut vaientaa vaikuttaa uutisointiin miksi lähetitte näin kovasanaisia viestejä toimittajalle illan pimeinä hetkinä ja miksi uskotte että toimittajille ja toimituksiin on syntynyt käsitys että heitä on painostettu

arvoisa rouva puhemies tämä viestiketjuni kaiken kaikkiaan koski ainoastaan sitä että pidin oikeutenani oikeutenani tulla kuulluksi jutun teon yhteydessä koska tässäkin tapauksessa julkisuudesta tunnettua henkilöä kohtaan esitettiin vakava väite vakava kritiikki ja journalismin sääntöjen mukaan minulla olisi ollut oikeus tulla kuulluksi tässä aikaikkunassa mikä lähetettiin sähköpostilla se ei mitenkään ollut mahdollista

arvoisa puhemies ensin selvyyden vuoksi on sanottava että me vihreät emme epäile että te olisitte pääministeri käyttänyt asemaanne väärin terrafame päätöksessä emme epäile että te olisitte etsinyt hyötyä itsellenne tai sukulaisillenne tästä juuri tätä varten jääviyssäännöt ovat olemassa jotta kaikki tämmöinen epäilys hälvenisi ja jos tässä päätöksessä on tapahtunut virhe se varmasti voidaan korjata

arvoisa rouva puhemies hallitus ei yritä eikä voi missään tapauksessa vaikuttaa ylen ohjelmien sisältöihin yle ei myöskään tarvitse hallituksen yksittäisen ministerin tai pääministerin luottamusta sen varassa ei ei töitä tehdä yle toimii täysin riippumattomana journalistisena tuottajana ja hyvänä sellaisena tästä eteenpäinkin meillä ei ole mitään epäilystä tässä asiassa ei hallituksen sisällä ei minulla henkilökohtaisesti etteikö näin olisi tästä eteenpäinkin

puhemies olisi todella hämmästyttävää jos pääministeri pystyisi hyppyyttämään julkisen palvelun yhtiötä tätä en luonnollisestikaan jaksa uskoa mutta tämän jupakan yhteydessä esille on noussut päätoimittaja joka on käyttänyt toimittajaesimiehen valtaa eräällä lailla puuttumalla esimiehenä joidenkin alaistensa työhön mihin hänellä on velvollisuus ja oikeus asemansa perusteella hän ei ole toiminut niin kuin maon kiinassa toimittiin eli että anna kaikkien kukkien kukkia vaan vaan on todellakin toiminut esimiehenä niin kuin tulee mutta kysyn pääministeriltä tämä jupakka ole vaikuttamassa siihen

arvoisa rouva puhemies ei tietenkään vaikuta satosen työryhmän esitykset etenevät sellaisenaan sehän sisälsi muun muassa sen että että ylen rahoitus siirretään kehysten ulkopuolelle ja meillä on tästä sitoumus hallituksen sisällä että teemme sen seuraavassa kehysriihessä

puhemies on todella tärkeää että me käymme tätä keskustelua tänään täällä olemme vakavien ja myöskin perustavanlaatuisten kysymysten äärellä kuten tässä on monissa puheenvuoroissa painotettu niin kyse on kansalaisten luottamuksesta yleisradioon yleisradion riippumattomuudesta mutta myöskin siitä minkälaisena pääministeri näkee oman roolinsa suhteessa mediaan ei ole mitään outoa siinä että sananvapaassa demokratiassa uutisoidaan terrafame urakan kaltaisesta kytköksestä sen sijaan on outoa että me saamme lehdistä lukea kuten tänään että ylen entinen toimittaja sanonut että juttuja on hyllytetty ja sensuroitu ja toimittajille on annettu varoituksia erityisesti tämän hallituksen aikana arvoisa pääministeri miten te kommentoitte tätä väitettä miten te aiotte pääministerinä toimia kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi yleisradioon ja oletteko valmis julkaisemaan teidän ja yleisradion päätoimittajan välillä käymäänne tiedonvaihtoa mahdollisten mahdollisten epäilyjen

asiaa emme missään tapauksessa hallituksesta tai yksittäisinä henkilöinä ministereinä yritä vaikuttaa siihen että joku juttu jäisi julkaisematta mutta tässä noin neljä viikkoa sitten oli esimerkki yle uutisoi että minä olen jättänyt tulojani ilmoittamatta minusta tällaisessa kysymyksessä on oikeus silloin soittaa ylelle ja kertoa että tämä ei pidä paikkaansa ja pyytää että sellainen korjataan tällaisesta vuorovaikutuksesta tässä tässä on kysymys ja ja sama koski tätä minusta tässäkin terrafame jutussa jääviysjutussa olisi ollut oikeus tulla kuulluksi ennen kuin juttu julkaistaan mutta tämän seurauksena ja käytyäni useita keskusteluja olen tullut siihen tulokseen että en enää ole yhteydessä toimituksiin enkä toimittajiin minua koskevissa jutuissa vaan oikaisen ne toisella tavalla

puhemies nythän ollaan varsin vakavan kysymyksen äärellä koska meillä kansanedustajilla on vain yksi uskottavuus ja sama koskee tietysti myös pääministeriä siltä osin voidaan sanoa että kysymys on siitä eduskunnan luottamuksesta että me kansanedustajat myöskin toimimme tavalla jota suuri yleisö pitää reiluna ja oikeana erityisen vaarallista tässä keskustelussa on se jos muut maat vetävät johtopäätöksen että suomen pääministeri pyrkii painostamalla

ei suomea sitten jatkossa lisätä siksi minä kysyisin pääministeri teiltä tunnetteko te ollenkaan sellaista tunnetta että teidän kannattaisi nyt pyrkiä siihen että tässä ei ole kysymys hallituksen radiosta vaan eduskunnan radiosta ja pyytäisitte anteeksi sitä miten olette painostanut

arvoisa rouva puhemies vaikka kuinka monta puheenvuoroa tässä käyttää niin en varmaankaan saa oppositiota vakuuttuneeksi siitä että en ole painostanut yleä olen vaatinut oikeuttani tulla kuulluksi samassa yhteydessä kun juttua tehdään sellaisessa aikataulussa joka joka mahdollistaa myöskin käytännössä sen sen asian selvittämisen tämän puolitoistatuntisen olisi voinut käyttää vaikka siihen mikä tämän tämän kyseisen kaupan tekojärjestys oli kaikkihan oli tehty jo ennen kuin teimme talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa mitään päätöksiä sitovat urakkasopimukset ja niin edespäin tämäkin selviää terrafamen

otetaan vielä yksi näkökulma tähän keskusteluun pääministeri sipilä teiltä kysyttiin eilen tiedotustilaisuudessa vahingoittaako tämä kohu suomen mainetta ja te vastasitte ei varmasti ole suomen maineelle vahinkoa tästä kansainväliset mediat ovat uutisoineet pääministeri sipilän painostuskohusta financial times kirjoittaa korruptioskandaalista bbc kirjoittaa sananvapauskiistasta ja dagens nyheter kirjoittaa että suomen pääministeri hiljensi valtiollisen median julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja on tänään sanonut että suomen maine sananvapauden kärkimaana on saanut kolhun sipilä kohussa pääministeri sipilä oletteko te edelleen sitä mieltä että teidän toimintanne ei ole vahingoittanut suomen mainetta
rouva puhemies olen koska en ole painostanut yleä olen vaatinut vain oikeuttani kommentoida juttua eli ei
vielä ministeri rehn
arvoisa puhemies edustaja rinne käytti sanaa korruptioskandaali

edustaja rinne käytti sanaa korruptioskandaali ja on tietysti on tietysti hyvin olennaista että katsotaan myös mitä tässä itse asiassa on tapahtunut kun on heitetty epäilyksen varjo terrafame group laati selvityksen kun epäilyt ja kohu oli nostettu ja esittelevänä ministerinä tuon esiin kolme seikkaa tästä terrafamen omistajaohjauksesta vastaa työ ja elinkeinoministeri ensinnäkin kyseinen malminkuljetin oli tilattu jo lokakuussa kun taas talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti asiasta marraskuussa yhdestoista päivä marraskuuta ei ole mitään yhteyttä eikä ollut edes tietoa tästä hankinnasta toiseksi kuljetin olisi tilattu joka tapauksessa kummassakin vaihtoehdossa siinä että kaivos jatkaa toimintaansa tai että se suljetaan kolmanneksi ei talouspoliittinen ministerivaliokunta
arvoisa arvoisa puhemies viittaan siihen mitä edustaja haavisto täällä täällä aikaisemmin sanoi ja viittaan myös siihen että kun ministeri rehn täällä nyt ikään kuin vähän syyllistävään sävyyn puhui oppositiosta joka kysyi asiasta niin haluan muistuttaa että myös valtiovarainministeri orpo edellytti selvitystä tästä itse asiasta mutta tässä ei ole kysymys enää tästä itse jääviyskysymyksestä eikä kukaan ole kiistänyt sitä sitä etteikö pääministerillä olisi oikeus omaan näkemykseen tai etteikö voisi olla vaan kysymys on siitä jos on syntynyt mielikuva jossa nyt ylen keskeinen entinen toimittaja on tullut ulos ja todennut että ei ole sattumaa että kurilinja on koventunut tämän hallituksen aikana ja kun muutenkin media kohtaa vaikeuksia niin haluaisin pääministeriltä kysyä miten itse arvioitte että omalla toiminnallanne toiminnallanne olette vahvistaneet luottamusta riippumattomaan tiedonvälitykseen

arvoisa rouva puhemies riippumattomaan tiedonvälitykseen kuuluu myöskin se että että osapuolia kuullaan tehdään tehdään faktapohjaisia juttuja ja ja uutisointia ja silloin jos jossakin kohtaa uutisointia on virhe niin on oikeus puuttua ja uutinen korjataan minusta tämä kuuluu tähän suomalaiseen demokratiaan ja sananvapauteen puolin ja toisin ja minä uskon että myöskin tämä toimiva yhteys on suomen ykkösaseman taustalla että meillä on myöskin toisinpäin keskusteluyhteys koko ajan olemassa uskon ja toivon että tämä jatkuu tästä eteenpäinkin

puhemies haluan todeta sen viitaten edustaja lindtmanin puheenvuoroon että pienintäkään epäilystä että näillä esille tuoduilla suhteilla olisi ollut mitään tekemistä tai merkitystä terrafame päätöksen kanssa lisäksi totesin pitäväni selvänä ja olin keskustellut vielä pääministerin kanssa että koska asiasta on syntynyt tällainen keskustelu niin tähänhän ilman muuta silloin tulee selvyys mutta uskon kuten ministeri rehn kuvasi tätä terrafame tapausta että tässä pääministeri ei ole ollut esteellinen

seuraava kysymys edustaja mustajärvi
arvoisa puhemies vaikka ministeri tiilikainen ei ei ole paikalla niin kysyn tämän kysymyksen silti koska tällä on erityistä merkitystä valtion kannalta ei mennyt kauan siitä kun metsähallitus laki hyväksyttiin kun tuli ilmoitus metsähallituksen metsätalous oyltä kaikkia metsureita koskevasta yt menettelystä ja pitkistä lomautuksista ja kun metsähallitus laista keskusteltiin tässäkin salissa niin muistelen että pääministeri muun muassa muiden rinnalla

oli sitä mieltä että mikään ei muutu työllisyyden edistäminen on on kuitenkin kirjattu metsähallituksen metsätalous oyn yhteiskunnalliseksi velvoitteeksi arvoisa pääministeri kuinka työntekijöitten lomauttaminen edistää työllisyyttä ja tällä tavallako se hallituksen työllisyystavoite toteutuu
ministeri tiilikainen ei todellakaan ole paikalla joten joten palataan ensi viikolla aiheeseen sitten jos hän sattuu olemaan paikalla tämä kysymys on siis loppuun käsitelty seuraava kysymys edustaja stefan wallin

arvoisa puhemies palataan ruohonjuuritasolle

puhemies ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä uusien maksujen yksittäistapauksissa jopa kymmenientuhansien eurojen vuosittaisten maksujen perimistä saariston yhteysaluksilla ei voida kutsua uudistukseksi riski on mielestämme päivänselvä että maksullinen yhteysalusliikenne johtaa siihen että yritystoiminta kärsii pahasti ja saariston elinvoima laskee valtiovarainministeri orpo toisessa vaakakupissa on valtiolle neljän miljoonan euron säästö meidän mielestämme tämä ei korvaa sitä tosiasiaa että toisessa vaakakupissa maksulliset kalliit kuljetukset asettavat saariston asukkaat ja yrittäjät epätasa arvoiseen epätasa arvoiseen asemaan onko hallitus todellakin valmis vaikeuttamaan saaristoalueen asukkaiden ja yrittäjien arkielämää ja toimeentuloa neljän miljoonan euron säästön

arvoisa puhemies tosiaan lvmn esitystä joka on tällä hetkellä lausuntokierroksella ei ole hallituksessa sen enempää käsitelty eikä linjattu lausuntokierros otetaan vastaan ja sen jälkeen hallitus normaalijärjestyksessä käsittelee asiaa minusta kaikissa tilanteissa meidän pitää huolehtia siitä että saariston sekä asukkailla että elinkeinoilla on hyvät edellytykset säilyä ja kehittyä tämä ei ole ensisijaisesti nyt ollut esillä säästösyistä vaan tämä on osa lvmn uudistushankkeita ja me tulemme tämän hyvin tarkkaan käymään läpi ja palaamme asiaan vielä tarkemmin kun liikenneministeri on paikalla

tässä on todellakin sama tilanne että ministeri berner ei ei ole paikalla joten tähänkin varmaan palataan sitten ensi kerralla kun hän on tämä kysymys on loppuun käsitelty seuraava kysymys edustaja laukkanen

arvoisa rouva puhemies kymmenettuhannet suomalaiset seisovat joka viikko leipäjonoissa lähes

maksuhäiriömerkintä suurin ryhmä

maksuhäiriöisissä ovat kaksikymmentäviisi viiva neljäkymmentäneljä vuotiaat miehet kuvitelkaa miehet parhaassa työiässä tarvitaan perusteellista selvitystä mitkä seikat suistavat ihmisiä syrjäytymiskierteeseen ja selkeitä ratkaisukeinoja siihen miten tämä estetään ja miten autamme heitä pääsemään takaisin jaloilleen kysynkin asiasta vastaavalta ministeriltä tietääkö hallitus mitkä seikat aiheuttavat syrjäytymistä ja miten hallitus ratkoo maahamme pesiytynyttä köyhyysongelmaa

arvoisa rouva puhemies vastaan omalta osaltani edustaja laukkanen kiinnittää huomiota näihin niin sanottuihin neet nuoriin eli nuoriin jotka putoavat kaiken koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle hallitus on muutama viikko sitten käynyt tästä asiasta perusteellisen keskustelun ja tullut siihen johtopäätökseen että me katsomme kaikki ne toimenpiteet mitä kullakin hallinnonalalla on kokoamme ne yhteen ja sen jälkeen mietimme mitä muuta voimme vielä tehdä koska tämä on iso huoli kaksikymmentä prosenttia nuorista miehistä putoaa ja on pudonnut yhteiskunnan ulkopuolelle tämä on iso ongelma me olemme tämän tunnistaneet ja me haluamme tähän asiaan myös puuttua
tämä aihepiiri onkin sellainen joka lankeaa useamman ministerin vastuualueelle joten pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää täällä nyt paikalla oleville ministereille kysymyksiä

arvoisa rouva puhemies viime hallituskaudella otettiin käyttöön nuorisotakuu joka on ollut tehokas väline nuorten syrjäytymisen estämisessä ja ehkäisemisessä nyt tämän työn rahoitus on merkittävästi vähentynyt ja nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön rahoitusta on leikattu hallitus on myös lopettamassa nuorten aikuisten osaamisohjelman ja vähentää ammatillista koulutusta nämä ovat juuri sellaista toimintaa johon on laitettu panostusta ja ne yleensä tulevat moninkertaisesti takaisin kysyisin asiasta vastaavalta ministeriltä millä keinoilla hallitus aikoo vähentää nuorten syrjäytymisuhkaa joka on kasvavassa määrin lisääntymässä

puhemies edustajalla taitaa olla tässä nyt vähän vanhentunutta tietoa nimittäin budjettiriihen yhteydessä hallitus turvasi nimenomaan juuri työpajatoiminnan etsivän nuorisotyön ja nuorten aikuisten osaamisohjelman rahoituksen ja tämä viimeksi mainittu nuorten aikuisten osaamisohjelma on esimerkiksi hyvä keino vaikuttaa nimenomaan niihin parikymppisiin nuoriin joilta on esimerkiksi koulutus jäänyt kesken että he suorittaisivat sen toisen asteen tutkinnon loppuun täällä on esitetty kyllä ihan aiheellinen huoli se mikä tässä kysyjällä oli päällimmäisenä tästä nuorten syrjäytymisestä se on meidän yhteiskunnassamme oleva erittäin vaikea ja hyvin kipeä ongelma johon tarvitaan hyvin monenlaisia erilaisia ratkaisuja ja myöskin uusia ratkaisuja jo olemassa olevien tilalle erityinen huoli

kela on tehnyt linjauksen että mikäli henkilö joka joka on saanut jotakin tukea liikaa saa myös toimeentulotukea niin häneltä ei peritä näitä liikaa maksettuja tukia takaisin suoraan vaan se laitetaan suoraan luottotietohäiriömerkintäiseen perintään näin tehdään jopa siinä tapauksessa että liikamaksu olisi johtunut esimerkiksi kelan virkailijan tekemästä virheestä eli viranomaisen tekemän virheen vuoksi muutenkin köyhä ihminen menettää luottotietonsa automaattisesti kun meidän yhteiskunnassamme yleensä velasta on mahdollista neuvotella ja sopia erilaisia velanmaksuaikatauluja tätä ei voi pitää millään lailla kohtuullisena ja se on yksi keskeinen syrjäytymistä aiheuttava tekijä minä kysyisin mitä tälle asialle aiotaan tehdä

arvoisa puhemies kiitoksia kysymyksestä on tietenkin valitettavaa jos joku joutuu tahtomattaan ja monien ongelmien seurauksena tilanteeseen jossa on esimerkiksi luottomerkintä niin kuin kysyjä otti esille tai että ne johtuvat sitten tällaisista virheistä jotka ovat korjattavissa toivon että asianomaiset ja asianomaisten virkamiestahojen kanssa käydään keskusteluja pyritään etsimään parempia käytäntöjä näitä ihmisiä auttaaksemme

puhemies ylivelkaantuneita auttava takuu säätiö on raportoinut että ihmiset pyytävät apua tilanteeseensa yhä useammin siitä syystä että pikavippejä on otettu ihan tavallisiin arjen menoihin esimerkiksi ruokaan ja lääkkeisiin tämä on hyvin huolestuttava tieto ja samoin se että muutama viikko sitten kuluttajaparlamentti julkisti tekemänsä selvityksen joka osoitti että kaikkein eniten pienituloiset paljon sairastavat ihmiset kärsivät hallituksen tekemistä maksukorotuksista lääkkeisiin ja omavastuisiin matkakustannuksissa ja samoin asiakasmaksujen korotukset koettiin hyvin raskaiksi suuri osa näistä ihmisistä oli joutunut tinkimään lääkkeistä tai tai ruuasta selviytyäkseen kysymys kuuluu oletteko hallituksessa tietoisia näistä selvityksistä ja oletteko pohtineet sitä että voisitte alkaa hallituksessa tehdä erilaisia päätöksen arviointivaikutuksia ja selvityksiä ennen kuin tuotte erilaisia esityksiä eduskuntaan

arvoisa puhemies kyllä varmasti lainsäädäntötyöhön kuuluu vaikutusten arviointia on myös tärkeää että meillä säilyvät perusturvaverkot otitte esille lääkkeet meillä on paljon lääkkeitä käyttäviä henkilöitä joille on tärkeää että lääkekatto on olemassa on ehkä niitä jotka eivät kykene osaa eivätkä ole pystyneet hakemaan toimeentulotukea johon he ovat oikeutettuja ja kyllä hallituksen kärkihankkeissa on selvityksiä siitä mitä on esimerkiksi yksin elävien tilanne ja totta kai tällainen keskustelu siitä on aivan paikallaan ja ehkä laajempi työ niin kuin esimerkiksi eduskunnan köyhyysryhmän kanssa mitä on yksin elävien arki tällä hetkellä suomessa mitä on pienituloisten arki olen aivan valmis siihen keskusteluun

alle kolmekymmentä vuotiaille suunnattua minijob mallia jonka myötä tietyn tuntimäärän tietyn palkkakaton alle mahtuva työsuhde olisi vapautettu tietyistä sivukuluista arvoisa ministeri lindström oletteko ehtinyt tutustua tähän vai onko teillä kenties muita ajatuksia

kiitän kysyjää siitä että lähestyi tätä ongelmaa ratkaisukeskeisesti ja toi esille oman ideansa olen tutustunut meillä on tulossa ensi keväänä puolivälitarkastelu jossa me jo päätettyjä asioita tietenkin tarkastelemme miten ne mietitään uusia keinoja ja siinä keskustelussa varmaankin käydään läpi kaikki ne ideat minä olen moneen kertaan sanonut että olen hyvinkin vastaanottavainen kaikille hyville ideoille tulivat ne sitten keltä tahansa koska tämä työttömyys on semmoinen ongelma että se ei ole ainoastaan tämän hallituksen sylissä vaan se on myös seuraavan hallituksen sylissä sen takia kaikkia tällaisia avauksia tervehdin

hallitus nyt ei ole kaikkein vahvimmilla silloin kun puhutaan lasten ja nuorten asioista ja syrjäytymisestä hallitus on nimittäin yli puolella leikannut niitä määrärahoja joita edellinen hallitus laittoi muun muassa tähän nuorten aikuisten osaamisohjelmaan joka oli ministeri ihalaisen ja allekirjoittaneen silmäterä ja se oli menestys

te olette supistaneet heikoimpiin oppimisvaikeuksia kokeneisiin lapsiin ja nuoriin saatiin lisää opettajia koulunkäyntiavustajia ja ja niin edelleen eilen julkistettiin sosialidemokraattien koulutuspoliittinen ohjelma luen vain yhden kohdan

tarvitsevalle annetaan tuki ja

arvoisa puhemies täytyy sanoa että uskon kuitenkin että tässä salissa meillä kaikilla on aika lailla yhteiset tavoitteet siitä että haluamme minimoida vähentää ennalta ehkäistä torjua koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäämistä ja syrjäytymistä ja siihen pitää löytää mahdollisimman vaikuttavat keinot yksi sellainen keino mitä nyt laajasti viedään eteenpäin on nämä ohjaamo palvelut jossa tavoitteena on se että nuori ihminen saa avun ongelmiinsa yhdeltä luukulta että siellä otetaan aidosti koppia ja vastuuta

siitä syystä meidän täytyy nyt etsiä vaikuttavimmat keinot ja tässä työssä hyödynnetään myös tutkimustietoa jota meillä on erilaista tietoa erilaisten toimien vaikuttavuudesta ja pyritään hyvinkin moniministeriöisesti löytämään uusia tapoja myös puuttua

rouva puhemies kelan uusi pääjohtaja elli aaltonen antoi suomen kuvalehdelle laajan haastattelun jossa hän kysyi miksi ylläpidämme järjestelmää joka maksaa ihmisille olemisesta ja hän myös puhui vastikkeettomasta työttömyysturvasta olen saanut hyvin paljon yhteydenottoja työttömiltä ihmisiltä jotka pitivät tätä lausuntoa hämmästyttävänä ja syyllistävänä erityisesti he ihmettelivät sitä väitettä että meillä sosiaaliturva olisi vastikkeetonta työttömyysturvaan liittyy paljon karensseja jos esimerkiksi ei hakeudu ohjattuun koulutukseen ei hakeudu työharjoitteluihin tämmöinen myytti on olemassa että työttömyysturva olisi vastikkeetonta kysyisin ministeriltä onko kelan pääjohtaja elli aaltonen oikeassa siinä kun hän

nyt oikein ymmärrä kysymystä se varmasti tulisi esittää kelan pääjohtajalle itsellensä enkä ole tutustunut tähän hänen haastatteluunsa niin että voisin sanoa niistä periaatteista mitä siinä on mutta tämän rinnalla mitä puhuitte vastikkeettomasta tai vastikkeellisesta sosiaaliturvasta voidaan myös puhua osallistavasta sosiaaliturvasta minä toivon kyllä ja uskon että kela toimii vastuullisesti suomessa se on rakennettu suomalaisia varten ja suomalaista sosiaaliturvaa varten se on vuosikymmenten menestystarina totta kai sitä täytyy kehittää mutta mitä tulee kysymykseen pääjohtajasta niin varmaan se keskustelu täytyy käydä pääjohtajan kanssa

rouva puhemies puhun samasta asiasta kuin edustaja arhinmäki mutta aivan päinvastaisesta suunnasta kelan uusi pääjohtaja aaltonen ja myös helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori heikki hiilamo ovat julkisissa esiintymisissään

tarjottaisiin osallistumista esimerkiksi vapaaehtoisjärjestöjen toimintaan vanhusten auttamiseen ja vastaavaan työtoimintaan johon osallistuminen olisi merkityksellistä sekä hänelle itselleen hänen lähiyhteisölleen että koko suomalaiselle yhteiskunnalle

en ehkä rinnasta tätä suoraan perustuloon mutta kyllähän tämä hallitusohjelma on ottanut kokeilukulttuurin tähän mukaan olen kokeiluyhteiskunnan kannattaja itsekin totta kai yhteiskuntaan osallistuminen se että henkilö kansalainen kuuluu ja tuntee kuuluvansa yhteiskuntaan on tärkeää ja mitä keinoja siihen on käytettävissä tämä voi olla yksi mutta on varmasti myös monia muita lapsi tuntee kuuluvansa koulussa siihen kouluyhteisöön missä hän on nuori kokee olevansa matkalla turvalliseen elämään turvalliseen aikuisuuteen kaikenikäisten osallistuminen on

rouva puhemies edustaja zyskowicz sanoi että tämä ei olisi työtä vaan tämä olisi työtoimintaa tämä olisi osallistavaa ja ihminen tuntisi kuuluvansa johonkin itse kannatan kyllä sellaista mutta kun me olemme rekrykokeilua me olemme tuomassa koulutussopimusmallia niin nämä ovat erittäin herkkiä keskustelunaiheita koska näille kaikille pitää olla pelisäännöt ja jokainen ymmärtää että siinä ei hyväksikäytetä ihmistä vaan että ihmistä autetaan se on

puhemies niin nuoren tytön kuin pojankin kohdalla syrjäytymiskehitys lähtee siitä jos koulutuksessa on puutteita ja ammatillinen koulutus on äärimmäisen tärkeä siinä että nuoret pääsevät työelämään ikävä kyllä hallitus on nyt leikkaamassa satayhdeksänkymmentä miljoonaa tulevana vuonna tästä ammatillisesta koulutuksesta kristillisdemokraatit ovat omassa vaihtoehtobudjetissaan esittäneet sen palauttamista erityisesti sen takia että tuo ammatillisen koulutuksen reformilainsäädäntö astuu sitten voimaan vuonna kaksituhattakahdeksantoista

nämä välimatkat kasvavat ja on hyvin mahdollista että nuoren syrjäytymiskehitys lähtee siitä että hän jää

arvoisa puhemies saavutettavuuden turvaaminen ja mahdollisuuksien tasa arvoinen turvaaminen kaikkialla suomessa on kaikissa niissä toimissa mitä me hallituksessa koulutuspolitiikassa teemme ihan keskeisiä asioita ammatillisen koulutuksen puolella iso ongelma on keskeyttäminen eli se on vakava ongelma meillä on koulutustakuu ja jokainen peruskoulunsa päättänyt saa paikan toiselta asteelta käytännössä tänä päivänä ja tulevaisuudessakin mutta se ongelma on siinä että se jää kovin monelta kesken siihen pyritään nyt tällä ammatillisen koulutuksen reformilla vastaamaan muun muassa lisäämällä työpaikalla tapahtuvaa oppimista koska se on monille nuorille houkuttelevampi ja tavallaan sen peruskouluputken jälkeen toivotaan että pääsisi käsillä tekemään ja käytännössä oppimaan sitten toinen on ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia uudistamalla siten että että on enemmän vastuuta myöskin siitä että se koulutus myöskin viedään loppuun ja että tulee suoritetuksi se toisen asteen tutkinto joka parantaa huomattavasti sitten ihmisen asemaa työmarkkinoilla

arvoisa rouva puhemies suomessa on tällä hetkellä neljäsataatuhatta maksuhäiriömerkintää kansalaisilla meillä on erittäin suuri nuorten aikuisten joukko jolleka maksuhäiriömerkintä tulee pikavippien kautta pikavippifirmat kiertävät sitä säädettyä lakia jonka eduskunta täällä kaksituhattakolmetoista teki kuitenkin edelleenkin muutettiin sitä järjestelyä niin että nyt kahdentuhannen limiitillä sitten annetaan pienempiä osia mutta se mikä tässä on pahinta on että se nuori maksuhäiriömerkintöinen ihminen on yhteiskunnan ulkopuolella hän ei saa pankkitunnuksia hän ei saa matkapuhelinta hänet suljetaan tavallaan pois tästä yhteiskunnan kehyksestä ja hän on silloin kadoksissa minä kysyisin ministeriltä tai ministereiltä mihinkä toimiin hallitus ryhtyy että maksuhäiriömerkintöjä ei myöskään roikoteta vuositolkulla sen jälkeen vaikka

arvoisa rouva puhemies todellakin nämä ongelmat ovat tiedossa oikeusministeriössä siellä on näistä asioista selvitys ja kun tämä selvitys tarkentuu tästä vallitsevasta tilanteesta ja näistä toimintavaihtoehdoista sen jälkeen päätetään tietenkin toimenpiteistä tunnistan nämä nämä ongelmat maksuhäiriöt voivat aiheuttaa jopa sen sitten että ihmiset joutuvat muun muassa ulosottoon myös ulosoton puolella me olemme tunnistaneet tämän kannustinloukkuongelman ja sillekin on tarkoitus tehdä jotain joko niin että sitä ulosoton suojaosaa nostetaan taikka sitten niin että maksuaikaa pidennetään

ministeri lindströmin vastausta siltä osin joka koskee pankkitunnuksien saamista että täällä tämä huoli minkä edustaja edustaja myllykoski myllykoski otti esille on juuri näin että jopa neljäsataatuhatta ihmistä on ilman mutta nyt tänä syksynä täällä eduskunnassa on käsitelty erästä lakia joka mahdollistaa sen että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus saada peruspankkitili ja kun sen peruspankkitilin saa niin siihen saa myös ne pankkitunnukset mikä tarkoittaa sitä että sitä kautta myös nämä nuoret ihmiset joita tässä joukossa on paljon

arvoisa puheenjohtaja lukuisat nuoret niin miehet kuin naiset ovat jo joutuneet pitkäaikaistyöttömiksi nuoresta iästään huolimatta nyt maakuntauudistuksen myötä ollaan suunnittelemassa että te toimistojen ja elyjen työllisyysmäärärahat siirretään maakuntien kasvukeskuksiin myös kriteereihin ollaan tekemässä muutoksia ennen työllisyysrahoja jaettiin työttömyysasteen mukaan niin nyt kriteereiksi otetaan työllisten määrä ja yritysten määrä ja työttömyysaste huomioidaan vain pienenä osana me tiedämme että erityisesti itä ja pohjois suomessa on paljon työttömyyttä eikö ole aivan nurinkurista muuttaa näitä työllisyysmäärärahojen ehtoja niin että niitä jatkossa kohdistuu entistä vähemmän alueille missä työttömyys on kaikkein korkeinta ja vaihtoehtoisia mahdollisuuksia on vähemmän eikö eikö työttömyysmäärärahat pitäisi kohdistaa nimenomaan sen perusteella missä työttömyysaste on korkein

tarkennamme niitä varmaan tässä ennen kuin me lähdemme menemään näitten asioitten kanssa eteenpäin koska eihän tässä ole tarkoitus tehdä elämää hankalammaksi vaan helpottaa sitä toinen asia on se että kun ollaan juuri tänään käyty läpi ensi vuoden työllisyysmäärärahojen jakoa ja niitä muutoksia jotka sinne sinne on tulossa uusia työkaluja toivottavasti tämän työttömyysturvan käyttöalan laajentamisen puolella että saadaan sinne palkkatukeen yksi sana jota haluan tässä yhteydessä painottaa on vaikuttavuus kaikilla toimenpiteillä mitä me teemme pitää olla vaikuttavuutta ja valitettavasti on niin että niukkenevilla määrärahoilla meidän täytyy olla kriittisiä jotka eivät ole niin vaikuttavia sen takia muun muassa tämä sadan prosentin palkkatuki on luupin alla ollut

seuraava kysymys edustaja rossi
arvoisa rouva puhemies suomen tärkeimmän juhlapäivän siis itsenäisyyspäivän lähestyessä kaikki suomalaiset ansaitsevat onnittelut ja kiitokset erityisesti sotiemme veteraanit se sukupolvi joka on rakentanut tämän maan ansaitsee nuo kiitokset on erinomaista että sipilän hallitus kokonaisuudessaan on ollut tukemassa veteraanien kuntoutusta kotiin vietäviä palveluja niin että ensimmäisen kerran neljännesvuosisataan tapahtuu konkreettinen määrärahojen nousu vanheneva väestö tarvitsee tukea entistä enemmän tämä on hieno linjaus arvoisa puhemies tiedustelen kuinka voimme taata sen että tuo tuki menee myös perille niin että kunnat eivät palauta määrärahoja kuten joinakin vuosina on päässyt käymään erityisesti suurissa kaupungeissa valtiokonttori on ilmoittanut että ensimmäinen tilitys tulee tammikuussa aiemmin kuin ennen mutta ohjeistusta vielä tuntuu puuttuvan miten varmistamme että tuo kuntoutus menee

puhemies siinä vaiheessa kun budjetti oli koottu ja merkittävä lisäys noin neljäkymmentä miljoonaa euroa tulee veteraanien avo ja laitoskuntoutukseen tästä on lähtenyt tieto niin ministeriöltä kuin kuntaliitoltakin kentälle sen jälkeen on valmisteltu yhteistyössä kuntaliiton sosiaali ja terveysministeriön ja valtiokonttorin kanssa ohjeistusta siitä että kun se päivä tulee kun eduskunta on lyönyt budjetin kiinni lähtee hyvinkin yksityiskohtainen ohjeistus kuntiin edustaja viittasi joihinkin suuriin kaupunkeihin minulla on tieto että niihin sellaisiin kuntiin joilta on joilta on tullut palautuksia eli ei ole käytetty kaikkia rahoja on oltu erityisesti yhteydessä ja koetettu tätä kauttakin yksi varmistaa että joka euro tulee käytettyä ja kaksi huolehtia siitä että viesti viesti mikä on ollut eduskunnan tahto että jokainen veteraani saa kuntoutuksensa voi toteutua
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta ilmoittautumaan
arvoisa puhemies aivan kuten edustaja rossi otti esille tämä on todella tärkeä kysymys sotiemme veteraaneista ja

heidän tukemisestaan kuntoutuksestaan ja kotiin vietävistä palveluista

tästä on tullut hyvin paljon palautetta nimittäin tosiaan tästä rahasta mitä he mahdollisesti saisivat palautuu hyvin paljon takaisin neljäkymmentä miljoonaa on suuri raha mitä nyt hallitus on luvannut seuraavien kolmen vuoden aikana ja ja se on se on hieno asia ja myös alustavasti on keskusteltu eduskuntaryhmien kesken että määrärahan riittävyys turvataan myös ensi vuonna mutta kysynkin tätä rahaa ja tätä tukea ei voi käyttää kuitenkaan henkilöiden palkkaamiseen ja se on suuri ongelma että siellä ei ole tarpeeksi porukkaa joka tämän tuen kohdistaa veteraaneille onko siihen tulossa parannuksia
arvoisa rouva puhemies tämän kuntoutuskokonaisuuden valmistelussa on kuultu hyvinkin tarkkaan sitä mitä veteraanien järjestöt ovat toivoneet esimerkiksi avo ja laitoskuntoutuksen rajan me olisimme hallituksen puolelta olleet valmiit poistamaan mutta veteraanijärjestöt ovat ovat pitäneet tärkeänä että tuo raja säilyy millä tavalla sitten käytännön arjen tasolla esimerkiksi tuo avokuntoutus toteutetaan kyllä kuntakohtaiset variaatiot kuntakohtaiset vaihtoehdot ovat sallittuja ja jopa suotavia olennaista on se että veteraanin kunnon

meillä siis on useitakin tapoja tämä ei ole pelkästään viestiliikennettä meillä on tarkoitus tammikuussa huolehtia siitä että yhteistyössä kuntien veteraanijärjestöjen ja viranomaisten kesken järjestetään ihan maakunnittaiset tilaisuudet joissa koetetaan tätä räätälöintiä

puhemies sotiemme veteraaneja varmasti huolettaa tänään julkistetun maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tuore tutkimustulos jonka mukaan meidän nuorten alle kolmekymmentäneljä vuotiaiden joukossa on maanpuolustustahto laskenut hyvin runsaasti tähän olisi hyvä saada jatkotutkimusta että mitkä ovat juurisyyt itse arvelen että nuorisotyöttömyys voi olla yksi osatekijä joka vie tuota tahtoa alaspäin on vaarallista jos meidän nuoret eivät koe enää suomea niin hyväksi maaksi että sitä kannattaa puolustaa työttömyys luo turvattomuutta ja masentaa ihmisiä moni nuori on joutunut yhteiskuntamme ulkoreunoille sen pimentoihin ja notkoihin kysynkin mitä aiotte tehdä tälle vakavalle asialle

arvoisa puhemies olen aivan samaa mieltä siitä että varmasti tarvitaan lisää tutkimusta ja tietoa siitä mitkä ne tekijät ovat siellä taustalla miksi näyttää siltä että että suomalaisten maanpuolustustahto erityisesti nuorissa ikäluokissa olisi

puhemies maanpuolustustahto tosiaan tässä viimeisessä mtsn tutkimuksessa oli laskenut peräti seitsemän prosenttiyksikköä virhemarginaalin ollessa reilu kolme prosenttia joten se on tilastollisestikin merkittävä viimeksi näin suuri lasku on ollut vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäkahdeksan senpä takia tätä syytä onkin selvitettävä ja maanpuolustuskorkeakoulu on käynnistämässä maanpuolustustahtoon liittyvää tutkimusta jossa katsotaan mitä ihmiset ymmärtävät nykyään tällä maanpuolustustahdolla ja sen jälkeen voimme sitten kukin osaltamme vetää johtopäätöksiä

arvoisa rouva puhemies alkuperäinen kysymykseni kosketteli veteraaneja ja ja veteraanien kuntoutusta kotiin vietäviä palveluita arvoisa ministeri tiedustelen myös miten veteraanien puolisoiden kohdalla toimitaan on paljon leskiä ikääntyneitä naisia vanhuksia jotka tarvitsevat ilman veteraanitunnuksiakin palveluita kotiinsa hallitus on tekemässä ratkaisuja joilla pystytään edesauttamaan myös puolisoiden asemaa ja tässä suhteessa kyllä ollaan oikealla tiellä tänä päivänä ei ole enää suurta eroa onko ollut veteraani rintamalla vai kotijoukoissa kysymys on suurelta osin myös itse asiassa ikääntyvästä naisjoukosta veteraanien puolisoista puhemies tiedustelenkin millä tavoin myös heidän asemaansa voidaan parantaa
arvoisa rouva puhemies kuten kysyjä sanoi niin ikääntyvä henkilö tarvitsee palveluja tarvitaan avopalveluja kotiin vietäviä palveluja meillä on tämä lainsäädäntö jossa sodan käyneet sodan kokeneet tammenlehväsukupolvi on ollut erityisryhmä josta huolehditaan vuosien varrella lainsäädäntöä on viety siihen suuntaan ensi vuonnakin ja esimerkiksi näihin ohjeistuksiin jotka nyt kentälle kentälle on lähetetty liittyy se että veteraanin kuntoutuksen toteuttamisessa pitää huomioida myös puoliso ja hänen hänen tilanteensa hänen asemansa tämä määrärahalisäys mahdollistaa sen että toivon mukaan kentällä katsotaan asioita joustavasti mutta sitten tämä iso iso asia on se että veteraanisukupolvi on se sukupolvi jolla on oma lainsäädäntönsä ja heistä muun muassa kuntoutuksen osalta nyt koetetaan pitää niin hyvä huoli ettei kertaakaan tarvitse enää kuulla heiltä en päässyt kuntoutukseen tämä

arvoisa puhemies esitys jonka mukaan metsälahjavähennystä tilojen sukupolvenvaihdoksiin aletaan tehdä kun sukupolvenvaihdoksen yhteydessä maksetaan lahjaveroa tältä osin vähennys tehdään metsätalouden pääomatulosta kuten tässä tapauksessa puun myyntitulosta vähennysoikeus riippuu metsän verotusarvosta ja pinta alasta hallitus esittää myös että tämän päätöksen johdosta metsätalouden pääomatulosta kertyvät verot vähenevät vuositasolla noin kahdeksantoista miljoonaa euroa arvoisa puhemies tähän hallituksen esitykseen sisältyy lukuisia ongelmia ja

kannattaa sdp on valtiovarojen käsittelyssä esittänyt monenlaisia epäkohtia joista olisi pitänyt käydä asiallista keskustelua lähdetään liikkeelle ensinnäkin siitä että metsälahjavähennyksen kansantaloudellista hyötyä ei ole osoitettu tai se on todettu vähintäänkin

vain maltilliseksi koska se suuntautuu niin pienelle joukolle siis metsälahjavähennys suuntautuu erittäin pienelle joukolle vähennyksestä tuli erittäin monimutkainen

ja hallinnollisesti raskas tasavertaisen kohtelun kannalta vähennys on ongelmallinen myös siksi

että se kohdistuu vain metsämaahan ja vain

ei ole pystytty todentamaan silloin on todettava että

samalla me lukitsemme metsäomaisuuden juuri niille nykyisille omistajasuvuille jotka sitten sukupolvenvaihdoksen yhteydessä voivat lahjavähennyksen kautta saada tämän saman maan periytymään jolloin tietenkin tässä keskitetään samaa omistusta niille joilla jo suvussa nämä metsäpalstat ovat tämän esityksen johdosta on

arvoisa puhemies

että sillä lisättäisiin puun tarjontaa koska hyödyn saisi vain silloin jos verovelvollisella olisi

on keskeistä vastata arvioimalla onko puukauppa käymässä hyvin vai huonosti minä tein nopean

on

on

tässä

vastauspuheenvuorona lähinnä krista kiurun puheenvuoroon totean ensinnäkin että tämä on pitkän prosessin hyvä lopputulos ministerinä ollessani otin vastaan valmisteluryhmän esityksen ja nyt se on saatu sitten eduskunnassa vietyä päätökseen ja siitä on tehty lainsäädäntö joka mahdollistaa jatkossa metsätilojen koon kasvattamisen mahdollisesti myöskin lisää metsätilojen sukupolvenvaihdosta ja kannustaa siihen edustaja krista kiuru totesi että tämä takaa että se säilyy saman suvun piirissä edustaja krista kiuru silloin kun peritään metsätila niin se säilyy sitäkin kautta saman suvun hallussa tässä on kysymys siitä että saataisiin metsätiloille lisää kokoa ja saataisiin vauhditettua koska metsätilan omistajien keski ikä on erittäin korkea metsäverotusta pitää varmasti selkiinnyttää mutta perusteet ovat tällä hetkellä ihan hyvät metsänhoidon laiminlyönnistä puhui myöskin edustaja kiuru ja totean että sitä pitää hoitaa sitten kannustimien ja vastaavien kautta kemeran ja

arvoisa herra puhemies edustaja hoskonen muisteli vanhaa metsäverotusta ja sitä että se oli niin monimutkainen että vain kaksi asiantuntijaa ymmärsi metsäverotuksen silloin ei se ihan niin mennyt se oli niin että se oli niin monimutkainen että vain kaksi ymmärsi mutta he eivät osanneet sitä selittää mutta sitten oli kaksi poliitikkoa jotka eivät ymmärtäneet mutta osasivat selittää

edustaja hoskonen viittasi siihen että puukaupan piristyminen mikä on sinänsä hyvä asia ei liity suoraan tähän lakiin joka tulee vasta nyt tänne käsittelyyn oikeastaan kääntäisin kysymyksen niinpäin että jos ja kun puukauppaa on nyt saatu piristymään riittävästi niin mietin onko meillä suomessa tällä hetkellä aidosti resursseja toteuttaa tämä metsälahjavähennysuudistus

arvoisa herra puhemies edustaja hoskonen on hyvä että positiivinen asenne on hallituksen tekemään esitykseen ja varmasti sillä onkin positiivisia vaikutuksia mutta haluaisin muistuttaa siitä onko tätä lakia valmisteltaessa pohdittu sitä että tämä aiheuttaa markkinahäiriön puumarkkinoilla lahjan saaja on edullisemmassa asemassa kuin muu metsänomistaja voidaan myydä pienemmällä voitolla metsää ja siitä huolimatta saadaan isompi raha siitä kaupasta minun minun mielestäni tässä asetetaan jo ihan perustuslaillisesti epätasa arvoon ne joilla on metsää ja nyt ne jotka perivät metsää he ovat myyntivaiheessa erilaisessa asemassa siinä mielessä tämä ehkä alentaa teollisuuden kannalta puukaupan hinnoittelua

arvoisa puhemies eriarvoisessa asemassa ovat nekin metsänomistajat joilla on on myytäviä puita ja ne joilla ei ole puita mutta arvoisa arvoisa puhemies täällä oli pari päivää sitten käsittelyssä energia ja ilmastopoliittinen selonteko ja jos sitä strategiaa lähdetään toteuttamaan niin on selvää että puun kysyntä tulee kasvamaan on täysin selvää tietenkin että hallitus joutuu luomaan edellytyksiä mitenkä me voimme laajentaa metsien hyödyntämistä ja ja puukauppaa sen tähden kun tiedämme että noin kolmasosa suomen yksityismetsistä on käyttämättä johtuen siitä että niitä omistavat sellaiset henkilöt joilla ei ole välttämättä tarve käyttää ja jotta saisimme tämän reservin tulevina vuosina käyttöön pitää tehdä jotain siinä

arvoisat edustajat josko tässä vaiheessa riittäisi jaaha ei riitäkään seuraavana edustaja hoskonen
arvoisa herra puhemies todellakin tämä lakiesitys joka on nyt mietinnön muodon muodon saanut todella on rakenteellinen uudistus ja tervehdin sitä suurella ilolla se on todellakin niin että nämä

jotka ovat nukkuneet prinsessa ruususen unta kymmeniä vuosia tulee saada saada hereille kun tämä laki aikanaan toteutuu ja tulee voimaan niin sen jälkeenhän todennäköisesti käy niin että moni tila tulee tämän puukaupan piiriin ja toimeliaisuutta yhteiskunnassa tapahtuu se on erittäin hyvä asia ja pitää muistaa se että kun metsätilojen rakenne on ollut kieroutunut pikkuhiljaa koko ajan mennyt väärään suuntaan niin tällä sitä lähdetään oikaisemaan se nyt on selvä asia että ei vuodessa eikä kahdessa eikä varmaan kymmenessäkään vuodessa tässä tapahdu ihmettä mitä tulee sitten edustaja zyskowiczin äsken mainitsemiin mainitsemiin neljään herraan elikkä neljään henkilöön joista kaksi oli metsäasiantuntijoita verot tuntien jotka olivat hiljaa asiassa en lukeudu kyllä heihinkään mutta toisaalta olen huomannut ikävä kyllä nykyisen poliittisen urani aikana että niitä asiantuntijoita jotka ovat tietävinään on kyllä ihan liikaa
arvoisat edustajat tässä ovat vastauspuheenvuoroja pyytäneet havaintojeni mukaan vielä ainakin seuraavat edustajat heinonen kiviranta leppä kiuru ja aalto jos sitten aihetta on vielä sen jälkeen tämän keskustelun synnyttäjä saa vielä vastauspuheenvuoron jaaha uotila vielä ehkä ehkä sitten sen jälkeen yritetään laittaa listaa poikki kiinnitän vain huomiota että monet teistä nyt vastauspuheenvuoroa pyytäneistä ovat täällä sitten pyytäneet varsinaisen puheenvuoron seuraavana edustaja heinonen vastauspuheenvuoro
arvoisa puhemies yritän puhua niin että se ei aiheuta lisää vastauspuheenvuorotarvetta mutta joudun toteamaan että sdpn uuden talousvastaavan edustaja kiurun puheesta kyllä paistoi jollain tavalla vähän tällainen kateellisuus kyllä meidän maata tällä hetkellä vaivaa ennen muuta se että meillä ei esimerkiksi löydy yrityksille uusia jatkajia sillä meillä järjestelmä on niin raskas näissä sukupolvenvaihdoksissa että usein päädytään siihen että yritys myydään ulkomaille tai sitten siihen että yritys lopettaa toimintansa sama ongelma on myös meidän maa ja metsätilojen kanssa ja myös se että nämä pirstaloituvat entisestään tässä ei kannattaisi yhtään olla kateellinen vaan esimerkiksi edustaja kiurun kannattaisi ottaa mallia ruotsista missä hänen veljespuolueensa johdolla perintöverosta luovuttiin kokonaan ja siihen mitä siellä tapahtui sen jälkeen kannattaa tutustua

edustaja myllykoski täällä povaili minusta aika yllättävästi että nämä henkilöt joilla on mahdollisuus käyttää tätä tuloverotuksen metsälahjavähennystä ryhtyisivät myymään puuta alle markkinahinnan he ovat maksaneet täyden lahjaveron siitä metsälahjastaan ja varmasti he haluavat kyllä saada täyden markkinahinnan silloin kun he puuta myyvät niin että en usko mihinkään markkinahäiriön mahdollisuuteen sitten täällä on puhuttu hauskoja siitä ketkä ymmärsivät pinta nyt paljon kannata puhua koska sitä ei ole vuoden kaksituhattaviisi jälkeen enää sovellettu mutta sehän oli aika helppo juttu silloin tuli valmiit paperit kuinka paljon maksat vuosittain veroa eikä tarvinnut tietääkään oikeastaan välttämättä paljon mitään siitä asiasta sen sijaan tämä metsälahjavähennys vaatii hyvin hyvin tarkkaa verosuunnittelua koska se viimeisenä vähennyksenä tehdään ja se saa olla enintään puolet siitä pääomatulosta

ja sanon teille edustajille jotka jotka pidätte tupailtoja että ehkä ei kannata tästä ihan paljon ruveta puhumaan ja antamaan mahdollisuuksia kysymyksiin ennen kuin itse perehtyy

herra herra puhemies metsätalous on äärimmäisen suurta ja pitkäjänteisyyttä vaativaa toimintaa elinkeinotoimintaa ja myöskin tätä metsälahjavähennyksen tyyppistä on haettu jo pitkään ja nyt vihdoin viimein on ensimmäiset askeleet siitä otettu hyvä niin se on erinomainen asia ja menossa eteenpäin kun on tutkimuksia tehty siitä mitkä ovat ne

syyt siihen että metsää ei myydä niin siellä on ylivoimaisesti suurimmaksi tullut ikä eli metsänomistajien ikä metsänomistajat ovat varsin iäkkäitä keskimäärin yli kuusikymmentä vuotiaita ja tällä on myöskin oma vaikutuksensa siihen että metsätilojen omistajien ikärakenne todennäköisesti tulee pikkuisen tästä alenemaan ja se tuo aktiivisuutta siihen biotalouden ja metsätalouden haasteeseen vastaamiseen mikä meillä tällä hetkellä on koska me tarvitsemme nimenomaan sitä aktiivisuutta sinne metsään se on ainoa joka tuo myöskin elinkeinopuolelta rahaa työllisyyteen ja meidän talouteemme

minusta oli hyvä että kiviranta otti tämän verosuunnittelun tähän esiin koska verosuunnittelustahan tässä on kysymys me selitämme täällä joidenkin kansanedustajien puheissa että tätä lahjaa jota nyt tässä käsitellään tarvitaan erityisesti siksi että puu liikkuu mutta kyllä tässä on kysymys kymmenien miljoonien lahjasta erittäin vauraille ihmisille joilla on mahdollisuus siirtää sukupolvenvaihdoksen kautta metsätiloja seuraavalle sukupolvelle

sekä metsäteollisuus että mtk itsekin toteavat että puu liikkuu hyvin silloin kysymys on siitä miksi tämä tehdään kyllä tämä täytyy tunnustaa tämä täyttää kaikki kaverikapitalismin merkit

arvoisa puhemies toivon että vastauspuheenvuoroni ei synnytä uusia vastauspuheenvuoroja mutta on kyllä todettava että tämä esitys on sekä hallitusohjelman että markkinatalouden vastainen hallituksen ohjelmaan on siis kirjattu tavoitteeksi laaja veropohja ja matalat verokannat miksi tehdään tämmöisiä uusia oikein häkkyröiden äitejä ja mutkistetaan verotusta entisestään jotta vain ja ainoastaan todella tiukan verosuunnittelun kautta hyvin pieni osa väestöstä pääsee tästä kenties hyötymään markkinat asettavat kyllä puun hinnan kohdalleen ja kun kauppa käy kuumana ja liikkuu hyvin miksi myöntää lisätukea puukaupan edistämiseen etenkään kun tästä asiantuntija arvioiden mukaan ei ole saatavissa kansantaloudellisia hyötyjä etenkin käännän katseeni kokoomuksen suuntaan oletteko unohtaneet markkinatalouden aivan totaalisesti

arvoisa puhemies oikeastaan tykkään tuosta edustaja kivirannan pikkasen huumorinsävytteisestä suhtautumisesta tähän kun täällä hehkutetaan sieltä oikealta laidalta että tämä nyt korjaa kaiken keski ikä laskee varmaan kymmenen vuotta keskikoko kasvaa varmaan puolella metsätiloilla puu lähtee liikkeelle että rytisee niin edustaja kiviranta minun käsitykseni mukaan toteaa että hanke on byrokraattinen vaikeasti hyödynnettävissä vähän markkinamekanismin

kyllä tässä taitavat nyt nämä miljoonat mennä vähän niin kuin kankkulan kaivoon mitä tähän veronmaksajien rahoja tuhlataan menetettyinä verotuloina metsäverotus tarvitsee uudistusta mutta se tarvitsee todella uudistusta eikä näpertelyä joidenkin isojen metsänomistajien hyväksi
nyt huomaan että vastauspuheenvuoroja enää ei ole pyydetty ei edes tämän keskustelun avaaja edustaja hoskonen joten menemme puhujalistaan ja siellä edustaja heinonen varsinainen listapuheenvuoro

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat

ole löytynyt keinoa yritystoiminnan jatkamiseen tai ne ovat siirtyneet ulkomaalaiseen omistukseen ja samoja haasteita on ollut maatilojen kanssa ja ja myös metsätilojen se että metsätilat ovat pirstaloituneet tänä päivänä merkittävällä tavalla parisenkymmentä vuotta sitten meillä metsänomistajista noin kolmannes asui muualla kuin maaseudulla tällä hetkellä jo lähes puolet metsänomistajista on kaupunkilaisia eli meillä perintöjen kautta uudet metsänomistajat ovat usein sellaisia että he asuvat eri paikassa kuin missä tuo metsä on metsät myös sitä kautta pirstaloituvat ja tulevat entistä huonommin hoidetuiksi osittain sen takia että ne ovat pieniä alueita ja niiden hoitokustannukset nousevat tuottoja sen takia itse toivoisin että etsittäisiin keinoja myös näiden pirstaloituneiden metsätilojen yhdistämiseksi esimerkiksi jonkinlaisen yhteismetsämallin kautta niin että saisimme näitä metsiä parempaan ammattimaiseen ja ammattitaitoiseen hoitoon meillä on paljon myös sellaisia metsänomistajia jotka eivät oikeastaan edes tiedä missä nuo omat metsät tänä päivänä ovat ja silloin silloin helpolla tapahtuu niin että niitä ei myöskään hoideta tämä metsälahjavähennys ja ja tämä vähennysmalli nimenomaan on on keino siihen että pyritään kannustamaan näitä muutoksia jo ennen perintövaihetta ja metsälahjavähennys helpottaa tilojen sukupolvenvaihdoksia tavoite niin kuin tässä keskustelussa on esille tullut on kasvattaa metsäkokoa ja edistää ennen muuta yrittäjämäistä metsätaloutta eli ammattimaista metsänhoitoa ja tätä kautta lisätä myös puun tarjontaa tämän on arvioitu lisäävän metsätilojen luovutuksia nykyisestä noin tuhannestaneljästäsadasta kolmeentuhanteen ja puun tarjonnan ennakoidaan kasvavan yksi pilkku kaksi viiva yksi pilkku neljä jotkut arvioivat jopa yksi pilkku viisi miljoonaa kuutiometriä vuodessa eli merkittävistä vaikutuksista on kyse mutta isompien metsien omistajat ja asiantuntijat ovat tuoneet esille myös niitä haasteita joita tässä on muun muassa näiden hehtaarimäärien ja tämän byrokratian näkökulmasta ja yhdyn niihin tämähän toimii niin että etelä suomessa pienemmät hehtaarimäärät mahdollistavat tätä ja ja sitten pohjoiseen mentäessä hehtaarimäärän tarve kasvaa

minun mielestäni kannattaisi pohtia myös työn ja työpaikkojen näkökulmasta sitä että perintöverosta luovuttaisiin olen aika vakuuttunut että kun yritykset ja maa ja metsätilat pystyisivät jatkamaan toimintaa niin tähän maahan syntyisi lisää työpaikkoja ja itse asiassa se kun perintövero ei tulisi näissä sukupolvenvaihdoksissa maksettavaksi mahdollistaisi myös uusien työpaikkojen ja investointien tekemisen ja olisi järkevää itse siis toivon että tämänsuuntaista mallia selvitettäisiin

ja lahjaverotuksen kevennyksethän ovat myöskin valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä ja päinvastoin kuin edustaja heinonen vasemmistoliitto tulee ainakin esittämään mieluummin suurten perintöjen verotuksen kiristämistä kuin siitä luopumista tässä keskustelussa keskustelun avaaja edustaja kiuru esitteli tämän vastalauseen ja sen perusteet vastalauseen jossa ovat mukana myöskin vasemmistoliitto ja vihreät ei siitä sen enempää mutta kun täällä on muisteltu metsäverotuksen historiaa niin tottahan se on että ennen oli pinta alaverotus ja pinta alaverotus varmasti tuntui kohtuuttomalta niistä jotka maksoivat sitä pinta alaverotusta ilman että hankkivat riittävästi metsänmyyntituloja sen veron maksamiseen mutta sitten kun siirryttiin taas myyntituloverotukseen niin ehkäpä se lisäsi myöskin näiden passiivisten metsänomistajien määrää jotka eivät sitten paljoa korvaansa lotkauttaneet sille

siirtymäaikaa jolloin sai valita jommankumman nämä ilmastotavoitteiden toteuttaminen biotuoteteollisuuden laajentuminen suojelun riittävä taso moninaisuuden turvaaminen kaikki vaativat talousmetsien tehokasta käyttöä ja siihen pitää kannustaa ja metsäverotus vaatii uudistusta metsäteollisuus on itse asiassa rakentanut varsin hyvän toimivan metsäverotusuudistusmallin joka lähtee siitä että tulisi tällainen verorasitus kaikille joka sitten vähennettäisiin sitä mukaa kun metsämyyntituloja tulee elikkä verotusta saisi palautettua sen jälkeen kun tulee veronmaksukykyä sen myynnin seurauksena elikkä puuta tarvitsee saada liikkeelle tasaisesti pitkäjänteisesti ja sitä voidaan edistää järkevällä kokonaisverouudistuksella

puhemies hyvät kollegat kolmesta iloisesta rosvosta saliin on tänään saapunut kaksi metsälahjavähennys ja yrittäjävähennys kolmas iloinen rosvo on vähän myöhässä tulee ensi viikolla ja se on tämä perintö ja lahjaveron alennus tämä nyt tiedoksi edustaja heinoselle joka on nyt vähän etuajassa puhunut jo pariinkin otteeseen tästä vasta ensi viikolla käsiteltävänä olevasta asiasta

ja silloin varmasti käymme oikein mielenkiintoisen debatin muitakin kauniita lempinimiä tälle lakiesitykselle on annettu muun muassa innovaatio ja härveli nämä on kuultu asiantuntijakuulemisissa verojaostossa ja tottahan se on että yksi asiantuntijamme sanoi että ei taida olla missään pohjoismaissa toista henkilöveroa jossa yhden veron saa vähentää toisesta verosta ja suomessakin saa mennä kuulemma puolen vuosisadan taakse että tällaisen härvelin löytää kuten edustaja aalto sanoi tämä rikkoo hallitusohjelman sinänsä järkevää ja itsestään selvää ajatusta laajoista veropohjista ja selkeästä verotuksesta ja kuten edustaja kiviranta totesi tästä selvän ottaminen vaatii varmasti verosuunnittelijan ammattiapua tai lakimiespalveluita mutta samoin yhdyn yhdyn edustaja aallon kummastukseen siitä että uskooko kokoomus nyt ollenkaan markkinatalouteen kun puukauppa käy kuumana näitten investointien takia niin miksi ihmeessä puunmyyntiä pitää nyt erikseen vielä subventoida veronmaksajien rahoilla toinen markkinataloutta häiritsevä asia on se että tässä edustaja heinonen tosi kauniisti puhui siitä että helpotetaan näitten metsien luovutusta edelleen mutta noin markkinatalouden kannalta se johtaa siihen kuten esityksessä on todettu että todennäköisesti metsien hinnat nousevat ja kauppa metsätiloilla käy entistä vähemmäksi eli ei saa ostaa metsätiloja joku joka ei ole sellaiselle jo syntynyt sellaista markkinataloutta

arvoisa puhemies tällä lakiesityksellä on pitkä historia jo valtioneuvoston periaatepäätöksessä kansallisesta metsäohjelmasta kaksituhattaviisitoista asetettiin tavoitteeksi yksityismetsälöiden tilakoon kasvattaminen viiteenkymmeneen hehtaariin vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä

sukupolvenvaihdosten ja metsätalouden edellytysten parantamiseksi tämän tavoitteen saavuttamisen keinoja miettinyt työryhmä käsitteli lukuisia toimenpiteitä metsätilojen pirstoutumisen ehkäisemiseksi metsätilojen koon kasvattamiseksi ja metsätalouden toimeliaisuuden toimeliaisuuden lisäämiseksi yksityismetsissä työryhmä piti tärkeimpänä ja vaikuttavimpana toimenpiteenä perintö ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoksen huojennuksen laajentamista metsätiloihin ja työryhmän teettämien selvitysten perusteella metsätilojen sukupolvenvaihdoshuojennuksella voidaan työryhmän mielestä kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti saavuttaa metsä elinkeino ja työllisyyspoliittisia tavoitteita nyttemmin valmistuneessa suomen biotalousstrategiassa korostetaan biomassojen saatavuutta biotalouden tarpeisiin biotalousstrategiaa tarkentavassa valtioneuvoston hyväksymässä kansallinen metsästrategia kaksituhattakaksikymmentäviisissa asetetaan runkopuun hakkuukertymälle viidentoista miljoonan kuution kasvutavoite mikä tarkoittaa neljänneksen kasvua tämänhetkiseen hakkuukertymään elikkä todella merkittävää kasvua jotta tähän kasvuun päästään metsästrategiaan kirjattuna tavoitteena on

metsien aktiivista käyttöä

jostain syystä hetkeksi edustaja viljasen ääni katosi mutta ajatus tuli varmaan meille kaikille selväksi myös niiltä osin kuin sitä ei tuossa kuultu

arvoisa herra puhemies ilahduin kun kuuntelin edustaja heinosen puhetta siitä että yhteismetsät ovat yksi tärkeä osa olisikin tavallaan toivonut että tässä kohtaa olisi ollut hallituksessa rohkeutta vähän palata tuohon mitä äsken edellä kuultiin myös edustaja viljaselta eli kyllä tämä meidän

voisi olla tässä perikuntien kohdalla erinomainen ratkaisu luotaisiin siihen mekanismi jotta jos perikunta muodostaa perinnöstään yhteismetsän heille perinnönsaantivaiheessa annettaisiin selkeä verohelpotus näin nämä metsälöt pysyisivät hyvin hoidettuina ja ne olisivat aktiivisessa aktiivisessa käytössä jos meillä tässä maassa on kuusikymmentätuhatta metsänomistajaa jotka eivät tiedä omistavansa metsää niin totta kai jokaisen hallituksen tämän ja seuraavienkin on pyrittävä tekemään voitavansa niin että nämä pusikot saadaan myös hyötykäyttöön kaikkein suurin kansantaloudellinen tappio on todellakin se että meillä on tietämätöntä metsänomistajakuntaa ja sanotaanko perikunnat sirpaloittavat tätä omaisuutta ehkä meillä tulisi ottaa aika rohkeasti käyttöön se missä vaiheessa perikunnan on tehtävä jotakin sellaista että tämä sirpaloituminen voidaan selkeästi ehkäistä ja antaa pientä pakotetta perikunnille ehkä ottaa ruotsin puolelta mallia niin että metsän omistamiseen tulee todellakin aktiivinen ote

arvoisa puhemies tässä metsälahjavähennyksessä on kyse tästä sanotaanko kolmen koplasta eli kolmesta iloisesta rosvosta joilla tarkoitamme sitä että näinä aikoina kun hallitus leikkaa pienituloisilta ihmisiltä työttömyysturvaa perusturvaa kaikkea tätä niin hallituksella riittää rahaa varsin anteliaisiin varakkaille ihmisille anteliaisiin veronkevennyksiin niistä kaksi rosvoa on täällä tänään tämä metsälahjavähennys ja seuraavana listalla tämä niin sanottu apteekkarivähennys ja kolmatta odotellaan sitten tämän perintö ja lahjaveron muodossa jossa varaa riittää siihen että miljoonaperintöjen

yhteensä ovat noin parisataa miljoonaa parisataa miljoonaa ei todeta olevan merkittäviä vaikutuksia työllisyyteen miksi haluan nostaa tämän kysymyksen esiin tässä yhteydessä tänään jälleen kerran on huoli siitä että ellei työllisyys parane me joudumme tilanteeseen että kenties ensi keväänä ovat edessä lisäleikkaukset huomasin viikonloppuna sananvaihtoa hallituksen

velkaa joudutaan ottamaan kun työpaikkoja ei synny talous ei kasva leikataan lisää koulutuksesta pienituloisilta ja samaan aikaan todetaan että hupsista siellä se parisataa miljoonaa meni sitten näihin varsin anteliaisiin veronkevennyksiin juuri

arvoisa herra puhemies täällä on muisteltu menneitä ja voisimme puhemiehen kanssa muistella myös sitä kahdenkymmenenviiden vuoden takaista aikaa kun kun olimme veropoliittisessa ministeriryhmässä silloin uudistettiin muun muassa metsäverotus niin kuin oikeastaan kaikki muutkin verolait tuolloin siirryttiin pinta alaverotuksesta myyntiverotukseen ja siinä otettiin kolmentoista vuoden siirtymäaika valinnan valinnan sai tehdä tuolloin pelättiin vähän sitä että valtion ja verotulojen saajien asema heikkenee sikäli että aina kun on huono taloudellinen tilanne niin puu ei käy kaupaksi sillä ei ole ostajaa eikä myyjää jolloin verotuloja ei myyntiverotuksen kautta tule jolloin se syventää sitten talouden ahdinkoa ehkä näin on voinut käydäkin en tiedä onko asiasta tehty tutkimusta pinta alaverotus oli sikäli hyvä että oli vakaa verotulo kaikkina aikoina mutta mutta siinä olivat ne muut ongelmat ja epäoikeudenmukaisuudet joihin ei nyt tässä ole syytä mennä tämä metsälahjavähennys on kieltämättä monimutkainen byrokraattinen malli ja siksi ei mitenkään kehuttava toinen puute tässä on kohdistuu suuriin tiloihin ja pienemmät eivät ole sen piirissä tästä huolimatta että näitä ongelmia tässä on valiokunta päätyy siihen että hyödyt ovat suuremmat kuin haitat ja tuotto on suurempi kuin kuin kulut ja silloin tällä on tietysti perusteita tulla hyväksytyksi arvoisa metsätilojen pirstoutumisen estäminen on tärkeää toisaalta puun turvaaminen teollisuudelle on ensiarvoisen tärkeää meillä tällä hetkellä on käynnissä suuria investointeja ja on suunnitelmia isoista investoinneista ja jotta ne tulevat hyödyttämään tätä kansantaloutta niin puuta on saatava liikkeelle ja jos se tällä hetkellä vastaa

niin välttämättä ensi vuonna kun esimerkiksi äänekosken suurinvestointi valmistuu näin ei välttämättä ole kuopioon ollaan suunnittelemassa uutta investointia ja ja sitten monia biopuolen hankkeita on myös valmisteilla tähän on syytä varautua ja viisas hallitus varautuu ajoissa arvoisa puhemies se että puunsaanti turvataan teollisuudelle kyllä lisää uudistus lisää tarjontaa kysyntä kasvaa tarjonta kasvaa ja sitä kautta kun tarjontakin kasvaa hinta pysyy kohtuullisena ja kun hinta pysyy kohtuullisena niin suomalaisen vientiteollisuuden

menestyminen maailmanmarkkinoilla paranee tästä on koko kansantaloudelle hyötyä sekä vientituloina että työllisyytenä ja myös pääomavirtana maaseudulle tosin kaupunkilaisethan jo niin kuin on kuultu valtavan osan metsistä omistavat arvoisa puhemies vielä totean että kun pyritään siihen että metsien omistus siirtyy nuoremmille niin se on kyllä johtamassa siihen että kauppa puunmyynti lisääntyy ei kahdeksankymmentä viiva yhdeksänkymmentä vuotiaalla ihmisellä ole sellaisia tarpeita myydä puuta kuin on kolmekymmentä viiva neljäkymmentä vuotiaalla nuorella perheellä

kaiken kunnioituksemme ansaitsevat iäkkäät kahdeksankymmentä viiva yhdeksänkymmentä vuotiaat metsänomistajat usein säästävät pahan päivän varalle tietämättä milloin se paha päivä heille tulee mutta tämä on varsin yleistä täällä joku väläytti taisi olla edustaja myllykoski myyntipakkoa mutta sanoisin että puun osalta myyntipakko ei sovi niin kuin ei muukaan pakkomyynti suomalaiseen järjestelmään se kyllä olisi askel monella tavalla väärään suuntaan ja varmaan myös perustuslainvastainen arvoisa puhemies vaikka tässä esityksessä on näitä puutteita niin niin tämä on syytä viedä eteenpäin

herra puhemies ehkä nyt täytyy oikaista että minä en puhunut puun myynnistä vaan nimenomaan siitä että aktivoidaan perikuntia jotta he lähtevät toimimaan en ole tarkoittanut siinä kohtaa että perikunnan tarvitsee myydä puunsa vaan nimenomaan sitä että tämä metsäomaisuus siirtyy aktiivisesti hoidettavaksi ja koetetaan ehkäistä sen pirstaloitumista mutta

huomiota äskeisessä puheessa olleeseen yksityiskohtaan jossa todettiin että täytyy turvata metsäteollisuuden puunsaanti itse nyt katsoin tässä savon sanomien juttua joka on kirjoitettu kuitenkin käytännössä kahdeskymmenes yhdeksättä kaksituhattakuusitoista ja minulla ei ole mitään syytä olettaa etteikö tämä juttu pitäisi paikkansa tässä nimittäin todetaan että metsäteollisuus ryn jäsenyritykset ostivat tammi elokuussa suomen yksityismetsistä kaksikymmentä miljoonaa kuutiota puuta se on viisitoista prosenttia enemmän kuin keskimäärin viimeisen kymmenen vuoden vastaavana aikana ja kymmenen prosenttia enemmän kuin viime vuonna ja me annamme tässä tilanteessa hallituksen esityksen jossa toteamme että puunsaanti on vaikeutunut ja puunsaantia ei ole ja puukaupan tehostamiseksi tämä esitys tehdään siltä osin voi todeta kyllä kuten esimerkiksi

arvoisa herra puhemies on todella erinomaista että nämä luvut ovat tällaisia se kertoo siitä että hallituksen politiikka on onnistunut ja nyt tämä alkaa näkyä teollisuudessa mutta edustaja kiuru kuuntelitteko siltä osin puhettani kun totesin että muun muassa äänekosken valtava investointi joka neljä miljoonaa kuutiota lisää puun kysyntää valmistuu ensi vuonna ja kuopioon kemijärvelle kemiin pietarsaareen ja niin edelleen on on valmisteilla investointeja jotka lisäävät puun kysyntää voimakkaasti ja silloin tarvitaan niitä tekijöitä joilla puu saadaan varmasti liikkeelle nämä investoinnit ovat turhia jos meillä ei ole sinne raaka ainetta ja jos me emme hyödynnä tätä

että jos hallituksen politiikka on näin onnistunutta että otatte tämän hyvän puunsaannin omiin nimiinne niin kysyn vain miksi ihmeessä täytyy tehdä sitten täydentäviä esityksiä jos tämä tilanne kerran on näin hyvä hallituksen toimien ansiosta ja silloin tietenkin huomataan jo että tässä onkin toinen ketunhäntä kainalossa jos aidosti puukauppaan halutaan vilkastusta tällä esityksellä niin silloinhan oltaisiin lähdetty tietenkin siitä että tämä esitys ei kohdistuisi vain yhteen kolmasosaan metsänomistajista

voi saada käyttöön tällöin on kysymys siitä että tässähän haetaan aivan toisenlaista ketunhäntää joka liittyy siihen että metsälahja voidaan ottaa vastaan tällaisena sukupolvenvaihdoksena ja tässä on tarkoitus pitää huolta siitä että kasataan niille joilla jo onkin entisestään ja täytyy todeta arvoisa puhemies että eivät ole kovin oikeutettuja nämä argumentit joita täällä käytetään

kyllä hieman kyseenalaista puhua hallituksen esityksestä joka on ihan vakava vakava ja tärkeä että on ketunhäntä kainalossa puheenvuorossani totesin että tässä lakiesityksessä on ongelmia sen tähden että tämä on byrokraattinen monimutkainen ja sitten pidän sitä myös ongelmana että tämä kohdistuu varsin suuriin tiloihin ja sitten pienemmät jäävät jäävät ulkopuolelle en tiedä miksi näin on päätetty mutta tähän tietysti on vielä syytä

listapuheenvuoro haluaako hän molemmat vai kelpaako varsinainen puheenvuoro olkaa hyvä

edustaja krista kiuru on on niin kuin minäkin huolissaan siitä että tämä metsälahjavähennys ei nyt koske kaikkia metsänomistajia uskon että kun täällä on seuraavana listalla yrittäjävähennys joka koskee kaikkia metsänomistajia tasapuolisesti niin edustaja kiuru kehuu sitä sitten tätä minä odotan mutta sitten tästä puun

se on tällä hetkellä hyvä mutta ihan niin kuin edustaja kankaanniemi sanoi niin maassahan on tekeillä suuria investointeja äänekosken investointi valmistuu ensi syksyn alussa se alkaa näkyä markkinoilla ensi vuoden puolella heti sitten tulee kemi kemijärvi toivottavasti nämä kiinalaiset hankkeet sitten myöskin toteutuvat ja mahdollisesti vielä kuopion sellutehdashanke näitä on paljon edessäpäin uskon että tämä metsälahjavähennys omalta osaltaan edistää puun tarjontaa siinä tilanteessa kun kysyntä todella kasvaa vahvasti en oikeastaan usko eikä pttn tutkimuksenkaan mukaan ole niin että tämä olisi mikään ikäkausikysymys että nuoret ilman muuta myisivät enemmän kuin vanhemmat luultavasti kaikki järkevät ihmiset myyvät silloin puuta kun se metsänhoidollisesti on perusteltua ja he ymmärtävät että se muualla alkaa tuottaa paremmin mutta kyllä uskon että kun nuoremmalle polvelle kuitenkin tulee tämmöinen pieni veroporkkana sanoisin että hyvin pieni veroporkkana tämän metsälahjavähennyksen kautta niin se omalta osaltaan varmistaa puun tarjontaa jatkossa sitten vielä sen verran että kun edustaja viitanen tässä puhui näistä verovaikutuksista niin kataisen hallitus teki yhteisöveron alennuksen alennuksen jota en moiti mutta se on tällä hetkellä reilut yhdeksänsataa miljoonaa euroa vuodessa osakeyhtiöille ja osuuskunnille verohelpotuksia metsälahjavähennys on vain kahdeksantoista miljoonaa euroa ja yrittäjävähennys vain hiukan alle satakolmekymmentä miljoonaa euroa se niistä suuruussuhteista

arvoisa herra puhemies vielä muutama huomio tämä puun lisäkäyttöhän on on suomen kansantalouden tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeässä asemassa

investointivauhtihan suurin piirtein oli miljardin miljardin vuodessa keskimäärin ja silloin puhuttiin että hyvä paperikone maksaa itsensä takaisin kahdessa vuodessa silloin investoitiin suomeen tänä päivänä investointivauhti on onneksemme kuten edustaja kiviranta taas oivallisesti kuvasi lähtenyt liikkeelle se on suomen kansantalouden elpymisen kannalta kaikkein tärkein asia ja puun käyttö takaa sen kun suomalaista puuta käytetään lisää se varmasti tuo työtä kaikkein vähiten sille metsänomistajalle itselleen mutta sen ketjun aikana hyvin hyvin monelle suomalaiselle voin sanoa esimerkkinä kun metsänomistaja myy ensiharvennusmäntykuitua hän saa siitä kymmenen euroa motilta se on suurin piirtein karkea keskihinta tällä hetkellä kun kohtuullisen leimikon myy se iso hinta ole mutta sen jälkeen sinne menee monitoimikonekuljettaja pistää puut pinoon sen jälkeen tulee ajokonemies ajaa sen tien varteen toki ratissa siellä voi olla kauniimman sukupuolenkin edustaja näin tasa arvon kunniaksi ja sen jälkeen sitten se kuorma autolla viedään teollisuuden jalostuspaikalle tai sitten muuhun kuljetusmuotoon vaikka nyt junaan sitten se menee tehtaalle ja siellä jalostetaan siinä hyvin hyvin moni ihminen saa töitä välille se mitä metsänomistaja saa sen kymmenen euroa miinus verot siellä pystykaupalla puuta myydessään on hyvin pieni osa tästä koko ketjusta että älkää nyt hyvät ihmiset tuijottako sen puun kantohintaa se on aivan todella minimaalinen osa koko valmiin tuotteen hinnasta tärkeintä moni saa sillä välillä töitä se olisi se suomen pelastus ja hyöty jää todellakin muualle kuin sinne metsänomistajalle se kertautuu sen ketjun aikana niin että viimeinen hyötyy siinä toivon mukaan jonain päivänä on se tilanne että komposiittimateriaalista valmistettua läppäriä vaikka edustaja kiuru menee ostamaan kaupasta ja toteaa että tämäpäs on hyvä väline kun on kevyt ja kestävä eikä ole ollenkaan staattisen sähkön vaivaama niin kuin nämä nykyiset muovivempeleet ovat sitten tämä rakenteellinen uudistuminen metsätalouden puolella on aivan välttämättömyys minä olen pitkään miettinyt että mikä tuossa demarien verolinjassa ihmetyttää minua minä kiitän nyt ihan sydämeni pohjasta edustaja krista kiurua tästä hienosta puheenvuorosta minulle välähti äsken se pitkän pitkän pohdinnan jälkeen teille rakenteellinen uudistaminen on ihan sivuseikka kunhan vain saadaan pelata pelata jollakin veroporkkanalla tai veroasialla sillä keinoin että saamme näyttää joku on ahneempi kuin toinen tai joku on rikkaampi kuin toinen jos emme rakenteellisia uudistuksia tähän maahan tee me olemme siinä tilanteessa missä nyt olemme elikkä älkäämme vastustako uudistamista uudistaminen on välttämätöntä se koskee meidän omaa henkilökohtaista elämäämme se koskee metsätaloutta suomen teollisuutta ja koko suomalaista yhteiskuntaa jos te kuvittelette että tästä selvitään sillä että kaikki on yhtä hyvin kuin ennenkin ja jopa paremmin kuin eilen eilen niin se ei pidä paikkaansa meidän on on uudistuttava ja nimenomaan se lähtee rakenteista ja tämä on yksi pieni osa sitä rakenteellista ketjua se olisi hyvä muistaa

ollut jos nyt joku paikalla olevista tai joku muu tuntee lievää kateuden siementä metsänomistajaa vastaan niin minulla on kohtuullisen laajat yhteydet kiinteistönvälityksen puolelle ja myös metsätalouden harjoittajien puolelle ja myös yrittäjien puolelle ja siitä tuskasta kyllä pääsee kun käymme keskustelua vaikka tuolla kahvilassa metsätila kyllä löytyy alta alta puolentoista tunnin sen lupaan että jos joku tähän autuuteen haluaa minä avaan sen tien mielelläni korvauksetta

mitä edustaja hoskonen tuossa äsken viljeli minä nimenomaan kävin avaamassa tämän keskustelun toteamalla että on pyhäinhäväistys että hallitus ei halua kohtuullistaa metsäverotusta vaan sen sijaan tehdään entistä byrokraattisempi ja hallinnollisempi järjestelmä jolla ei ole edes sitä oikeutusta että saataisiin puu liikkumaan kun se liikkuu jo minusta tämä on käsittämätöntä tässä tilanteessa ehdotin että tehdään metsäverotuksen kokonaisuudistus minkä tarkoituksena on turvata metsäteollisuuden kohtuuhintainen raaka aineen saatavuus esitin myös että hallitus selvittäisi metsäverotukseen liittyvät ongelmat ja antaisi eduskunnalle esityksen metsäverotuksesta joka joka yksinkertaistaa ja selkeyttää metsäverotusta ja samassa yhteydessä hallitus korjaisi metsänhoitoon liittyvät laiminlyönnit jos keskustan eduskuntaryhmä voisi kannattaa näitä hyviä esityksiä joista hoskonenkin puhui niin niin tätä voi sitten lausuman

arvoisa puhemies metsälahjavähennys on hallituksen keino vauhdittaa sukupolvenvaihdoksia ja estää metsätilojen pirstaloituminen esitys on kuitenkin ongelmallinen se kohdistuu suuriin metsätiloihin alle kolmannekseen tiloista vaikka nimenomaan tilojen pienuus on ongelma esityksessä unohtuu se metsätiloihin liittyvä inhimillinen että iäkkäät metsänomistajat eivät jaksa hoitaa metsiään mutta jatkajaa ei löydy siinä ei metsälahjavähennys auta tässä keskustelussa edustaja myllykoski teki kiinnostavan ehdotuksen yhteismetsämekanismista tämä voisi paremmin edistää puun tarjontaa ja mielestäni tämä olisi tärkeä selvittää tällä hallituksen esittämällä metsälahjavähennyksellä myös lisätään entisestään omaisuuden kertymistä ja lisätään yhteiskunnallista epätasa arvoa kun hallitus samalla leikkaa rajusti heikompiosaisten sosiaaliturvaa tätä metsälahjavähennystä ei voi hyväksyä

arvoisa puhemies jatkan nyt toisella puheenvuorolla koska äsken puhe tai tarkemmin sanottuna äänentoisto pätki vaikka ajatus ei toki pätkinyt edustaja kiuru siteerasi äsken artikkelia savon sanomista jossa kerrottiin puun myynnin kasvaneen kymmenen prosenttia verrattuna viime vuoteen ja viisitoista kymmenen vuoden keskiarvoon mainitsin jo ensimmäisessä puheenvuorossani asiantuntija arvion joka toki ei ole ollut savon sanomissa mutta sen perusteella hakkuiden pitää lisääntyä viisitoista miljoonaa kuutiota eli kaksikymmentäviisi prosenttia ja mikä oleellisinta puuhuoltoa pitää turvata pitkäjänteisesti mutta kuten jo aiemmin totesin siis jo vanhasen toisen hallituksen aikana on tämä nyt käsittelyssä oleva esitys nostettu esille metsä ja biotuoteteollisuuden tarpeiden tyydyttämiseksi pitkällä aikajänteellä siis pitkäjänteisesti ei vain hetkellisesti samalla on asetettu tavoitteeksi turvata

hyvä metsien hoito nyt lukuisten selvitysten jälkeen on on edetty lainsäädäntövaiheeseen ja kuten täälläkin on todettu käsissä oleva ehdotus ei ehkä ole selkeimmästä päästä olen samaa mieltä edustaja kivirannan kanssa että huojennuksiin vaadittavan hehtaarirajan olisi hyvä olla alempana jotta useampi metsänomistaja tulisi sen piiriin mutta edustaja hoskonen jo täällä kiteytti tilanteen hyvin heikkouksistaan huolimatta tämä ehdotus on on ratkaisevasti askel oikeaan suuntaan kuten edustaja kallikin jo totesi tätä etua ei saa ellei myy puuta ja puun liikkuminen on kansantaloutemme etu olen tyytyväinen suomalaisen työn yrittäjyyden ja työllisyyden kannalta että tämä metsätilojen sukupolvenvaihdosasia nyt vihdoin etenee

herra puhemies ihan muutama asia ensinnäkin täällä on nostettu esiin joku suuri metsäverouudistus se että meillä puukauppa käy tyydyttävästi ehkä ehkä kiitettävästikin johtuu siitä että ennustettavuus metsänomistajien ja puunostajien välillä on hyvin selkeä ei ole epävarmuutta ja sen tähden puukauppa on häiriötöntä se on syytä muistaa jos nostetaan esiin ajatus siitä että ollaan tekemässä jotain suurta tai merkittävää se saattaa vaikuttaa tuoda häiriötilanteen vaikka puukauppa käy kiitettävästi niin meille on syntynyt menneiden vuosien aikana paljon sellaista puun käyttöä sellaista puun jalostusta jota ei kuitenkaan pystytä tyydyttämään suomesta esimerkiksi koivu on sellainen jota tarvitaan muualta tuotuna ja jotta me voisimme tukeutua entistä enemmän omiin metsiimme se edellyttää että koko metsäpinta ala saataisiin käyttöön ja kun on tiedossa tutkimuksiin perustuen että noin viisi miljoonaa hehtaaria on ollut muutaman kymmenen vuotta pois käytöstä niin totta kai velvollisen hallituksen pitää silloin toimia ja luoda luoda sen kaltaisia edellytyksiä joilla tällainen on

vain isoja tiloja kyllä tässä pienilläkin tiloilla on mahdollisuus kun se pieni tila ostaa lisää metsää ja saavuttaa sen pinta alan sen jälkeen sillä on mahdollisuus puun myynnin kautta käyttää tätä mahdollisuutta sitten vielä kun edustaja hoskonen totesi että kun käytetään metsiä niin silloin hakkuukoneen kautta korjuukoneen kautta ja tehtaalle viedyn kautta syntyy toimeliaisuutta että se ei pääty tähän vaan sen jälkeen metsänomistaja on velvollinen viljelemään sen metsän ja sen jälkeen hoitaa taimikon hoitaa ensiharvennuksen elikkä kun käytetään metsiä se saa aikaan vipuvaikutuksen jota seuraa toimeliaisuutta ja sen tähden voi sanoa että kyllä tämä järjestelmä osaltaan asettaa sen vaatimuksen jossa metsätase saatetaan töihin ja kun se saatetaan töihin siitä syntyy vipuvaikutus josta syntyy yhteiskunnalle selkeästi enemmän verotuloja kuin nämä lahjaan liittyvät odotukset ovat

täällä markkinoitiin tätä härveliä rakennemuutoksena herra varjele meitä tällaisilta rakennemuutoksilta jotka tekevät verojärjestelmästä joka on jo nyt hyvin vaikea vaikea entistä mutkikkaamman ja vaikeaselkoisemman tarvitaan yksinkertaistusta eikä lisää näitä kaikenlaisia keinotekoisia vähennyksiä joista seuraavana on vuorossa yrittäjävähennys metsätiloista tosiaan suuri osa kuuluu kaupunkilaisille mutta kuuluuko hehtaareista jos täällä mainittu pääongelma oli se välinpitämätön tai laiska metsänhoito niin sehän ei todellakaan ole näiden kaikkein suurimpien metsätilojen ongelma tämän kolmasosan joka tästä lahjasta pääsee nauttimaan täytyy huomata että tämä tämä lahja on siis regressiivinen se suosii jo ennestään suuria tuloja puun myyntitulohan on pääomatuloa metsä on verottajan silmissä siis sijoituskohde ja nyt siis metsän hintaa valtion subventoinnilla nostetaan jos ole syntymässä saanut metsätilaa niin turha tulla omistamaan kun niiden hinnat nousevat tämä ei ole markkinataloutta mitään muuta pääomatulolajia ei kohdella tällä tavalla että puhutaan sukupolvenvaihdoksesta joka on aika romanttinen ilmaus eihän kukaan puhu osakesalkun sukupolvenvaihdoksesta tai itse asiassa varmaan pitäisi puhuakin koska aidon yritysvarallisuuden suojassa siirtyy miljoonien arvopaperiomaisuutta huojennetuin ehdoin mutta siitä puhutaan sitten perintö ja lahjaverolain yhteydessä ensi viikolla kivirannan mukaan siis kyseessä on pienet rahat vain yhteensä sataneljäkymmentä miljoonaa euroa no sillä olisi saanut kahteen kertaan hoitajamitoitussäästöt peruttua sillä voisi peruuttaa lähes kokonaan ammatillisen koulutuksen kaavaillut säästöt kyllä

jo käytetty

arvoisa puhemies vielä tosiaan tämä aivan viimeinen huomio joka liittyy tässä seuraavaksi käsiteltävään niin sanottuun yrittäjävähennykseen siis tämän pääomatulolajin omistajat saavat nyt valtiolta tällaiset erityisedut ja seuraavalla lailla paitsi että tämä omistaja saa nyt näitä erityisiä itselle räätälöityjä veroetuja hän saa samat edut kuin yrittäjä vaikka ei olekaan yrittäjäeläkelain tai maatalousyrittäjäeläkelain piirissä välttämättä eli metsän omistaminen on nyt suomessa aivan erityisen huomion kohteena kaikkien mahdollisten muittenkin

herra puhemies hiukan täytyy ihmetellä sitä nykyisen opposition kieltä täällä että tätä nyt vastustetaan jyrkästi oppositio on ollut aikanaan hyväksymässä kansallisia metsäohjelmia joihin kaikkiin ovat sisältyneet ne periaatteet ja tavoitteet joita tässä lahjavähennyksessä nyt on ne ovat aina sisältyneet siihen samaan nyt te sitten vastustatte näitä näitä kaikkia asioita täällä jopa vastustettiin puheenvuoroissa jo työllisyydenkin kohentamista ja sitten täällä kerrottiin että että sen pitäisi tulla kaikille elikkä te ensin vastustatte sitten te kerrotte että tämän pitäisi tulla kaikille että tämä ei ole hyvä nyt kun tämä selektiivinen että sitten sen pitäisi tulla kaikille yrittäkää nyt päättää mitä mieltä te oikeasti olette tässä tässä asiassa puhemies tämä on erittäin hyvä alku sille mitä kansallisissa metsäohjelmissa useaan otteeseen on todettu siitä että aktiivisuutta saadaan metsiin lisää niin kuin edustaja kalli tuossa äsken totesi kolmannes suomalaisista metsistä on sen kaltaisia joissa ei ole vuosikymmeniin käyty käytetty ne eivät ole tuottaneet hyötyä suomalaiselle yhteiskunnalle ja suomalaiselle taloudelle ja suomalaiselle työllisyydelle nyt kun investoinnit ovat lähteneet liikkeelle biotalouteen uskotaan metsätalous on jälleen noussut ja metsäteollisuus on jälleen noussut uuteen uuteen kukoistukseensa ja tämä on suomelle aivan erityinen mahdollisuus kaikki kivet on käännettävä jotta me pystymme tähän mahdollisuuteen vastaamaan ja siinä metsäteollisuus ja metsätalous ovat keskeisessä roolissa se on ihan selvä asia tämä pitää tehdä ja se on nyt hyvä alku että että on päästy vihdoinkin liikkeelle pitkäaikaisessa tavoitteessa

lyhyesti edustaja harakalle kun hän alkoi kehittää asioita joihin tämä metsälahjavähennyksen ja yrittäjävähennyksen verovaikutus voitaisiin kohdistaa ehkä tähän keskusteluun ei kannata lähteä mutta muistan hyvin kun viime syksynä autoveron alennus riitti lähes kaikkeen se oli semmoinen kestoraha jota käytettiin koko syksy muuhun

minusta edustaja harakan puheenvuoro oli lähes vastuuton tekin tiedätte että meillä on näitä metsäpuolen valtavia investointeja olette kotoisin äänekoskelta käykää siellä katsomassa siellä on valtava investointi kuopioon on suunnitteilla vielä suurempi sitten mainitsemani kemi kemijärvi ja niin edelleen ne ovat sellaisia investointeja meidän täytyy niihin nyt varautua ja on edesvastuutonta ilman että esittää mitään vaihtoehtoa vastustaa vastustaa ja vastustaa tuolla teidän politiikallanne suomalaisen teollisuuden raaka aineen saanti ei ole turvattu ja kun näin heitätte uudistukset romukoppaan niin samalla te toimitte suomen suomen viennin ja työllisyyden vastaisesti
vastauspuheenvuoro edustaja harakka sanon vielä arvoisat edustajat että edustaja harakan nimi tuli mainittua tässä edustaja kankaanniemen puheenvuorossa sen sijaan edustaja lepän ei kohdistunut nimellä mainiten edustaja kiuruun joka nousi aikaisemmassa vaiheessa ylös nyt siis edustaja harakka teillä vastauspuheenvuoro
aivan oikein todettu olen käynyt äänekoskella ja käyn siellä ensi viikolla uudestaan katsomaan ja näkemään sen minkä edustaja kiuru aikaisemmin toi esille nyt se kauppa käy miksi ihmeessä tällainen yhdelle omistajaryhmälle suotu erityisetu esitimme myös vaihtoehdon siitä että tarkastellaan metsäverotusta kokonaisuutena eikä niin että joka ikisessä verovähennyksessä annetaan jotain pientä vielä lisää niin että menee lopullisesti sekaisin se mistä tulolähteestä edes on kysymys tämä monimutkaistaa entisestään asioita mutta vaihtoehto on esitetty kuten aina edustaja lepältä haluaisin kysyä kun sanoitte että yksi kolmasosa suomen metsistä on niitä joita joita hoidetaan huonosti mahtaako se olla tämä sama yksi kolmasosa joka nyt saa tämän huojennuksen yritin juuri tuossa äsken sanoa että jos ongelma on se että metsänhoito on retuperällä

arvoisa puhemies jos jotain myönteistä etsi tuosta sosialidemokraattien vaihtoehdosta niin se oli se että näitäkin rahoja ei laitettaisi harmaan talouden kitkemiseen sehän on ollut se kaikista tuottoisin sinnehän kannattaisi laittaa laittaa lisää ainakin sillä tuottokertoimella mitä mitä sosialidemokraatit omassa vaihtoehtobudjetissaan esittivät on erikoista erikoista se ajattelu että tällaiset toimenpiteet mitkä lisäävät tähän maahan työtä ja toimeliaisuutta nyt sitten tuomitaan tämä maa ennen muuta tarvitsee työtä ja toimeliaisuutta lisää ja niin kuin totesin aiemmin on arvioitu että puun tarjonnan ennakoidaan kasvavan tällä jopa miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja tämän on arvioitu lisäävän metsätilojen luovutuksia tuhannestaneljästäsadasta jopa kolmeentuhanteen vuodessa tämä tulee lisäämään maahan merkittävällä tavalla työtä se tulee tarkoittamaan lisää työtä metsäkoneille metsureille mutta myös kuljetuspuolelle ja sitä kautta koko ketjussa se tulee vahvistamaan meidän tilannettamme tällä hetkellä kun me olemme saaneet käännettyä talouden hienoiseen kasvuun niin toivoisi toki sitä että myös sosialidemokraatit jotka tätä nyt kaikki kiivaimmin täällä arvostelevat tuttuna ei puolueena myös tunnistaisivat sen että me tarvitsemme lisää toimenpiteitä työn ja työllisyyden kasvattamiseksi tämä tulee nimenomaan nimenomaan tekemään tekemään sitä niin kuin sanoin kannattaa esimerkkeinä katsoa vaikkapa mitä perintöveron kanssa on ruotsissa tehty kun on on kannustettu siihen niin itse asiassa tuotot ovat parantuneet ja tämä tulee toimimaan samalla tavalla

puhemies kyllä tämä jättää sanattomaksi ihan ihan asiallisestikin ottaen tämä jättää sanattomaksi siis eihän tällaisena aikana kun on erittäin vaikea taloudellinen aika mitä tahansa voi tehdä ei täällä sellaista jakovaraa ole että kaikille kavereille jaetaan rahaa ilman sitä että syntyy kasvu ja työllisyysvaikutuksia kyllä minä olen tosi pahoillani siitä että hallitus on tällainen ei liike te olette ei liike me esitimme että metsäverotukseen voitaisiin tehdä kokonaisuudistus ja tehdään se mielellään parlamentaarisesti jotta mekin pääsemme vaikuttamaan mutta sen sijaan yksikään teistä edustaja hoskosta lukuun ottamatta ei ole arvostanut eikä kunnioittanut tätä elettä minusta se on erinomainen ehdotus oppositiolta laitetaan puu liikkumaan metsäverotukseen tehdään uudistusta mutta tässähän ovat tosiasiassa aivan muut syyt nyt esillä tässä on kysymys kaverikapitalismista jossa halutaan jakaa kymmeniä miljoonia niille joilla jo entisestään on se ei luo kasvua eikä luo samanlaista työllisyyttä jos me haluaisimme laittaa puun liikkumaan ja tehdä kasvua ja ja työllisyyttä tekeviä investointeja tämä ratkaisu olisi tehty toisin me esitämme että tehdään metsäverotuksen kokonaisuudistus ja sitä eivät ole ei liikkeen puolueen kannattajat vielä ketkään kannattaneet

arvoisa puheenjohtaja ymmärrän oikein hyvin tämän esityksen tahdonmuodostuksen keskustan ja jopa perussuomalaisten osalta mutta en pysty ymmärtämään sitä miksi kokoomus vastustaa markkinamekanismin hoitamaa hoitamaa hinnanmuodostusta miksi kokoomus vastustaa sellaista veropohjaa itsessään kannat ovat aika matalia ja se pohja on hyvinkin laaja miksi kokoomus vastustaa markkinataloutta henkeen ja vereen tässä salissa sitä minä en pysty ymmärtämään enkä pysty ymmärtämään kokonaisuudessaan sitä että kun puukauppa käy kuumana kuin hellan koukku niin siinä vaiheessa laitetaan lisää tukea kun rahaa on muutenkin vähän se kaikki raha pitäisi pystyä kohdistamaan työllistäviin hankkeisiin sellaisiin hankkeisiin jotka luovat uutta kasvua eikä vain sinne ylimpiin tulodesiileihin makaamaan tileille

puhemies kyllä pahasti jäänyt vaille se viesti minkälaista verouudistusta täällä nyt sitten halutaan mitkä ovat sen periaatteet mitä ihmettä mitä ihmettä siellä on siis pakkomyyntiä sitäkö täällä halutaan sanokaa se suoraan jos sitä esitätte niin me osaamme siihen vastata nyt te kiemurtelette että pitää tehdä verouudistus ei minkäänlaista tietoa mikä se on hallituksen esitys on tässä tämä on pitkä aika te olette olleet muun muassa mukana kansallisessa metsäohjelmassa sen valmistelussa niin kuin ovat olleet vihreätkin mukana te olette hyväksyneet ne periaatteet jotka tässä nyt ovat eikö se ole hyvä ei näköjään ole mutta kertokaa minkälainen se verouudistus on mikä pitää tehdä ei ole tullut ensimmäistäkään ensimmäistäkään viitettä siihen minkälainen sen olla pitää mitä tulee näihin metsätiloihin joita ei ole aktiivisesti käytetty siellä on kaikenlaisia siellä on kaikenlaisia metsänomistajia ja kaikenlaisia ja kaikenkokoisia metsätiloja juuri tähän me haluamme ilman muuta ja hallitus haluaa ja eduskunnan selkeä enemmistö tulee haluamaan sitä että sinne sitä aktiivisuutta saadaan saadaan nimenomaan lisää tämä osuu kyllä sinne kohdalle ihan ihan varmasti viimeinen kommentti puhemies näihin yhteismetsiin jotka täällä nostettiin edustaja myllykosken taholta esille se on erinomaisen hyvä metsänomistusmuoto siihen on paljon kannusteita edellinen hallitus ja sitä edellinen hallitus ovat rakentaneet sinne kannusteita jotta metsäomistajilla olisi halukkuutta liittää metsiään ja metsälöitään yhteismetsiin se on äärimmäisen hyvä tapa omistaa ja hoitaa tehokkaalla mutta kestävällä tavalla metsää

arvoisa puhemies muun muassa edustajat kiuru harakka ja aalto ovat puhuneet tästä aiheesta hyvin on valitettavaa että hallituspuolueiden edustajat eivät ole selvästi näitä puheita ja puheenvuoroja tarkkaan kuunnelleet toivon todella että edustaja heinonen tutustuu sdpn vaihtoehtobudjettiin on se kumma kun täytyy rautalangasta vääntää se että kun on vaikea taloudellinen tilanne ja kun jakovaraa ei ole aivan kuten edustaja kiuru täällä sanoi niin silloin tätä varaa ei kannata todella käyttää sellaisiin kohteisiin jotka eivät tuota kasvua jotka eivät tuota työllisyyttä vaan ovat ikään kuin tällaisia lahjoja jotka eivät juuri tuota mitään hyötyä kun on tiukkaa taloudellisesti käytetään valtion rahoja yhteisiä rahojamme järkevästi panostetaan kasvuun työllisyyteen juuri näihin asioihin mitä sdp on systemaattisesti niin viime vuonna kuin myös tämän vuoden vaihtoehtobudjetissaan ensi vuodelle nostanut esiin toivon että nyt kuuntelette tämän puheenvuoron ja myös luette edustaja kiurun ja edustaja harakan puheenvuorot vielä vaikka kirjallisina jos ne eivät tästä keskustelun tiimellyksestä teille auenneet

metsäverotuksen vähäinen muuttaminen ja uudistaminen on tuottava kun puu lähtee liikkeelle niin kuin omassa puheenvuorossani sanoin sille halvallekin ensiharvennuspuulle tulee arvo vähän saa siitä metsänomistaja konekuski motokuski kuorma autokuski sellutehtaalla tai missä sitten jalostetaankaan siellä työmies saa palkkansa sitten saa jälleenmyynnissä ja niin edelleen se on on valtava ketju se on varmasti tuottava mutta se on on myös rakenneuudistus jos me me haluamme niitä valtavia metsäteollisuuden investointeja joita tämä maa on kaivannut oikein nahka nilellä on kaivattu sielu sielu arvilla sitä että saataisiin niitä investointeja vihdoin ja viimein lisää jokainen miljoona mikä tähän maahan investoidaan ja saadaan kotimaista raaka ainetta liikkeelle on varmasti tuhat kertaa kannattavampaa kuin ajaa kivihiiltä jostakin vorkutasta vorkutasta tai tuoda sitä laivalla puolasta suomeen on varmasti parempaa eikä tarvitse kippuroida sen kanssa että tuliko ilmasto ilmasto pilattua vaiko ei elikkä tämä on aivan varmasti rakenteellinen uudistus ja myös tuottava uudistus jossakin puheenvuorossa mainittiin autoverouudistus kun sitä aikanaan oppositio arvosteli rajusti että se on ihan järjetön uudistus niin miten on käynyt totta kai kun muutettiin vähän sitä autoveron pohjaa ja saatiin semmoinen mahdollisuus että autokanta uusiutuu ja totta kai kun veroa pikkasen laskettiin niin menetettiin laskennallisesti mutta miten kävi valtava määrä tuli uusia autoja markkinoille saatiin myytyä ja valtio sai lisää rahaa siitä paljon enemmän kuin oli menetys eli se lopputulos oli plusmerkkinen ei kannata sen kateuden veljen kyytiin nousta se on sellainen kaveri että siinä menevät rahat ja siinä tulee pikkuhiljaa kylmä kun siihen kyytiin nousee mutta meidän on katsottava eteenpäin uudistettava rakenteita investoitava suomeen ja saatava suomalaisille töitä se on ainoa tie eteenpäin

arvoisa puhemies jos ei ole käynyt selväksi vielä niin totean edelleen että me emme näe perusteita siihen että näillä hallituksen argumenteilla johtopäätös olisi se että pitäisi ryhtyä metsälahjavähennykseen tilojen sukupolvenvaihdoksissa eli me hylkäisimme koska me koemme että tällä samalla summalla näin vaikeana taloudellisena aikana pitäisi perua sellaisia leikkauksia jotka vievät kaikkein pienituloisimmilta ihmisiltä mahdollisuuden säälliseen elämään se on se on aivan keskeinen asia meidän argumentissamme että tämmöisenä aikana meillä ei ole varaa tällaiseen lahjaan ja kun tätä lahjaa on täällä perusteltu erityisesti sillä että puu saataisiin liikkumaan niin kun minä olen yrittänyt tässä kertoa että puu liikkuu paremmin kuin koskaan niin se on epävalidi argumentti tässä keskustelussa siltä osin jos te haluaisitte oikeasti saada puun liikkumaan kai kohdistuisi silloin jonkinlainen vähennys tai tuki puun liikkumisessa siihen että kaikki jotka omistavat metsää voisivat sen saada nyt tässä pitää odottaa että tulee sukupolvenvaihdos ennen kuin voi saada ikään kuin tätä huojennusta ja sitä kautta saada puun liikkumaan aika vaikeaksi tässä tehdään

omistajasuvuille jotka omistavat metsää

vaan muutkin pääsevät osaksi siitä olen jo puhunut tästä veroratkaisusta eli olemme sitä mieltä että meillä olisi verouudistuksella tehtävissä nämä samat temput
edelleen jää sosialidemokraattien malli metsäverouudistukselle täysin ilmaan eli miten te sen tekisitte mutta se on nyt toisen messun aihe arvoisa puhemies olen muutaman kerran todennut että äänekosken hanke on valmistumassa ensi syksynä valtava määrä lisää puuta tarvitaan sinne se että tällä hetkellä puukauppa käy on positiivinen asia ja hallituksen hyvän talouspolitiikan ansiota mutta tarve kasvaa jo vuoden kuluttua tällä hetkellä investoijat miettivät uskaltavatko

varmasti myös muualla suomessa ja jotta panevat nämä investointisuunnitelmat täytäntöön niin heillä täytyy olla varmuus siitä että tehtaille on raaka ainetta tällä toimenpiteellä pieneltä osin parannetaan ja varmistetaan sitä että puu liikkuu siinä määrin kuin tarve on ja tämä yksittäinenkin laki voi olla hyvinkin

siinä että me saamme nämä isot investoinnit liikkeelle päätökset aikaan mahdollisimman pian ja niillä on valtava vaikutus suomen kansantalouteen vientiin ja meidän hyvinvointiin eli myös verotuloihin joilla sitten voidaan hoitaa näitä ongelmia joita yhteiskunnassa on köyhyyden koulutuksen ja muiden tarpeiden osalta arvoisa

minäkin viittaan siihen mitä voisi olla mutta en halua että tästä käynnistyy uutta pitkää keskustelua se metsäverotuksen uudistus metsäteollisuus on esittänyt sellaista mallia joka pääpiirteittäin lähtee siitä että kun niitä metsänomistajia on niin hirveän paljon jotka eivät edes tiedä omistavansa metsää niin sellaiselle metsänomistajalle tulisi esimerkiksi metsämaamaksu tai muu maksu kolahtaisi postiluukusta ja siinä ilmoitettaisiin että omistat kymmenen hehtaaria sieltä metsää ja maksat siitä tämän verran vuodessa niin tulisi kiinnostusta myydä se palsta jollekin isompaan metsänomistukseen liittyen jolloin metsätilojen koko koko kasvaisi ja sitten niin että jos haluaisi pitää sen metsän on sitä nyt enemmän tai vähemmän niin sen jälkeen kun sitten myyt siitä ja saat siitä myyntituloja

sisällöstä

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä esitetään että ensi vuoden alusta otetaan käyttöön yrittäjävähennys joka on viisi prosenttia toiminimien avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden tulosta tämä viiden prosentin verovähennysoikeus tehdään yritystoiminnan tuloksesta tällöin yritystoiminnan tuloksesta viisi prosenttia olisi yrittäjälle täysin verotonta tuloa ja loput jaettaisiin nykyisen mallin mukaisesti pääoma ja ansiotuloksi tämä on merkittävä tunnustus siitä että hallitus arvostaa jokaisen yrittäjän tekemää työtä vaikka tämä kevennys kevennys ei ole kovin suuri niin se on kuitenkin tärkeä signaali yrittäjyyden kannustamiseen myös muissa kuin osakeyhtiöissä kannatan ehdottomasti yrittäjävähennyksen käyttöönottoa sillä se asettaa erilaiset yhtiömuodot verotuksessa enemmän samalle viivalle se on eri yritysmuotojen välillä ennen kaikkea tasavertaisuuskysymys tämä yrittäjävähennys tulee koskemaan hyvin suurta joukkoa ihmisiä niin elinkeinonharjoittajia maa ja metsätalousyrittäjiä kuin myös poronhoitajia käytännössä pienyritykset ovat viime vuosina olleet ainoita yrityksiä joihin on syntynyt uusia työpaikkoja tämä yrittäjävähennys ei toisaalta lisää merkittävästi pienyritysten halua palkata lisätyövoimaa mutta vähennyksen käyttöönottaminen toimii hyvänä kannustimena yritystoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen tämä yrittäjävähennys on osa hallituksen laajempaa pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjyyden toimintaedellytysten parantamishanketta muita hallituksen yrittäjyyttä parantavia lakihankkeita ovat esimerkiksi maksuperusteiseen arvonlisäperintään siirtyminen missä arvonlisävero laitetaan maksuun vasta kun se on tuloutunut yrittäjälle tällä parannetaan parannetaan yrittäjän maksuvalmiutta tämä on kieltämättä ollut varsin eriskummallinen tapa kun yrittäjä on joutunut maksamaan veroa siitä tulosta mitä ei ole vielä edes saanut on selvää että esityksen mukainen yrittäjävähennys hyödyttää myös enemmän ansaitsevia koska heillä on enemmän tuloja tämä on kuitenkin kaikenkokoisille yrityksille joka jäi edelliseltä hallitukselta tekemättä edellinen hallitus kevensi suurten yritysten verotusta unohtaen pienet yritykset ja elinkeinonharjoittajat juuri näissä pienissä yrityksissä on kuitenkin yksityisen puolen työpaikoista peräti yhdeksänkymmentä prosenttia ja heistä pienimmät ovat toimineet tähän asti usein vailla minkäänlaista kannustinta palkkatyöhön verrattuna arvoisa puhemies kun katsoo verohallinnon nettisivuja voi todeta että suomessa on noin sataseitsemänkymmentäkuusituhatta elinkeinonharjoittajaa toiminimiä avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä näistä seitsemälläkymmenelläseitsemällä prosentilla eli yli sadallakolmellakymmenelläviidellätuhannella yrityksellä vuotuinen verotettava tuotto on alle kolmekymmentätuhatta euroa maatalousyrittäjistä tämän tulorajan alle jää jopa kahdeksankymmentäseitsemän prosenttia tämä yrittäjävähennys toimii kaikille heille hyvänä kannustimena yritystoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen

arvoisa puhemies

ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkauskulujen lisävähennysoikeus lakialoitteemme ensimmäinen allekirjoittaja on verojaoston vastaava edustajamme harakka ja tällä lakiesityksellä tavoittelemme sitä että voisimme auttaa ennen kaikkea yksinyrittäjiä yrityksen arvonlisäverovelvollisuuden alarajan korottamisella me voisimme tuoda myös lisäarvoa aivan uudella tavalla siihen keskusteluun miten me kannustamme erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä olemme esittäneet että arvonlisäverovelvollisuuden alarajan alarajan korottaminen tehtäisiin nykyisestä kymmenentuhannen euron liikevaihdosta kolmenkymmenentuhannen euron liikevaihtoon toivoisin että näitä hyviä merkittäviä talouskasvun näkökulmasta tehtäviä esityksiä voisivat myös hallituspuolueet kannattaa arvoisa puhemies se siitä sosialidemokraattisesta vaihtoehdosta katsotaan sitten hallituksen omaa vaihtoehtoa hallitus esittelee vaihtoehdoksi yrittäjävähennyksen yrittäjävähennystä on erityisesti perusteltu ensinnäkin virheellisellä vertailulla eri yritysmuotojen verotuksen välillä sen kuulimme jo äsken lisäksi yrittäjävähennys vertaa hyvin virheellisesti elinkeinonharjoittajien ja henkilöyhtiöiden osakkaiden verotusta osakeyhtiön osakkaiden verotukseen vaikka tosiasiassa suuren valtaosan tulot verotetaan ansiotuloverotuksessa en ymmärrä miksi näitä tosiasioita ei tuoda eduskunnan keskustelussa esiin toiseksi on todettava että yrittäjävähennykseen liittyy ongelmia myös siinä että sen tulonjakovaikutukset eivät ole kestäviä on erittäin hankalaa suorastaan riskialtista että yritysvähennys ei kohdistu erityisesti pienituloisiin yrittäjiin se tosiasiassa palkitsee kohtuuttomasti todella suurituloisia yrittäjiä sen tosiasialliset kannustinvaikuttimet yrittämiseen ovat olemattomat näistäkin asioista tässä salissa pitäisi keskustella kolmanneksi yrittäjävähennys on ongelmallinen siksi että tässä valtiontaloudellisessa tilanteessa on erittäin käsittämätöntä että me olemme valmiita tekemään kasvun ja työllisyyden argumentteihin vetoamalla investoinnin joka toisi sadankahdenkymmenenkolmen miljoonan euron verotulojen menetyksen tätä verotulojen menetystä perustellaan sillä että syntyy kohtuullisia työllisyys ja kasvuvaikutuksia kun lukee tämän hallituksen oman esityksen selviää että sanottavia työllisyys ja kasvuvaikutuksia itse asiassa ei ollenkaan ole vaan lähinnä kolmessa kohtaa varoitellaan siitä että nämä vaikutukset saattavat jäädä varsin olemattomiksi siksi tämän esityksen perusteleminen kasvu ja on vastuuntunnotonta se on vastuutonta mutta tämänkin illan aikana varmasti kuulemme juuri näitä argumentteja tässä salissa neljänneksi on todettava että metsän omistamisen rinnastaminen yrittäjyystoimintaan on tässä yhteydessä epäonnistunutta on käsittämätön ajatus että hallitus katsoo erityisesti

että niihinkin pitäisi kohdistaa yrittäjävähennys tässä tapauksessa on siis käsittämätöntä että omaisuustuloa kohdellaan yrittäjätulon mukaisesti ja niitä rinnastetaan toisiinsa minun täytyy sanoa että tällaista lypsyä eduskunnassa ei ole pitkään aikaan nähty siksi on oikeutettua myös että oppositio kiinnittää huomiota siihen että näin tämä asia ei voi mennä arvoisa puhemies jos saan jatkaa näyttää siltä että saan

hyvät kollegat tätä yrittäjävähennystä ajetaan tilanteessa jossa hallituksen kärkiohjelmana on verotus siis verotus on kärkiohjelma kärkihanke jonka mukaan tavoitellaan laajaa veropohjaa ja matalia verokantoja ihmettelen miksi te ajatte siis mallia jossa jostakin tulosta vain osa olisi veronalaista on kyseenalaista että muutetaan verotuksen keskeisiä periaatteita joissa lähtökohtana on se että meidän nykyverojärjestelmässämme ei ole sellaisia aukkoja joissa jostakin tulosta vain osa olisi veronalaista tämän uuden periaatteen mukaan ottaminen kyseenalaistaa tietenkin itse tämän verokannan määräytymisen oikeellisuuden siksi on kyseenalaista toteutatteko te tätä nimenomaista kärkihanketta verotuksessa joka kuitenkin hallituksen kauniissa puheissa on ollut varsin paljonkin esillä arvoisa puhemies sitten tähän kiinnostavaan kokonaisuuteen joka liittyy siihen että hallituksen esitys perustuu olettamukseen että yhteisöveron alennuksen jälkeen muut yhtiömuodot olisivat joutuneet jostakin syystä epäedulliseen asemaan nyt minua kiinnostaa tämä erityisen paljon sillä ratkaisuksi on ajateltu että tämä yrittäjävähennys korjaisi tämän oletetun epäoikeudenmukaisen aseman ensinnäkin yhtiömuotoja ja niiden verotusta on vaikea verrata tällä hetkellä keskenään meidän täytyy myöntää että erityisesti kahdelta osin nykyiset yhtiömuodot poikkeavat toisistaan yksityiset elinkeinonharjoittajat ja henkilöyhtiöt välttyvät tänä päivänä aika monenlaisiltakin hallinnollisilta vaatimuksilta ja kukaan ei ole tätäkään nähnyt ongelmalliseksi tähän mennessä silti näitä edellytetään osakeyhtiöiltä toisaalta on todettava että eri yritysmuodoissa on hyvin erilainen veropohja ja sekin on tällä hetkellä ollut vielä julkisessa keskustelussa varsin perusteltua ei siis ihme että hallituksen omakin esitys kiinnittää huomiota tähän ja toteaa että verotuksessa ei voida saavuttaa täyttä tasapuolisuutta järjestelmän rakenteita muuttamatta

yrittäjävähennyksestä niin silloin minusta pitäisi reilusti arvioida myös näitä muita muotoja jotka kyseenalaistavat sen voiko näitä erilaisia yhtiömuotoja vertailla verotuksellisesti keskenään olen valmis tähän keskusteluun jos siihen hallituspuolueet ovat valmiita arvoisa puhemies sitten mennään seuraavaan argumenttiin täällä on käyty keskustelua myös siitä että ylivoimainen enemmistö yrittäjävähennykseen oikeutetuista ei tosiasiassa maksa läheskään pilkku kahdeksan prosentin veroa saati pääomaveron alemman kannan mukaista kolmeakymmentä prosenttia mikä olisi siis ansiotuloverotusta edullisempi jos nuo vuosiansiot ylittäisivät kolmekymmentäyhdeksäntuhatta euroa vuodessa tältä osin

yhteisöverokantaakin eli tätä kahtakymmentä prosenttia kevyempää on tämä tulonmuodostus eli yrittäjävähennykseen oikeutetusta porukasta noin kolmea neljäsosaa verotetaan ansiotulon mukaan siis ansiotulon mukaan ja tältä osin ne väitteet joita hallituspuolueista on kuultu että tämä jollakin tavalla olisi yrittäjävähennyksenä kohdentumassa oikeudenmukaisemmalla tavalla se ei auta käytännössä pienituloista yrittäjää mutta antaa ennestään suurituloisille yrittäjille huomattavan suuren vastikkeettoman lahjan lopuksi totean vielä muutaman sanan näistä yrittäjyyden kannustimista työllisyys ja kasvuvaikutuksista joilla tätä esitystä on perusteltu koska suurella eli valtaosalla yrittäjävähennyksen saajista käteen jäävä tulo lisääntyy alle sata euroa vuodessa siis alle sata euroa vuodessa niin kyllä kannustin yritystoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen on lähes olematon tästä teemasta vielä lisää kohta

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat

prosenttia ja suuryrityksiä vain nolla pilkku kaksi prosenttia eli vajaa pk yritysten osuus yrityskannasta on siis jopa yhdeksänkymmentäyhdeksän pilkku kahdeksan prosenttia ja sinne ne työpaikat syntyvät myös tulevaisuudessa tai yrittäjät ne sinne synnyttävät viime vaalikaudella yhteisöveroa kevennettiin kahteenkymmeneen prosenttiin tämä veronkevennys oli isoille yrityksille elintärkeä alennus ei kuitenkaan hyödyttänyt henkilöyhtiöitä eikä elinkeinonharjoittajia huomioitavaa on muuten myös se että viime vaalikaudella tehdyt veronkiristykset sen sijaan koskivat kaikkia yrityksiä ja yritysmuotoja eli silloin kun sosi alidemokraatit olivat valtiovarainministeripuolueena kevennys meni vain suurimmille osakeyhtiöille yhteisöveron kautta mutta veronkiristykset tehtiin kyllä kaikille yrityksille ja yritysmuotoihin noin puolet pk yrityksistä on nimittäin muita kuin osakeyhtiöitä tämän kaiken jälkeen näiden henkilöyhtiöiden kokonaisverotus on nyt viitisen prosenttia vastaavissa tuloluokissa olevia palkansaajiakin kireämpi nyt tätä haluamme korjata ja oikaista tämä hallitus joka nyt maatamme johtaa keskustan kokoomuksen ja perussuomalaisten johdolla on varmasti yksi maamme historian yrittäjämyönteisimpiä hallituksia meillä on esitelty ja päätettävänä

arvoisa puhemies viime kauden kertausta pääministeri kataisen hallituksen toimien kertausta silloinhan yhteisöveroa siis osakeyhtiöitten ja osuuskuntien tuloveroprosenttia pudotettiin kaksikin kertaa ensin ensin kahdestakymmenestäkuudesta ja sitten kahteenkymmeneen prosenttiin ja tämähän merkitsee vuositasolla tällä hetkellä noin yhdeksääsataa miljoonaa euroa budjetissa en moiti tätä sitten jos katsotaan silloin tehtyjä osinkoverotuksen muutoksia niin pörssinoteerattavissa yhtiöissähän osinkoverotus yksiselitteisesti kiristyi ja listaamattomissa yhtiöissä kävi niin että se joillakin keveni ja joillakin kiristyi ja osuuspääoman verotus samoin joillakin keventyi ja joillakin kiristyi mutta yksiselitteistä on että tämä yhteisöveron alennus kahdestakymmenestäkuudesta kahteenkymmeneen prosenttiin oli iso muutos ja samanaikaisesti kaikissa muissa yritysmuodoissa verotus joko pysyi ennallaan tai tai kiristyi pääomatulon verotushan kiristyi huomattavasti viime kaudella nyt sitten halutaan antaa pieni hyvitys näille muille yritysmuodoille keskusta vaati tätä koko viime kauden ajan ottanut sitä kuuleviin korviinsa nyt tämä yrittäjävähennys joka toteutetaan tasapuolisesti kaikille sen kohteena oleville yrittäjille koskee liikkeen ja ammatinharjoittajia se koskee henkilöyhtiöitä eli verotustermein elinkeinoyhtymiä se koskee verotusyhtymiä se koskee maatalouden harjoittajia metsätalouden harjoittajia ja jopa porotalouden harjoittajia tämä säännöstö on on toisin kuin tuo metsälahjavähennys hyvin selkeä täällä eduskunnassa siihen vielä tehtiin pieni tasapuolistamisratkaisu kun tämä kohdistettiin myös tosiasiassa yhteismetsiin sillä tavalla että siellä kylläkin tuloveroprosenttia alennetaan kahdestakymmenestäkahdeksasta kahteenkymmeneenkuuteen yhteismetsien suhteellinen asema pysyi samana tuloverotuksessa itse asiassa hiukan parani koska yrittäjävähennys olisi johtanut kahteenkymmeneenkuuteen pilkku kuuteen ja ja nyt sitten verokannaksi päätettiin

myöskin sitten siinä suhteessa metsätalouden harjoittajat otettiin tasapuoliseen kohteluun että myöskään metsätalouden harjoittajilta silloin kun tulee miinusmerkkinen tulos tappiollinen tulos ei vähennyskelpoisia menoja leikata vaan vaan poistettiin tämä negatiivinen yrittäjävähennys jota kansa ei taatusti olisi metsätalouden harjoittaja olisi voinut ymmärtää että hänen vähennyskelpoisia menojaan olisi leikattu viidellä prosentilla minusta tämä yrittäjävähennys tuli hyvään kuntoon ja ja tämä on tärkeä keino innostaa yrittäjyyteen yhä useammasta tulee yrittäjä ja ja minusta hallitus on tehnyt hyvin rohkaisevan lainsäädännön tässä sitten sanoisin edustaja krista kiurulle että kyllähän tämä arvonlisäveron alarajan nostaminen on tullut varmaan uuteen valoon sen jälkeen kun suomen yrittäjät nyt tänä syksynä on katsonut että sitä voitaisiin nostaa aikaisemminhan suomen yrittäjät vastusti sitä kilpailusyistä valtiovarainministeri rinnehän antoi kyllä esityksen helmikuussa kaksituhattaviisitoista siis siitä ei ole kahtakaan vuotta jossa sitä nostettiin vain kahdeksastatuhannestaviidestäsadasta kymmeneentuhanteen euroon ei kovinkaan paljon nyt sosialidemokraatit ovat kolmenkymmenentuhannen euron alarajan kannalla tämä on varmaan semmoinen asia josta josta ihan hyvin voidaan keskustella ja ja joka voi tulla kysymykseen minusta parempi on kyllä se arvonlisäveron alarajan huojennus jota silloin rinteen aikana nostettiin kahdestakymmenestäkahdestatuhannestaviidestäsadasta kolmeenkymmeneentuhanteen sehän merkitsee sitä että kaikki myyvät samalla veroprosentilla joten se ei häiritse kilpailua ja ja sitten haetaan takaisin se ikään kuin alarajan huojennusmielessä liikaa maksettu se olisi ehkä hyvä tapa vielä parempi tapa kuin tämän alarajan nostaminen edistää pienyrittäjien yksinyrittäjien asemaa

arvoisa herra puhemies

ja nyt on aivan oikeudenmukaista että myös nämä henkilöyritykset

saman edun se on oikeudenmukaista että he pystyvät sen jälkeen olemaan ikään kuin samalla viivalla me emme verotuksessa tule koskaan pääsemään sille tasolle että se olisi täysin oikeudenmukainen ei ole semmoista

verotus olisi tai yleensä mikä tahansa tulonjako tässä maassa tai maailmassa oikeudenmukainen se on selvä asia että niissä tulee aina ongelmia joku ehkä hyötyy vähän enemmän joku saattaa jopa kärsiä kuten edustaja kiviranta suuresti kunnioittamani veroasiantuntija äsken kuvasi ehkä parhaimmalla mahdollisella tavalla tätä problematiikkaa mutta kuitenkin linja on kaikista tärkeintä ja tässä ei mielestäni kateudella saa olla sanansijaa suomessa on tällä hetkellä lähes kolmesataatuhatta yrittäjää ja ja ajatelkaapa tätä hyvät vasemmiston edustajat opposition kansanedustajat te olette

väläyttäneet sitä että pitää veroja kiristää pitää valtiolle saada tuloja yhteiskunnalle tuloja ettekö te pikkuhiljaa ala uskoa sitä että tässä maassa veronkorotuksilla ei ole kovin paljon uusia työpaikkoja luotu sillä tiellä on tullut karhu vastaan ihan varmasti ja se on muukin karhu kuin se verokarhu elikkä jos me haluamme tähän maahan töitä niin yrittämisen pitää olla kannattavaa ehdottomasti sellainen yrittäjä joka tekee tulosta kun on raskaan työn rasittama hänkin joskus tekee kuusitoista tuntia päivässä todennäköisesti palkkaa uuden ihmisen sinne töihin ajatelkaa nyt vaikka tämän päivän yrittäjiä sitä mitä uusia yrityksiä syntyy ja tiedän niitä omastakin tuttavapiiristäni siellä on palveluyrityksiä jotka toimivat vanhuspalvelualalla siellä on siivousalan yrityksiä jotka myyvät palveluita kenelle tahansa meistä enimmäkseen vanhemmille ihmisille joilla alkaa kunto heikentyä he ostavat mielellään mielellään siivouspalveluita ja siinä tulee sitten tietenkin tämä kotitalousvähennys avuksi elikkä kyllä niitä töitä tässä maassa on mutta jos me lähdemme teidän näkökulmallanne tähän asiaan että kaikki pitää verottaa suurin piirtein puolikuoliaaksi ja sen jälkeen voivotellaan että meillä työttömyyteen maksetaan yli viisi miljardia euroa vuodessa todellisuudessa enemmän kun otetaan huomioon kaikki ne kokonaisvaikutukset mitä työttömyydellä ihmisen elämään ja tähän yhteiskuntaan on niin ettekö te tästä omasta unestanne siihen että olisikohan pikkuhiljaa rakennemuutosten aika meillä on melkein kolmesataatuhatta yritystä tässä maassa ajatelkaapa nyt hyvät ihmiset ihan teoreettinen laskentaesimerkki jos puolet näistä yrityksistä palkkaisi huomisaamuna yhden työntekijän lisää yhden työntekijän lisää suomessa olisi työttömyysongelmat pyyhkäisty maton alle sillä hetkellä säästettäisiin viisi miljardia euroa työttömyyskustannuksissa elikkä jos te jatkuvasti olette sitä vastaan että pitää jotakin uutta tässä maassa kokeilla niin se on ihan varmin keino sille että me joudumme kansainvälisen valuuttarahaston huomaan huolimattomasti hoidetun talouden takia ja valtavat korot maksamme edustaja krista kiuru on kunnostautunut tässä tilaisuudessa minä kiitän häntä vielä kerran lämpimästi siitä että olette tämän oman verolinjanne tuonut tänne minulle ymmärrettävästi esille ei mitään uudistuksia palataan vanhaan maailmaan nostetaan verotusta ja ollaan hiljaa sillä kohti tulee pimeys ja pakkanen vastaan se on ihan varmaa katsotaan vielä arvoisa puhemies sitä tilannetta että meillä on näitä yrityksiä näin paljon ja siellä on valtava määrä innovaatiota meillä on parhaillaan tässä kaupungissa slush tapahtuma jossa huippuviisaat nuoret ihmiset nuoret miehet ja nuoret naiset tekevät valtavan hienoja innovaatioita sieltä kumpuaa valtavan hienoja yritysideoita joista saadaan uusia työpaikkoja minä en kyllä demarien kansanedustajana nauraisi yhtään enkä vihreä näkään sille että joku valopää vielä tähän maahan uskaltaa sijoittaa ja investoida täällä nauretaan sille asialle mutta minä kunnioitan näitä yrittäjiä erittäin suuresti ja menen lauantaina pohjois karjalan yrittäjäjuhlaan joensuuhun parhaat päällä ja ylpeänä siitä että saan olla niiden ihmisten kanssa tekemässä töitä omalta osaltani elikkä te täällä olette nyt meitä pelottelemassa sillä että tässä käy huonosti jos yrittäjävähennys tulee osakeyhtiön osakeyhtiön verouudistus maksoi tälle valtiolle yhdeksänsataa miljoonaa yrittäjävähennys pienentää verotuloa sadallakolmellakymmenellä miljoonalla eurolla elikkä kyllähän tässä pikkuisen mittasuhteita pitää katsoa ja äsken käsitellyn asian metsälahjavähennyksen verovaikutus on vain tuo kahdeksantoista miljoonaa euroa elikkä pitää pikkuisen uskaltaa katsoa myös verhon taakse mitä nämä numerot ovat jos pelkän aatteen värin läpi katsoo niin siinä saattaa pikkuhiljaa numerot jo unohtua minä toivoisin hyvät ystävät että jonain päivänä tähän maahan syntyisi sellainen tilanne että me voisimme kunnialla sanoa jokaiselle ihmiselle että hänelle on syntynyt työpaikka sen tautta että yrittäminen on vieläkin kannattavampaa

päivän suuret yritykset sijoittavat valtavia rahasummia nimenomaan robottitekniikkaan parilla tuttavallani on metallialan yritykset joissa on suuret investoinnit viime vuosina tehty ei uuden työvoiman palkkaamiseen vaan robottitekniikkaan siellä sahaa metalliputkia poikki robotti hitsaa robotti tekee viimeistelytyötä robotti maalaa robotti ja täällä te itkette meille että jos joku vielä työpaikan erehtyy tekemään herätkääpä prinsessa ruususen unesta hyvät ystävät vihdoin ja viimein elikkä palatkaa tähän maailmaan mitä se nykyisin on palvelutyöpaikoissa syntyvät työpaikat näinhän on mitä tahansa kahviloita ja vaikka mitä kesätyöpaikkoja syntyy vaikka minne kaupat ottavat ihmisiä töihin kesällä kun on paljon asiakkaita turistit liikkuvat syntyy palvelutyöpaikkoja niitähän tämä yrittäjävähennys suosii ja niin pitääkin suosia jos yrittäminen ei kannata niin kuvitteletteko te jossakin jossakin maailmassa kuvitteellisessa houremaailmassa että työvoimaa palkataan silloin jos yritys ei ole kannattava minä toivoisin että kotikunnassani ilomantsissa joka toinen vastaantulija olisi miljonääri ja joka toinen tulossa miljonääriksi silloin olisi yhteiskunnassa hienoa elää silloin olisi kaikilla töitä ja kaikilla olisi hyvä olla tämä on tietysti kuvitteellinen tilanne mutta valitsen sen tien mieluummin kuin teidän valittamisen ja pelottelun tien joka johtaa viimein siihen että olemme kansainvälisen valuuttarahaston huomassa ja maksamme

puhemies kyllä minä luulen että edustaja hoskosen puheenvuoro oli niin vaikuttava keskustalaisten silmälasien läpi pidetty puheenvuoro että täällä muillakin alkoi olla jo sanottavaa te nimittäin muita arvostelitte siitä että me emme ideologisista syistä näe tätä maailmaa samasta suunnasta kuin tuo keskustalainen vihreän värin ajattelu eikö teillä yhtään omaatuntoa koputa tämän puheenvuoron jälkeen jossa te esitätte yrittäjävähennystä kohdistettavaksi eli siis puukaupoista saatujen myyntitulojen vähennykseen siis se alkaa mennä jo niin pitkälle että edustaja hoskosenkin kannattaisi hiukan miettiä mitä täällä pöntössä puhutaan sen lisäksi teille ei vielä riitä se vaan äskeisessä kohdassa esiteltiin metsälahjavähennystä joka tulisi vielä tähän päälle till vähennettäväksi eikä tässä ole edes kysymys sillä tavalla perinteisestä tulonhankinnasta kuin me ymmärrämme koska metsätuloon ei pitäisi kohdistaa yrittäjävähennystä juuri sen takia kun se ei ole samanlaista tulonmuodostusta kuin on yrittäjätulo olen pahoillani että tämmöisiä puheenvuoroja

jos edustaja hoskosen retoriikkaa lainaan niin tämä yrittäjävähennyshän tarkoittaa pienelle kahvilayrittäjälle bussilippu ja apteekkarille auto kaikki varmaan tässä salissa kannattavat pienten ja keskisuurten yritysten tukemista mutta sen sijaan että käytetään rahaa yli satakaksikymmentä miljoonaa euroa tähän suomen nuo rahat pitäisi käyttää ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkan sivukulujen määräaikaiseen huojennukseen näin hyvitys kytketään työllistämiseen tehottoman lahjan sijaan

puhemies harmi että edustaja kiviranta poistui tästä olisi ollut mukava jatkaa asiallista keskustelua hänen kanssaan ja olisin vastannut hänelle mutta miksei nyt muillekin että jos nyt lopetettaisiin retoriikka siitä jatkuvasta verojen korottamisesta edustaja krista kiuru kävi täällä nimenomaan kertomassa sdpn vaihtoehdon jossa huojennettaisiin veroja kutakuinkin sama määrä kuin mitä tärvätään tähän yrittäjävähennykseen arvonlisäveron alarajan nostaminen maksaa yli sata miljoonaa euroa menetettyjä verotuloja ja lisäksi ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän vähennys parikymmentä miljoonaa kokeiluvaiheessa tästä olen todellakin lakialoitteen tehnyt nämä ovat ihan varteenotettavia vaihtoehtoja jotka nimenomaan kohdistuvat pienimpiin yrittäjiin käytän varmasti kohta vähän laajemman puheenvuoron mutta vielä vielä tuohon kivirannan esittämään kysymykseen että miksi vain kymmeneentuhanteen antti rinne sen nosti se oli eu raja eli nyt me esitämme että eun kanssa aloitetaan neuvottelut joita viro parhaillaan käy tämän alvin alarajan

arvoisa puhemies minä aion nyt olla se henkilö joka herättää edustaja hoskosen edustaja hoskosen ruusuisesta unesta tämä yrittäjävähennyslakiesityshän ei ole mikään työllisyysrakennemuutos se on kaikkea muuta ja se käy hyvin selvästi ilmi kun lukee hallituksen omaa esitystä miten tätä siellä käydään läpi ja perustellaan kuten hallituksen omassa esityksessäkin todetaan tällä muutoksella ei tule olemaan mitään merkittäviä työllisyyttä edistäviä vaikutuksia kuten hallituksen esityksestä käy ilmi tästä ehdotetusta vähennyksestä hyötyvät euromääräisesti eniten harvalukuiset suurituloiset yritykset tämä on tulonsiirtouudistus tämä on rahalahja jo valmiiksi hyvätuloisille yrittäjille suomessa tästä ei tule työpaikkoja eivätkä tästä varsinkaan hyödy ne pienituloiset suutarit tai fysioterapeutit tai parturi kampaajat tai muut yrittäjät joista te te olette täällä kauniiseen sävyyn monta kertaa puhuneet

arvoisa puhemies toden totta kaikki me täällä tiedämme että uudet työpaikat syntyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja kaikki me haluamme olla tukemassa että näitä työpaikkoja syntyisi mahdollisimman paljon mutta tällä esityksellä ei kyllä synnytetä juurikaan uusia työpaikkoja aivan kuten mietinnössäkin todetaan tämä ei ole siihen tehokas on varsin ristiriitaisia näkemyksiä syntyykö tässä nyt juurikaan työpaikkoja sinänsä kyllä pienille yrittäjille tulonlisäys on ihan tervetullut se on heille ikään kuin pieni palkankorotus ja ja he ovat kyllä sen ansainneet sillä tiedämme että monet pienyrittäjät joutuvat tulemaan hyvin niukilla toimeen me vihreät olemmekin esittäneet että tätä vähennystä maksettaisiin viiteenkymmeneentuhanteen euroon asti siinä olisi katto jolloin näistä näistä rahoista entistä suurempi osa menisi pienituloisille yrittäjille heille ikään kuin palkankorotuksena se on kuitenkin sen verran pieni että sillä tuskin uusia työpaikkoja synnytetään sen synnyttämiseksi olisi viisaampaa alentaa

puhemies minusta tuntuu että edustaja hoskosella on hieman huono omatunto huono omatunto siitä että hallitus on niin epäonnistunut tärkeimmissä tavoitteissaan työllisyysasteen nostamisessa työttömyyden alentamisessa talouskasvun vauhdittamisessa velkaantumisen hillitsemisessä onhan se sitten hehkutettava jos koko edellisen vaalikauden oppositiossa tupailloissa vaadittiin yrittäjävähennystä ja nyt se on saatu vaikka sillä ei ole mitään vaikutusta työllisyyteen ja talouskasvuun niin sitä nyt sitten hehkutetaan jonakin valtavana uudistuksena ja maan talouden ja työllisyyden kääntäjänä

edustaja hoskonenhan kiihdytti itsensä aika mielenkiintoiseen tilaan tässä omassa puheenvuorossaan mutta jos sivuutetaan se ja mennään tähän itse asiaan niin oikeastaan edustaja andersson aika hyvin kiteytti sen mistä tässä yrittäjävähennyksessä on kyse kyse on lahjasta ja aivan kuten hallituksen esityksessä todetaan niin tällä ei ole merkittäviä työllisyysvaikutuksia joista edustaja hoskonen täällä puhui itse asiassa minun oma mieheni on tällä hetkellä slush tapahtumassa ja se on hieno tapahtuma on hienoa että suomessa on nuorta nousevaa yrittäjyyttä ja on hienoa että suomessa on menestyviä yrittäjiä mutta meidän täällä eduskunnassa pitää katsoa millä tavalla valtion rahoja käytetään ja jos me käytämme yli satakaksikymmentä miljoonaa euroa lahjaan jolla ei ole työllistäviä vaikutuksia jolla ei ole kasvuvaikutuksia vaan kyse on lahjasta niin silloin tämä ei ole järkevää varainkäyttöä ja silloin meidän pitää tätä arvioida tästä näkökulmasta varmasti kenelläkään ei tässä salissa ole yrittäjyyttä eikä yrittäjiä vastaan mitään päinvastoin arvostan suuresti

minusta tuntuu että vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien ja vihreiden on syytä olla olla häpeissään viime vaalikauden tuloksista te kiristitte likipitäen kaikkia veroja paitsi yhteisöveroa jossa annoitte yhdeksänsataa miljoonaa suuryrityksille parhaiten tuottaville suuryrityksille

sellaisiin osinkoihin jotka eivät hyödytä meitä yhtään
edustaja kiuru pyysi vastauspuheenvuoron edustaja anderssonin puheenvuoron aikaan oliko edustaja kiurulla edustaja anderssonin puheenvuoroon jotain huomautettavaa
arvoisa puhemies me olemme edustaja anderssonin kanssa samaa mieltä ja ajattelin tukea tätä edustaja anderssonin toimintalinjaa on tärkeä relevantti huomio että tässä esityksessähän on kyse nyt siitä että yrittäjävähennystä perustellaan näillä kasvun ja työllisyyden elementeillä vaikka niitä ei synny edes tämän hallituksen oman esityksen mukaan me olemme tarjonneet kahta muuta järkevää toimenpidettä tilalle ja ne olisivat suurin piirtein hintalapultaan saman arvoisia mutta nyt tullaan siihen päivän isoimpaan sanaan siis jos tällä yritetään korjata niin kuin tässä äskeisessä puheenvuorossa edustaja toimi kankaanniemi antoi ymmärtää tätä yhteisöveroalennusta niin tosiasiassa sekä tämän hallituksen oman esityksen mukaan että asiantuntijakuulemisten mukaan yrittäjävähennykseen oikeutetuista noin kolmea neljäsosaa verotetaan ansiotulon mukaan joka on siis selkeästi matalampaa kuin

silloin kun yksityisen kansanedustajan puheenvuoron pohjalta syntyy debattikeskustelu silloin sen debatin ytimen pitäisi liittyä sen edustajan puheenvuorossaan nostamiin asioihin edustaja hoskonen avasi tässä tämän puheenvuorollaan ja

arvoisa puhemies edustaja kankaanniemi hyvin kuvasi tätä teidän viime vaalikauden urotekoanne verorintamalla ja pitää vielä lisätä siihen sen verran mitä yhteisöveron uudistukseen meni isoin osa meni yhdysvaltalaisille eläkeyhtiöille sinnehän ne rahat menivät kai caymansaarille minne ne menivätkään täällähän niitä tarvittiin eikä siellä ja nyt kun satakolmekymmentä miljoonaa tulee pienille yrittäjille jotka haluavat tehdä työtä tässä maassa niin se on teille kamala mörkö on hyvä että ihmiset sen tietävät ja osaavat päätellä mutta arvoisa puhemies

tehdä töitä hyvänen aika kyllä suunnanmuutoksen aika on nyt
edustaja uotila listapuheenvuoro

arvoisa puhemies näistä edustaja harakan mainitsemista kolmesta iloisesta veronmaksajan kukkarolla hyörivästä rosvosta on nyt sitten toinen käsittelyssä tavoite yrittäjyyden tukemisesta on erittäin kannatettava pienyrittäjien ja itsensätyöllistäjien määrän kasvu on ollut yksi voimakkaimpia työ ja talouselämän trendejä kaksituhatta luvun aikana useimmat suomen kolmestasadastatuhannesta yrityksestä ovat alle kymmenen hengen pienyrityksiä itsensätyöllistäjiä on jo noin pienyrittäjien erityistilanteen huomioiminen on on jäänyt muiden poliittisten kysymysten jalkoihin esimerkiksi eläkejärjestelmästä sosiaali ja työttömyysturvasta verotuksesta tai yritystuista keskusteltaessa vaikka hallituksen tavoite on oikea ei samaa voi sanoa sen valitsemasta keinosta yrittäjävähennys on kallis tehoton ja eriarvoistava uudistus ja kuten äsken debatissa oli puhetta hallitus itsekin tunnustaa että sen työllisyys ja talousvaikutukset jäävät heikoiksi yrittäjävähennyksen yli satakaksikymmentä miljoonaa se on suuri suhteessa sen vaikutuksiin jotka todella hallituksen esitykseen sisältyvien vaikutusarvioidenkin mukaan olisivat epävarmoja ja vaatimattomia esitys myös lisäisi tuloeroja sillä siitä hyötyisi lähinnä yrittäjien pieni ja suurituloisin vähemmistö yli neljäkymmentä prosenttia viisikymmentäkolme miljoonaa euroa veronkevennyksestä kohdistuisi ylimpään tulokymmenykseen ja jo selvästi yli puolet miljoonaa euroa kahteen ylimpään desiiliin tavalliselle pienyrittäjälle hyödyt jäisivät vaatimattomiksi neljällä viidestä henkilöyhtiöstä vuotuinen tulo jää alle kolmenkymmenentuhannen euron hallituksen arvion mukaan mahdollista joskin epävarmaa ja maltillista kasvua voisi tapahtua lähinnä yli sadantuhannen euron tulosta tekevissä henkilöstöyrityksissä joita on noin viisituhatta

prosenttia ja henkilöyhtiöiden osakkailla noin seitsemänkymmentäseitsemän prosenttia tuloksesta verotettiin ansiotulona vuonna kaksituhattaneljätoista ansiotulojen verotus on kevyttä matalilla ja keskisuurilla tulotasoilla joille pienyritykset valtaosin sijoittuvat pienen tulonmuodostuksen ja siihen liittyvän kevyen ansiotuloverotuksen takia pienyritysten verotus on nykyisin selvässä valtaosassa tapauksista

prosenttia kevyempää

ehdotetusta vähennyksestä hyötyisivät euromääräisesti euromääräisesti eniten harvalukuiset suurituloiset yritykset joilla yritystoiminnan tuottama tulo verotetaan suureksi osaksi ansiotulona myös suurituloiset yritykset joiden tulo verotetaan pääosin pääomatulona hyötyisivät

verotuksellisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta on syytä huomioida myös se valiokunnan kuulemisessakin esiin tuotu seikka että henkilöyhtiöillä ja maatalousyrittäjillä on käytössään erilaisia tuloksentasauskeinoja kuten toimintavaraus toimintavaraus maatalousyrittäjien tasausvaraus sekä metsätalousyrittäjien menovaraus ja metsävähennys jotka osaltaan kompensoivat hallituksen esityksen perusteluissa mainittua eroa osakeyhtiöiden ja muiden elinkeinonharjoittajien veroasteissa

myös nämä veropohjien erot viimeisen vuosikymmenen aikana valtaosa uusista työpaikoista on syntynyt pk yrityksiin ja ja erityisesti pienimpiin alle viiden henkilön yrityksiin pienyrittämisen pienyrittämisen helpottaminen ja ensimmäisen työntekijän palkkauksen tukeminen näkyvät siten myös työllisyystilastoissa toisessa käsittelyssä tulemme esittämään hylkäysesityksen lisäksi lausumaa joka lähtee siitä että hallitus valmistelee seuraavia pienyrittäjän asemaa helpottavia toimenpiteitä täällä jo mainittuja arvonlisäverovelvollisuuden alarajan tuntuvaa korottamista ensimmäisen työntekijän

helpottamista automaattisella palkkatuella sekä työttömyysturvan pienimuotoisen yrittämisen ja palkkatyön yhteensovittamisen helpottamista esimerkiksi yhdistelmävakuutuksen avulla elikkä vaihtoehtoja on olemassa paljon oikeudenmukaisempia ja paljon tehokkaampia vaihtoehtoja kuin tämä hallituksen

arvoisa herra puhemies sipilän soinin orpon hallitus on toteuttanut maksuperusteiseen arvonlisäverojärjestelmään siirtymisen erittäin hieno uudistus ihme kun sitä ei tehty aikaisemmin vanhemmuuden kustannusten tasauksen aloittamisen joka on tasa arvon ja ja oikeudenmukaisuuden kannalta erinomainen uudistus ja sitten kilpailukykysopimuksen yhteydessä monia positiivisia uudistuksia eli nyt tapahtuu yritysmaailmassa nyt meillä on käsittelyssä yrittäjävähennys joka

ei ole kytkennässä suoraan mihinkään yhteisöveroalennukseen mutta sillä tavalla on siihen rinnastettavissa että tiedämme että viime vaalikaudella kuuden puolueen hallitus vuoden kaksituhattakaksitoista alusta alensi yhteisöveroa kahdestakymmenestäkuudesta prosentista kahteenkymmeneenneljään pilkku viiteen prosenttiin ja kaksituhattaneljätoista alusta kahteenkymmeneen prosenttiin eli yhdeksänsataa miljoonaa menetettiin verotuloja hyvä vai huono monelta osin hyvä mutta huonosti kohdennettu siinä mielessä että kaikkein suurimmat ja parhaimmin tuottavat yhtiöt saivat pääosan tästä veronkevennyksestä joka oli todella suuri ja niin kuin edustaja hoskonen äsken totesi suuri osa näistä meni osinkojen kautta amerikkalaisille eläkesäätiöille ei suomalaisen elinkeinoelämän ja työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kun näin tapahtui niin on paikallaan tarkastella pienempien yritysten tilannetta ja tämä hallitus on yrittäjäystävällisin hallitus kautta aikain olen täällä ollut lähtien ja ei näin yrittäjäystävällistä hallitusta maassa ole ollut nyt on hyvä se yrittäjävähennys on nyt meillä käsittelyssä totta kai tässäkin on tiettyjä ongelmia meillä ei mikään järjestelmä ole täydellinen edellisen hallituksen ja silloin aikanaan eero heinäluoman esittelemän varallisuusveron poistamisen vaikutukset olivat paljon suuremmat ja hyvin hankalasti perusteltavissa tämä on hyvin perusteltavissa tämä vähennys ensinnäkin tulee kokonaan suomessa toimiville suomalaisille omistajille ja yrittäjille tämä vaikuttaa työllisyyteen positiivisesti yrittäjät jotka tekevät rankkaa työtä suurella riskillä ilman asianmukaista sosiaaliturvaa saavat verotukseensa pienen

vasemmisto oli valmis hyväksymään ja ministeri urpilainen silloin vei eteenpäin antoi neljällesadallekahdellekymmenelle osakeyhtiömuotoiselle apteekille hyvin toimeentulevalle apteekkarille apteekkarille tuon ison kevennyksen lisäksi lähes tuhat asianajotoimistoa jotka toimivat osakeyhtiömuotoisena saivat tuon vähennyksen onko oikein että ne jotka eivät saaneet tuota silloin eli pk yritykset eivät saisi oikeudenmukaista asemaa nyt se on ihan oikein se toki maksaa jonkin verran mutta kyllä sillä on myös positiivinen työllisyysvaikutus katsoin että tällä hetkellä on esimerkiksi farmaseutteja työttömänä sataviisikymmentäneljä he ovat kalliisti koulutettuja ammatti ihmisiä joilla ei juurikaan ole muita työmarkkinoita kuin apteekit jos apteekkarien apteekkien työllistämismahdollisuuksia parannetaan niin nämä farmaseutit saavat työpaikkoja ja yhteiskunta hyötyy ja he saavat paremman aseman tässä on todella hyviä vaikutuksia ja ennen kaikkea tämä on oikeudenmukainen täällä on nyt esitetty arvonlisäveron rajojen tarkistamisia ja ja muita ne ovat myös hyvin kalliita uudistuksia eikä välttämättä ole selvää että niiden vaikutukset olisivat olisivat sen parempia myös tämä ensimmäisen työntekijän palkan sivukulujen tai muiden muiden osalta keventäminen tai huomioon ottaminen on sinänsä hyvä ajatus mutta miksi edellinen hallitus edustaja aalto ei sitä toteuttanut kun se on teille nyt kaikkein tärkein tavoite

arvoisa puhemies

esiin sen sijaan että käytetään rahaa noin satakaksikymmentä miljoonaa euroa tähän tehottomaan vähennykseen nuo rahat pitäisi käyttää ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkan sivukulujen määräaikaiseen huojennukseen näin se hyvitys kytketään suoraan työllistämiseen tämän tehottoman lahjan sijaan tämä esitys pohjautuu myös väärään väitteeseen erilaisten yhtiömuotojen verotuksen suhteen kuten muun muassa edustaja harakka on tuonut esiin ja edustaja uotila tuonut esiin kun katsotaan verotuksen kokonaisuutta henkilöyhtiöiden verotus on jopa huokeampaa kuin osakeyhtiöissä

on tehoton suurin euromäärä kohdentuu hyvin pienelle porukalle sen sijaan että melkein puolet yrittäjävähennykseen käytetyistä euroista menee tulodesiilien ylimpään kymmenykseen hallituksen tulisi vähintään asettaa yrittäjävähennykselle katto huomenna tai milloin myöhemmin on tämä toinen käsittely tulen esittämään lausumaa jossa eduskunta edellyttää että hallitus täydentää esitystään asettamalla yrittäjävähennykselle viidenkymmenentuhannen euron katon tämä on vähintä mihin hallituksen pitäisi tulla vastaan jos yhtään nämä tulonjakovaikutukset kiinnostavat

arvoisa puhemies

minulle tuttuja sen takia toivon että tehtäisiin kaikkemme sen eteen että pienyrittäjien yksinyrittäjien pk yrittäjien asemaa parannettaisiin se mikä on tässä vähän kummastuttanut niin tässä keskustelussa kuin muissakin keskusteluissa on nyt sitten se että on epäselvää onko se yhteisöveron alennus joka edellisellä hallituskaudella toteutettiin hyvä vai huono asia jos se on huono ja väärä toimenpide niin nykyisellä hallituksellahan on kaikki valtuudet nostaa yhteisöveroa mutta tällaista esitystä en ole tässä salissa vielä

sitten täällä on moneen kertaan todettu että olemme menettäneet yhdeksänsataa miljoonaa euroa verotuloja sen myötä per vuosi tämä väitehän ei pidä yksinkertaisesti paikkaansa se oli se staattinen luku jota käytettiin silloin kun tämä muutos tehtiin mutta tosiasiassa aivan kuten itse asiassa

edustajat hoskonen ja kankaanniemikin ovat todenneet joskus veronlasku voi johtaa positiivisiin lopputuloksiin verokertymän suhteen joten tässäkin asiassa toivoisin että päättäisitte kummin asia on onko sittenkin käynyt niin että veronmenetys ei ollut niin suuri ja jos veronmenetys ylisummaan on huono asia niin kuin se kieltämättä on niin mikä logiikka siinä sitten on että tämä veronmenetys nyt sitten edellyttäisi lisäveronmenetystä myös muitten yhtiömuotojen osalta tätä logiikkaa en kerta kaikkiaan nyt olen vihdoin saanut edustaja kankaanniemen puheesta selkoa siihen mitkä nämä hallituksen esityksenkin mukaan heiveröiset tai olemattomat työllisyysvaikutukset olisivat tällä sadallakahdellakymmenelläviidellä miljoonalla eurolla joka tärvätään yrittäjävähennykseen voitaisiin siis siis palkata sataviisikymmentäneljä farmaseuttia nopeasti laskettuna tämä tarkoittaa kahdeksansataatuhatta euroa per työpaikka sanoisin että tämä se vasta on tempputyöllistämistä

olennaista on nyt huomata se kuten edustaja kiurun ja edustaja aallon erinomaisissa puheenvuoroissa on käynyt ilmi että tämä koko verolajien vertailu on täysin harhaanjohtavaa ylivoimainen valtaosa näistä pienistä yrittäjistä jotka ovat oikeutettuja tähän yrittäjävähennykseen maksaa nyt ansiotuloveron mukaan joka on näin pienillä tulotasoilla huokeampi kuin edes tämä alhainen yhteisöverokanta tässä kokonaisuudessa pitäisi toki huomioida se että yhteisöveron laskemiseen liittyi myös olennaisena osana pääomatuloveron korottaminen myös osinkoverotuksen korottaminen niin että se kokonaisverorasite osakeyhtiön osakkaalle on kahtakymmentäseitsemää prosenttia noin suurin piirtein ja tälle veroprosenttitasolle suurin osa näistä

oikeutetuista ei tule yltämään itse asiassa itse asiassa hallituksen esityksessähän jota tässä koko ajan siteeraan koska se on tässä nyt kuitenkin se dokumentti johon pitää nojata eivätkä erilaiset arviot joita etujärjestöt esittävät todetaan että näitten yrittäjävähennykseen oikeutettujen henkilöiden tulojen mediaani kun pannaan tulot peräkkäin jää alle kymmeneentuhanteen euroon tällä tulotasolla hallituksen esityksen mukaan verotus kevenisi sata viiva sataviisikymmentä euroa vuodessa siis hallituksen esityksen mukaan ja tämä muunnettuna nyt siihen käteen jääväksi tuloksi tarkoittaa että tämä arvostamamme parturi suutari kampaaja talonmies siivooja saa neljäkymmentä euroa käteen vuodessa tämä tarkoittaa siis kuukaudessa sellaista summaa jolla saa bussilipun paikkaan x mutta paluumatka pitää maksaa itse minä toivon asiallista keskustelua sen takia että mielestäni opposition tehtävä kunniatehtävä on se että osoitamme niitä sudenkuoppia joita ei ole ehkä tultu ajatelleeksi ja niitä vaikutuksia joita ei ole tultu ajatelleeksi tätä lakiesitystä tehtäessä hyvä viimeistään tässä vaiheessa ottaa huomioon ja tässä erityisen olennaiseksi tulevat nämä tulonjakovaikutukset joihin tuossa jo viittasinkin hallituksen esitys toteaa että ehdotetut muutokset lisäävät merkitsevästi tuloeroja gini kertoimella mitattuna veronkevennys kohdistuu voimakkaammin harvalukuisiin suurituloisiin yrityksiin ja niiden omistajiin kuin runsaslukuisiin pienituloisiin yrityksiin ja niiden omistajiin täällä on jo siteerattu eduskunnan tietopalvelussa teetettyä laskelmaa jossa lähes puolet yrittäjävähennyksen summasta viisikymmentäviisi miljoonaa euroa menee ylimpään tulokymmenykseen tämä ylin tulokymmenys hyötyy paitsi euromääräisesti myös prosentuaalisesti eniten tästä yrittäjävähennyksestä se siis lisää elinkeinonharjoittajien ja henkilöyhtiöiden verotuksen regressiivisyyttä ja nyt edustaja kankaanniemen mieliksi otetaan tämä esimerkki apteekkareista asianajajista ja esimerkiksi yksityislääkäreistä apteekkareiden käteen jäävä tulo siis apteekkariliiton oman ilmoituksen mukaan kasvaa keskimäärin viisituhattaseitsemänsataa euroa vuodessa suomen rikkain apteekkari tai suurituloisin apteekkari hyötyy laskujeni mukaan kaksikymmentäviisituhatta euroa joka ikinen vuosi

asiantuntijalausunnoissa on kiinnitetty huomiota kaikkiin niihin epäkohtiin joita täällä salissakin olemme tuoneet esiin ja olen todella harmissani siitä että hallitus on tehnyt tästä mietinnöstä varsin suppean ja varsin yksipuolisen on tärkeää tuleville polville tutkijoille opiskelijoille historioitsijoille ehkä tuleville päättäjillekin nähdä se kokonaisuus ja siksi vastalauseemme yrittää tasapainottaa tätä tilannetta

kun puhumme sitten yrittäjyyden kannustimista niin eikö ole aika ilmeistä että yhden bussilipun hinta per kuukausi ei sinällään innosta ketään ryhtymään yrittäjäksi se ei ole edes oikeastaan ele koska sanoisin että sosialidemokraattien paljon parjattu suklaarasia on kuitenkin arvokkaampi kuin tämä toisekseen toisessa päässä jossa ovat siis nämä kaikkein hyvätuloisimmat ammatinharjoittajat hehän tekevät asiantuntijatyötä yritysmuodossa he eivät kanna aitoa yrittäjäriskiä no apteekkiala on tietysti säänneltyä jo kaikin tavoin mutta myöskään siinä onko huippukoulutettu erikoislääkäri palkansaaja vai yrittäjä ei ei tämä yrittäjästatus tuo hänelle minkäänlaista riskiä tämä on oikeastaan käänteinen kannustin se kannustaa siis henkilöitä muuntamaan tulojaan yritystuloiksi jos ne tällä hetkellä ovat palkkatuloja ja tämähän on se kehitys jota olemme tässä pyrkineet estämään melkein hallituspohjasta riippumatta tulonmuunto on asia johon emme ole halunneet kannustaa mutta tämä johtaa siihen summa summarum kyllä se satakaksikymmentäviisi miljoonaa on iso raha se tuntuu olevan valtavan iso raha kun se pitää jostakin nipistää ja säästää ja ottaa pois kun se on aivan välttämättä saatava paljon pienempiäkin eriä alle kymmenesosa tästä erästä on on haluttu haluttu säästää jostakin aiheesta mikä on johtanut siihen että että kaikkein pienituloisimpien etuudetkaan eivät tämmöiseltä ole säästyneet silloin kuten edustaja aalto sanoi tämä summa tässä rajallisessa maailmassa rajallisten resurssien maailmassa pitäisi käyttää paremmin olemme esittäneet kaksi kiistatta pienimpien yritysten toimintaedellytyksiä parantavaa esitystä tämän tilalle samalla hintalapulla oli tietenkin aika paljastavaa että en muista kuka edustaja täällä aikaisemmin sanoi että tämä arvonlisäveron alarajan nostaminen on nyt hyväksyttävää on tullut käännekohta kun suomen yrittäjätkin on on kääntänyt kelkkansa tässä asiassa se oli aika aika paljastavaa sikäli että kun tämä huonosti perusteltu yrittäjävähennys on ollut koko ajan suomen yrittäjien ohjelmassa ja hallitusohjelmassa ja kun he jäivät nyt tässä kiky sopimuksessa lehdelle soittamaan ja olivat aika tyytymättömiä siihen että heidän tavoitteensa eivät edenneet niin on aivan päivänselvää että tätä asiaa vaikka kaikki näkisivät että tämä uudistus on epäonnistunut

olen iloinen suomen yrittäjien viisastumisesta asiassa siihen on vaikuttanut

vattin tekemä tutkimus joka on osoittanut että että tämä matala alviraja on on kasvun este ja sitä voisi aivan mainiosti vailla esitettyjä kynnysvaikutuspelkoja korottaa yrittäjänaiset ry on ehdottanut

tämän alvin alarajan nostamista jopa viiteenkymmeneentuhanteen eli kun kysytään pienyrittäjiltä itseltään mitä he haluavat niin tämä on siinä listalla aina ykkösenä minkä kumman takia me emme voi kuunnella ja pohtia mikä se heidän toivomansa reformi olisi ja voisimmeko sen toteuttaa sen sijaan että kohtelemme näitä yksinyrittäjiä näin huonosti että jollakin olisi oikeus jopa suuttua siitä kolmen euron kahdenkymmenen sentin bussilipusta

arvoisa puhemies eräs yrittäjävähennyksen perusteista on antaa muille kuin osakeyhtiömuodossa ammattiaan harjoittaville yrittäjille viime vaalikaudella toteutettua merkittävää yhteisöveron alennusta edes osittain vastaava veronkevennys vasemmisto oppositio on puhunut tänäänkin kovaan ääneen niin sanotusta apteekkarivähennyksestä ja se on tietysti retoriikkaa joka kuuluu opposition etuoikeuksiin se heille suotakoon en heitä tästä termistä sinänsä tuomitse ymmärrettävästi suuremmilla tuloilla myös vähennys on kuitenkin suurempi mutta näin on ollut myös yhteisöveron alennuksen osalta joka tehtiin siis viime vaalikaudella tietyn euromääräisen tulorajan asettaminen nyt yrittäjävähennystä laskettaessa olisi pienentänyt yrittäjän kannusteita kasvattaa yritystään tätä rajaa suuremmaksi ainakin verrattuna nyt tähän hallituksen tuomaan esitykseen siten tässä nykyisessä muodossaan yrittäjävähennys on mielestäni perusteltu ja selkeä ja nimenomaan selkeyttähän oppositio kaipasi lisää ainakin edellistä lakiesitystä käsiteltäessä yrittäjävähennyskään ei ehkä mallina ole aivan täydellinen mutta täytyy muistaa lisäksi että kaikkein pienimmille yrityksille on tehty muitakin niiden toimintaa helpottavia uudistuksia kuten maksuperusteinen arvonlisävero jota olemme täällä muutama päivä sitten käsitelleet oletettavasti ja toivottavasti lisääkin pk yrittäjyyden edellytyksiä koskevia parannuksia on tulossa ensi kevään kehysriihessä arvoisa puhemies kuten autoveron merkittävän alennuksen kohdalla on tänä vuonna jo nähty niin autoveron alennus lisäsi taloudellista aktiviteettia niin paljon että valtion verotulot ovat jopa kasvaneet ja oletettavasti myös yrittäjävähennyksen kohdalla käy

puhemies kuten tiedämme työpaikat syntyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin siksi on hyvä etsiä keinoja joilla kannustetaan näitä yrityksiä palkkaamaan uusia työntekijöitä tämä esitetty verovähennys ei kuitenkaan ole tehokas keino uusien työpaikkojen luomisessa vaikka hallitus sitä sillä perusteleekin jos haluamme uusia työpaikkoja niin tehokkain keino olisi vähentää työntekijän palkkaamisesta syntyviä sivukuluja tätä me vihreät olemme varjobudjetissamme esittäneet kun valtiovarainministeri orpo esitteli tätä lakia kysyin häneltä minkä verran tähän verovähennykseen satsatulla rahalla sadallakahdellakymmenellä miljoonalla olisi voitu alentaa työntekijän palkkaamisesta aiheutuvia sivukuluja ja olisiko tämä ollut tehokkaampi keino uusien työpaikkojen synnyttämiseksi itse asiassa jouduin esittämään saman kysymyksen pariinkin kertaan ennen kuin ministeri vastasi hänellä ei ollut oikein vastausta eikä hän oikein osannut kertoa sitäkään onko tällä esityksellä varsinaisesti työllistämisvaikutuksia myös valiokunta on mietinnössään todennut ettei tällä esityksellä välttämättä työllistämisvaikutuksia ole tämä esitys voidaankin nähdä palkankorotuksena yrittäjille se on sinänsä kannatettava sillä useimmille yrittäjille jää käteen varsin pieni palkka valtavasta työmäärästä huolimatta vihreiden mielestä yrittäjät ja itsensätyöllistäjät ovat palkankorotuksensa ansainneet emme kuitenkaan näe tarpeelliseksi että nyt niukkoina aikoina on tarpeen suunnata niin suurta korotusta mitä tällä esityksellä annetaan kaikkein suurituloisimmille yrittäjille kuten lääkäreille ja asianajajille yli puolet yrittäjävähennyksen sadastakahdestakymmenestä miljoonasta menisi kahteen ylimpään tuloluokkaan

arvoisa puhemies täällä on käytetty erinomaisen hyviä puheenvuoroja tämän lakiesityksen ongelmista joten ajattelin lähestyä aihetta yhden toisen hallituksen meneillään olevan uudistuksen kautta edustaja kankaanniemi ja edustaja savio osaatteko kertoa mikä väestöryhmä on suomen pienituloisin tällä hetkellä se on nuoret aikuiset opiskelijat osaatteko kertoa mihin yksittäiseen etuuteen hallituksen suurin leikkaus siis yksittäiseen etuuteen kohdistuva leikkaus tehdään se tehdään opintotukeen tiedättekö paljonko hallitus aikoo säästää tällä opintotukeen tehtävällä jättileikkauksella satakaksikymmentäkaksi miljoonaa eli se itse asiassa aika hyvin sitä rahasummaa minkä hallitus nytten on antamassa kaikista suurituloisimmille yrittäjille tämän yrittäjävähennyksen myötä siitä huolimatta että kuten esityksestä käy ilmi on kiistatta niin

tästä vähennyksestä tulee niille jo valmiiksi hyvätuloisille yrittäjille joiden yritystoiminta jo tällä hetkellä on kannattavaa kuten aikaisemmassa puheenvuorossani mainitsin tässä on ihan puhtaasti kyse rahalahjasta minkä hallitus on halunnut antaa tälle yrittäjäryhmälle ja halunnut viedä suomen pienituloisimmalta väestöryhmältä

arvoisa puhemies lopetan toteamalla että valiokunnan mietinnönkin mukaan työllisyysvaikutuksista on esitetty erisuuntaisia näkemyksiä ja myönteisiä työllisyysvaikutuksia ei pidetä todennäköisinä eikä kasvuvaikutuksia millään tavalla merkittävinä silloin esitetäänkin kysymys onko tämä vain yksi laji kaverikapitalismin kirjossa jossa suurituloisille yrittäjille tuetaan entistä enemmillä kymmenillä miljoonilla hyötyä josta ei synny kasvupanostuksia

puhemies tämä sadankahdenkymmenen miljoonan euron veronkevennys on perusteltu ja oikea toimenpide se jää kokonaan suomeen suomalaisille ahkerille sen ansaitseville yrittäjille

he kasvattavat tällä kotimaista kulutuskysyntää se tuo työtä palveluja ja niin edelleen eli se on erittäin perusteltu otin esille tuon sadanviidenkymmenenneljän farmaseutin työllisyyskysymyksen esimerkkinä siitä että tälläkin on osavaikutus heidän työllistymiseensä mutta niin kuin edustaja harakka varmasti ymmärtää se on vain pieni osa tästä kokonaisuudesta tämä vähennys koskettaa valtavan suurta joukkoa pieniä yrittäjiä ja olen ylpeä että tämä hallitus toimii näin että muistaa näitä viime kaudella todellakin sosialidemokraattien johdolla tehtiin raju yhteisöveron alennus yhdeksänsataa miljoonaa ja siitä meni suuri osa ulkomaille ollut silloin mitään

todisteita siitä että se koituisi työpaikkojen syntymiseksi kotimaassa ei tällaista vakuutta ollut eikä meillä tänä päivänä ole mitään varmuutta kuinka paljon se on tuonut tuonut työpaikkoja siitä on varmuus että osinkojuhlat siitä kasvoivat ja niitä osinkojuhlia on vietetty kai monella monella mantereella suomen ulkopuolella arvoisa puhemies se oli ministeri claes andersson joka leikkasi opintotukea nyt siirryttiin opintorahasta pienellä palalla tuonne lainan puolelle mikä on ihan perusteltua suomen yrittäjät on tätä uudistusta kannattanut ja kun tämä toteutuu niin nyt se sitten asettaa uuden tavoitteen arvonlisäveropuolella

arvoisa herra puhemies itse tuossa käytin jo pidemmän puheenvuoron ja pidän erittäin myönteisenä sitä että meillä on yrittäjämyönteinen hallitus tässä maassa ne työpaikat joista usein tässä salissa kannetaan huolta syntyvät tulevaisuudessakin yrityksiin emme me poliitikot ei meidän hallituksemme emmekä me kansanedustajat niitä pysty synnyttämään mutta me voimme helpottaa ja mahdollistaa ja luoda sellaista ilmapiiriä jossa työtä ja ja työllisyyttä syntyy lisää niin kuin tässä keskustelussa aiemmin on esille tullut viime vaalikaudella yhteisöveroa kevennettiin kahdellakymmenellä prosentilla ja tämä veronkevennys kohdistui ennen muuta isompiin yrityksiin alennus ei kuitenkaan hyödyttänyt henkilöyhtiöitä eikä elinkeinonharjoittajia mutta viime kauden veronkiristykset sen sijaan koskivat kaikkia yrityksiä ja yritysmuotoja eli kevennys meni vain suurille osakeyhtiöille yhteisöveron kautta mutta veronkiristykset tehtiin kaikille yrityksille ja yritysmuotoihin noin puolet pk yrityksistä on nimittäin muita kuin osakeyhtiöitä tämän jälkeen näiden henkilöyhtiöiden kokonaisverotus on ollut noin viisi prosenttia kireämpää kuin vastaavissa tuloluokissa ja minun mielestäni on myös oikeudenmukaisuuskysymys että myös näille jotka yrittäjähengessä toimivat ja työllistävät itsensä ja ehkä yksi viiva kaksi muuta henkeä kohdistetaan tällainen kannustin ja ja vaikka sosialidemokraatit tätä ovat arvostelleet en ole heitä ennenkään pitänyt mitenkään yrittäjämyönteisenä puolueena enkä pidä tämänkään keskustelun jälkeen niin itse arvostan sitä että suomalaiset yrittäjät ovat tätä kiitelleet ja ottaneet

edustaja heinonen nyt ei ollut tässä läsnä suurinta osaa suurinta osaa keskustelua mutta hänellä oli voimakas voimakas mielipide siitä ei tällä nimittelyllä päästä nyt yhtään eteenpäin että kilpaillaan siitä kuka on kuka on yrittäjäkielteinen itse en en käytä tällaista sanontaa enkä myöskään arvioi kenenkään henkilökohtaista mielentilaa näin mahdolliseksi loppukevennykseksi totean että jatkan tätä luovaa matematiikkaa siltä osin että jos tosiaan on näin että kymmenentuhannen euron mediaanitulolla yritysvähennyksen saa ja hänelle jää käteen kolme euroa kaksikymmentä senttiä kuukaudessa niin sitten kun jatketaan laskutoimitusta sehän tarkoittaa kuukauden jokaiselle päivälle kymmenen senttiä ja se tarkoittaa noin sentin tuntipalkkaa jota hän voisi sitten tarjota tässä työllistämälleen ihmiselle niin pitkälle emme paikallisissa sopimuksissa ole päässeet emmekä toivottavasti pääsekään että nämä työllisyysvaikutukset lasketaan tällaisten tuntipalkkojen mukaan

arvoisa puhemies kun tässä puhutaan että kuka on yrittäjämyönteinen ja kuka ei niin niin loppupelissähän teot ratkaisevat puhetta ja ja lupauksia ja ja kauniita sanoja on on helppo helppo sanoa mutta laitetaan nyt muutama asia mitä nykyinen hallitus

noin sataanyhdeksäänkymmeneentuhanteen suomalaiseen yrittäjään sitten yrittäjävähennys jota suomalaiset yrittäjät ovat toivoneet nyt he sen saavat ja he ovat myös sitä kuvanneet ja tuoneet esille että se on se on malli jonka he haluavat käyttöön ja se on oikeudenmukaisuuskysymys myös niin kuin aiemmin kuvasin meidän aiemman hallituksemme toimet mitkä sinänsä olivat oikeita ja kannatettavia kokoomus niitä oli tukemassa ovat auttaneet isompia yrityksiä ja ja osakeyhtiöitä mutta nämä pienet suutarit parturit ja muut

ovat jääneet ulkopuolelle ja nyt sinne kohdennetaan tämä heidän toivomansa yrittäjävähennys minun mielestäni se on hyvä että näin meidän verotustamme tasapuolistetaan niin kuin sanoin nämä pienet yritykset maksavat jopa viisi prosenttiyksikköä kovempaa veroa tällä hetkellä kuin vastaavasti tienaavat työtä tekevät

edustaja heinonen puhui tässä siitä että että on ryhdyttävä tekoihin kyllä mielestäni olen olen valmis seuraamaan erittäin tarkasti ja varmaan tekin luotte tähän sellaisen seurantajärjestelmän että voimme tässä salissa sanotaan kahden vuoden päästä todeta oliko tällä kalliilla yrittäjävähennyksellä minkäänlaisia työllisyys ja

on tunnettua että suomen yrittäjät on etujärjestönä tätä esitystä ajanut erittäin voimakkaasti mutta yksikään verotuksen asiantuntijatyöryhmä esimerkiksi martti hetemäen johtama työryhmä tai mikään ole nähnyt yrittäjävähennyksen kaltaista toimenpidettä tärkeänä saatikka välttämättömänä valiokunnan kuulema asiantuntija totesikin aivan yksikantaan ja aivan suoraan että tässä ei ole kysymys verotuksen oikaisemisesta tai oikeudenmukaistamisesta tässä on kysymys yhdelle erityisryhmälle suunnatusta veroedusta ja näinhän se on minusta on myönteistä että suomen yrittäjät on tullut meidän kannallemme tässä arvonlisäveron alarajan nostamisessa tämä on oikea marssijärjestys ei siis niin että me täällä salissa luomme suomen yrittäjien kannanottoja ja he ohjaavat meidän päätöksentekoamme vaan niin että me esitämme aloitteita ja ilahdumme että yrittäjänaiset ryn lisäksi myös suomen yrittäjät on tässä nyt vihdoinkin kääntänyt kelkkansa ja nähnyt valon

todellakin maksuperusteinen alvi vanhemmuuden kustannusten tasaus ja kilpailukykysopimukseen sisältyvät monet yrittäjyyttä edustavat tai edistävät toimenpiteet ovat tärkeä kokonaisuus ja tämä on osalisäys siihen mutta vielä tärkeämpää on se että hallitusohjelma on elinkeinopolitiikkaa työllisyyttä ja taloutta vahvistava vahva kokonaisuus ja sen osana tämä on pieni mutta merkittävä uudistus pk yritysten kannalta mutta nimenomaan tämä että meillä on hallitusohjelma jota nyt toteutetaan määrätietoisesti on saanut aikaan taloudessa käänteen kun teidän sosialidemokraattien valtiovarainministerin ja työministerin aikana työttömyys kasvoi velka kasvoi kauhealla vauhdilla ja ja bkt aleni niin nyt nämä kaikki ovat kääntyneet kasvuun siis positiiviseen kasvuun työllisyys paranee bkt kasvaa investointisuunnitelmia on paljon tämä kertoo siitä että tällä politiikalla on muutos saatu aikaan ja se on kaikkein tärkeintä pk yritysten kannalta pk yritykset saavat alihankkijoina ja suorana palvelujen kysynnän kasvun kautta työtä ja pyörät pyörivät entistä kiivaammin ja me pääsemme tästä talouden kurjuudesta johon on viimeisen seitsemän vuoden aikana eri syistä jouduttu viime vaalikausi oli

laman taittaja kirjassa todetaan surullinen hän totesi että se oli hänen aikanaan suomen huonoin hallitus epäonnistunein hallitus martti miettusen hallitus oli toiseksi huonoin se ymmärsi erota

pyytää ja keskustelua voidaan hyvin jatkaa

arvoisa puhemies pyysin vastauspuheenvuoron sen vuoksi että edustaja kankaanniemi totesi että edeltävä hallitus sekä omien että vieraiden sanojen mukaan epäonnistui pahasti tehtävässään no nyt kun tätä hallitusta katsotaan voidaan ruveta vertailemaan millä tavalla tämä hallitus onnistuu nyt jo voidaan todeta että tulette jäämään historiaan guinnessin ennätyskirjaan siinä että tämä hallitus on vatuloinut enemmän kuin mikään hallitus aikaisemmin ja vatuloinnilla nykysuomen sanakirjan mukaan tarkoitetaan siis kaikenlaista jahkaamista jonka lopputuloksena olette peruuttaneet enemmän esityksiä kuin mikään hallitus koskaan nyt ollaan tilanteessa jossa me esittelemme yrittäjävähennystä ja niitä keinoja millä yrittäjyyttä suomessa tuetaan te esitätte

tätä yrittäjävähennystä jonka me olemme todenneet tekevän ison loven siihen miten yrittäjiä suomessa jatkossa kohdellaan pienituloiset yrittäjät tästä esityksestä eivät tule hyötymään ja heitä tässä esityksessä tullaan rankaisemaan eniten koska heitä on eniten toiseksi totean että nämä sosialidemokraattien esittämät kasvupanostukset kaikuvat kuuroille korville minä olen todella pahoillani edustaja heinonen siitä että te ette halua edes kuulla opposition vaihtoehtoa suomessa on oppositio sen takia että me esitämme omat vaihtoehtomme ja me esitimme samalla summalla kuin tämä noin satakaksikymmentä miljoonaa kaksi merkittävää toimea ja te kehtaatte täällä väittää te kehtaatte väittää että oppositio ei esitä mitään toimia kunhan rutisee vaan me rutisimme että tämä yrittäjävähennys on epäreilu se on epäoikeudenmukainen yrittäjille itselleen ja se on epäoikeudenmukainen veronmaksajille koska kasvupanostuksia ei synny me esitimme kahta korvaavaa toimea ja se ei näytä teille millään kelpaavan siksi minä toteaisin että te olette ei liikkeen edustajia ettekä halua luoda aitoja oikeita kasvupanostuksia
arvoisa puhemies oppositio on nyt tänään esittänyt jälleen kerran kovaa kritiikkiä tätäkin hallituksen esitystä vastaan ja aika monia muitakin esityksiä vastaan mutta haluan kuitenkin myös itse itse tuoda esille muutamia seikkoja edustajat kankaanniemi ja heinonen äsken esittelivät ansiokkaasti muutamia nykyhallituksen yrittäjämyönteisiä toimenpiteitä enkä halua niitä enää tässä tässä kerrata sen enempää mutta haluan kuitenkin lisätä siihen listaan vielä että tämä hallitus muun muassa kasvattaa kotitalousvähennyksen määrää mikä osaltaan kohentaa yrittäjyyden edellytyksiä samoin tämä hallitus on sekä viime syksynä päättänyt että nyt tänä syksynä tulee päättämään tuloveron kevennyksistä ne parantavat paitsi tavallisen palkansaajan ostovoimaa myös monen pienituloisen yrittäjän asemaa ja parantavat myös työn vastaanottamisen ja työllistämisen edellytyksiä lisäksi hallitus tulee ensi ensi keväänä kehysriihessä käsittelemään uusia pk yritysten ja muidenkin yritysten toimintaedellytyksiä parantavia toimenpiteitä esimerkkinä mainittakoon vaikkapa investointivaraus josta on julkisuudessa keskusteltu arvoisa puhemies nämä kaikki mainitsemani ja aiemmin mainitut toimenpiteet kohentavat kohentavat osaltaan yrittämisen ja työllistämisen edellytyksiä yksikään keino ei varmaankaan yksinään tee sitä loputtoman paljon mutta yhdessä ne ovat kuitenkin merkittäviä ja kuten on tänäänkin todettu ne luovat osaltaan positiivista ja yrittäjähenkistä ilmapiiriä maassamme juuri sitä suomi kaipaa ja tietysti sen myötä myös uusia työpaikkoja ja niitä olemme jo saaneet tällä hallituskaudella aikaan

tuosta vatuloinnista puheen ollen minulla minulla oli kunnia olla hallitusneuvotteluissa kaksituhattayksitoista ja ja kaksituhattaviisitoista ja kun kaksituhattayksitoista kuuden puolueen hallitusta muodostettiin oikealta vasemmalle tai vasemmalta oikealle niin siellä ei saatu kirjattua hallitusohjelmaan oikeastaan yhtään mitään uudistusta ja sitten ne kaikki epäonnistuivat mitä yritettiinkin koska hallituksen sisällä

laitapuolueet päässeet yhteisymmärrykseen juuri mistään ja näin ollen se hallitus tai oli kaksikin hallitusta sinä kautena kaksi pääministeriä ei tuonut eduskuntaan juuri minkäänlaisia esityksiä ja ja uudistuksia eli eduskunnasta ei tarvinnut eikä voinut vetää mitään esityksiä pois kun niitä ei hallitus tänne edes saanut aikaiseksi ja juuri sen takia sitten suomen talous meni alaspäin kuin lehmän häntä

todetaan vasta siinä vaiheessa että niitä ei ole viisasta toteuttaa ja sitten niitä vedetään pois tai niistä luovutaan ja juuri viisas vastuullinen hallitus tekee näin pyydän edustaja kiurua ja harakkaa lukemaan tuon jyrki vesikansan kirjan laman taittaja raimo sailaksen sosialidemokraattisen korkean virkamiehen elämäkerran siellä on todella mielenkiintoista tekstiä lähihistoriasta ja myös viime hallituksen ja muun muassa sosialidemokraattien

puhemies edustaja heinosen edellä esittämiin näkemyksiin on varsin helppo yhtyä ja haluan itsekin lausua kiitokseni sekä hallitukselle tästä portugalin kanssa neuvottelemastaan verosopimuksesta ja tietysti jo aiemmin muiden maiden kanssa neuvotelluista verosopimuksista että samalla kiittää myös valtiovarainvaliokuntaa nopeasti laaditusta yksimielisestä mietinnöstä verosopimuksen ratifioimiseksi muutaman muun lakiesityksen osalta oppositio on esittänyt tänäänkin kovaa kritiikkiä mutta ei ainakaan tämän verosopimuksen osalta ainakaan vielä ja tuskinpa ainakaan pitkää debattia tästä saadaan tänään aikaiseksi

kuten edustaja heinonenkin edellä totesi käsittääkseni ranskan kanssa neuvotellaan parhaillaan uudesta verosopimuksesta ja toivon että neuvottelut etenevät myös sillä saralla mahdollisimman ripeästi

arvoisa puhemies verosopimusten saralla saavutettu edistys on monella tavoin varsin kannatettavaa ja tietysti myös kaikkinainen veronkierron ehkäisemiseksi tehtävä työ sekä kansallisesti että kansainvälisesti on hyvin tärkeää oikeastaan tärkeintä näiden verosopimusten saralla saavutettavan edistyksen kannalta on niiden kansalaisille ja veronmaksajille heidän yhdenvertaisuudestaan kertoma viesti onkin äärimmäisen että näinä kansallemme taloudellisesti varsin vaikeina aikoina tämä viesti välittyy voimallisesti eteenpäin

arvoisa puhemies edustaja savio on täysin oikeassa oppositiolta ei tule kritiikkiä vaan kiitosta siitä että tämä verosopimus on saatu aikaan sitähän on pitkään tehty tehty ja se on nyt sitten saatu maaliin

on tietenkin se iso teema

sdpllä kuten tässä salissa ollaan kuultu moneen kertaan ja näissä pienissäkin asioissa se on se on tärkeä viesti vaikka se saavutettava verotuotto ei nyt mikään maailman valtavin olekaan kuten edustaja savio tuossa sanoikin kyseessä on ennen kaikkea oikeudenmukaisuuskysymys se että ihmiset voivat kokea että veropakolaisilla ei ole erioikeuksia verrattuna kaikkiin niihin jotka jotka säntillisesti täällä suomen päässä asioitaan hoitavat ja velvoitteistaan pitävät huolta tällä on kyllä laajempaakin merkitystä sikäli että näitten verosopimusten karttuessa alkaa olla sellainen tilanne että tuolla välimeren maissa ei enää oikein löydy sitten sellaista veropakolaisparatiisia nyt kun kun jos se ranskan sopimuskin saadaan aikaan sitten jos haluaa nauttia aivan erityisistä veroeduista niin valiokunnan kuuleman asiantuntijan mukaan täytyy mennä afrikan puolelle ja en usko että tansania on aivan yhtä houkutteleva kohde vaikka veroetua saataisiinkin tämä on kiitettävää kiitettävää edistystä pieni pieni osa sitä suurta työtä joka eu tasolla on saanut tuulta purjeisiinsa ja edistyy todella nopeasti pyrkimys siihen että verot maksetaan sinne missä tulos on tehty ja että että kaikkia kohdellaan reilusti

arvoisa puhemies asia on varsin tuttu meille kaikille koska tähän on paljon pantu paukkuja täytyy kiittää nykyistä hallitusta siitä että olette ensinnäkin jatkaneet tätä työtä veronkiertämisen ehkäisemiseksi tältä osin tämä kaksinkertaisen verotuksen välttämisen uusi sopimus kertoo siitä että olette sitoutumassa näihin talkoisiin joita jo on saatu aikaan ja joita nyt tässä jatketaan minusta on kunniaksi se että hallitus on tämän sopimuksen saanut tehtyä ja siltä osin siitä on myös hyvä antaa kiitosta

arvoisa puhemies lakialoitteessa ehdotetaan että vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä verohuojennuksista annettua erityislakia jatketaan vielä kahdella vuodella eli vuoden kaksituhattakahdeksantoista loppuun on tärkeää että myös vaikeavammaiset ihmiset voivat halutessaan osallistua työelämään yrittäjinä ja ylläpitää tälläkin tavalla omaa motivaatiotaan ja mielenterveyttään erityislain tarkoituksena on ollut varata aikaa pysyvämmän ratkaisun löytämiseen on huomioitava että määräaikaisella erityislailla säätämistä ei voi pitää tyydyttävänä ratkaisuna kenenkään kannalta joten on tarkoituksenmukaista selvittää ote hankkeen yhteydessä mahdollisuus korvata vammaisyrittäjien arvonlisäveron huojennus suoralla tuella vammaisyrittäjille osatyökykyisille tie työelämään eli ote kärkihankkeen on tarkoitus antaa ehdotuksensa toimenpiteistä vuoden kaksituhattakahdeksantoista aikana jo vuodesta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi lähtien on jatkettu määräaikaisesti tätä lakia jossa vaikeasti vammaiset yrittäjät vapautetaan arvonlisäverosta eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmässä on käsitelty vammaisten yrittäjien tilannetta ja eriarvoista heikompaa asemaa muihin yrittäjiin nähden olemme toimittaneet valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja lintilälle vammaisjärjestöjen vetoomuksen pysyvämmän ja kaikkia vammaisia yrittäjiä tasaveroisemmin kohtelevan ratkaisun löytymiseksi kiitos verojaostolle että vetoomus on huomioitu tämän käsittelyssä olevan aloitteen ovat allekirjoittaneet kaikkien ryhmien edustajat verojaostossa invalidiliitto ry ja näkövammaisten liitto ry ovat useissa eri yhteyksissä esittäneet kestävämpää järjestelmää kuin määräaikainen erillislaki vaikeavammaisten yrittäjien aseman turvaamiseksi myös suomen vammaispoliittisessa ohjelmassa vampossa on toimenpide ehdotus että selvitetään vammaisyrittäjien arvonlisäveron huojennuksen korvaaminen suoralla tuella vammaisyrittäjille velvoite asian edistämiseen tulee ykn vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksesta joka ratifioitiin suomessa viime kesänä vammainen henkilö tarvitsee apuvälineitä ja muita mukautuksia työoloihin kuten esteettömän työympäristön voidakseen täysipainoisesti toimia yrittäjänä yrittäjänä toimiminen on monelle vammaiselle mieluinen ja kiinnostava vaihtoehto sillä vammaisten työllistyminen muiden palvelukseen ei ole ollut helppoa vaikeavammaiselle yrittäjälle muodostuu useita ylimääräisiä kustannuksia hän saattaa joutua turvautumaan toisten henkilöiden apuun kuljetuksissa laskutuksessa sekä kirjanpidossa ja korvattavien laitteiden siirtelyssä nykyisessä parin vuoden välein uusittavassa menettelyssä on puutteita esimerkiksi nykyisen alv vapauden rajaaminen pelkästään käsityö ja korjausalan ammatteihin ei vastaa tämän päivän elinkeinorakennetta luovan alan vammaiset yrittäjät on rajattu pois lisäksi tuensaantiin sisältyy harkintaa ja eriarvoisuutta riippuen siitä minkä alueen toimistossa vammainen yrittäjä alv vapautusta anoo erilaisia selvityksiä kompensaatiotoimenpiteistä on vuosien varrella tehty mutta tuloksetta vammaistyöryhmä yhdeksänkymmentäkuusi ehdotti vaikeavammaisten alv vapaudesta luopumista ja sen korvaamista kauppa ja teollisuusministeriön yritystuilla valtiovarainministeri on tuolloin lausunut työryhmän ehdotuksesta seuraavaa verotukien korvaaminen suorilla tuilla on vmn yleisen veropoliittisen linjan mukaista ja edistää tukipolitiikan selkeyttä ja läpinäkyvyyttä suorat tuet soveltuvat arvonlisäverohuojennusta paremmin vammaisten yritystoiminnan tukemiseen koska silloin tuki voidaan kohdistaa tasaisemmin kaikille vammaisille yrittäjille

arvoisa puhemies tämä valtiovarainvaliokunnan mietinnössään puoltama lakialoite vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä verohuojennuksista on tosiaankin erittäin kannatettava kuten edustaja karimäkikin totesi tämä lakialoite on saanut laajaa kannatusta yli puoluerajojen ja sen ovat allekirjoittaneet tosiaan kaikki verojaoston jäsenet itseni mukaan lukien vammaisjärjestöjen ääntä on siis todellakin kuultu nyt päätöksenteossa tarkoituksena on vahvistaa vaikeavammaisten asemaa työmarkkinoilla tässähän on kyseessä erityislaki jota on eduskunnassa ollut tapana jatkaa aina kaksi vuotta kerrallaan huolimatta siitä että myös valiokunnan pitkäaikainen toive on ollut saada laki pysyväksi kuten tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan määräaikaisella erityislailla säätämistä ei voida pitää tyydyttävänä ratkaisuna kenenkään kannalta mietinnössä todetaan myös että on tärkeää että myös vaikeavammaiset ihmiset voivat osallistua halutessaan työelämään yrittäjinä ja ylläpitää tälläkin tavalla omaa motivaatiotaan ja mielenterveyttään muun muassa näillä perusteilla pidän tämän lakialoitteen hyväksymistä myös täällä eduskunnan täysistunnossa tärkeänä kädenojennuksena vaikeavammaisille yrittäjille vaikka kuten kuten jo totesinkin pysyvämpi ratkaisu olisi kaikkien osapuolten kannalta ehdottomasti parempi

arvoisa puhemies aivan kuten tässä edellä jo todettiin niin tämä lakialoite on on varsin kannatettava edustaja karimäki puheenvuorossaan kertoi hyvin siitä miten yritystoiminta voi olla vaikeavammaisille oikeastaan ainoa vaihtoehto osallistua työelämään ja on tärkeää että siihen kannustetaan niin kuin tällä verohuojennuksella tehdään niin kuin tässä mietinnössä todetaan niin niin sosiaali ja terveysministeriö on aloittanut osatyökykyisille tie työelämään eli ote kärkihankkeen ja sen on tarkoitus valmistua ehdotuksia toimenpiteistä vuoden kaksituhattakahdeksantoista aikana nyt tällä esityksellä tuota verohuojennusta jatketaan tuohon asti ja niin kuin tässä on aiemmissa puheenvuoroissa tullut toiveita olisi hyvä että sitten saataisiin jonkunlainen pysyvä ratkaisu tähän tilanteeseen tässä kyllä herää sellainenkin kysymys mieleen ja toive että olisi ollut hyvä jos jos hallitus olisi nyt kun makeisvero poistettiin ja tiedetään että ollaan suunnittelemassa sokeriveroa samalla tavalla ollut siinä kohtaa valmis

jos tiedetään että jotakin pysyvää muutosta ollaan valmistelemassa niin on on huono että sitten juuri sitä ennen vastaava vero siinä tapauksessa makeisvero lakkautetaan ja odotetaan kun kun saadaan uusi valmisteltua tässähän on vähän sama idea nyt että annetaan jatkoaikaa tälle verohuojennukselle ja odotellaan että tuosta ote hankkeesta saataisiin sitten pysyviä ratkaisuja aikaiseksi tässä tapauksessa näin on toimittu ja se on erittäin fiksua

ilo yhtyä näihin aikaisempiin puheenvuoroihin yhtenä tämän lakialoitteen hyväksyjänä allekirjoittajana tämä todellakin oli täysin täysin yksimielinen ja yhdenmielinen tämä jaoston näkemys siitä että vaikeavammaisten yrittäjyyttä pitää tukea samoin kuin siitä että haluaisimme mielellämme tähän jonkin pysyvämmän ratkaisun varmasti työtä tehdään oli myös paikallaan ja hyvin tärkeätä kun kun edustaja karimäki aikaisemmin asetti tämän laajempiin kehyksiin eli siihen että vammaisten ja osatyökykyisten panosta suomalaisessa työelämässä täytyy edistää korkean työttömyyden ja edelleen korkeampien vaatimusten työmarkkinoilla käy helposti niin että ne jotka katsotaan edes hiukan osatyökykyisiksi jäävät jäävät helposti siitä jälkeen silloin kannattaa muistaa se vanha viisaus että jokainen meistä on jollakin tavalla vammainen minä olen erittäin osatyökykyinen siinä työssä jota oma isäni teki eli kirvesmiehen tehtävissä tätä tätä työtä haluan lämpimästi kannattaa vielä tällainen huomio että verojaostossa käydyssä keskustelussa ilmeni että jo nyt kohtalainen joukko ennen kaikkea käsityöläisiä vaikeavammaisista on niin pienituloisia että tämä nykyinen alvirajan enimmäisraja kymmenentuhatta euroa on jo on jo heitä hyödyttänyt mutta tämä tämä on jälleen yksi syy ja yksi mahdollisuus ratkaista tämä ongelma myös siten että alvin alarajaa nostetaan noin kolmeenkymmeneentuhanteen jolloin voitaisiin sitä ennen jo teettää laskelmat valtiovarainministeriössä josko kävisi niin onnellisesti että sitä kautta tämä asia saataisiin pysyvästi ratkaistua

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa puhemies tällä lakialoitteella vasemmistoliitto on halunnut konkreettisesti edistää asiaa josta täällä eduskunnassa on puhuttu pitkin vuotta vanhempainvapaajärjestelmä on uudistettava vastaamaan paremmin niin perheiden tarpeita kuin sukupuolten välistä tasa arvoa ehdotamme sairausvakuutuslakiin muutosta jolla nykyinen äitiys isyys ja vanhempainvapaa korvattaisiin uudella vanhempainvapaamallilla jossa vanhempainvapaa pidennettäisiin kahdeksaantoista kuukauteen ja jossa tämä vapaa jaettaisiin kolmeen noin kuuden kuukauden pituiseen jaksoon joista yhden käyttäisi äiti yhden vanhemmat jakaisivat keskenään ja yhden käyttäisi isä osittaista vanhempainrahaa koskevat säännöt vastaisivat nykyistä lainsäädäntöä ehdottamassamme mallissa isä voi käyttää viidenkymmenenneljän päivän isyysvapaata haluamanaan haluamanaan ajankohtana nykyistä vastaavasti myös äidin ollessa äitiys tai vanhempainvapaalla muilta osin pääsääntö olisi että äidin ja isän vanhempainvapaat tulisi sopia pidettäväksi eri aikoina molempien vanhempainvapaat tulisi käyttää viimeistään siihen mennessä kun lapsi täyttää kolme vuotta haluamme että myös yksinhuoltajilla opiskelijoilla ja yrittäjillä on mahdollisuus vanhempainvapaaseen samoin kuin lapsistaan erillään asuvilla etävanhemmilla yksinhuoltajalla olisi oikeus samanpituiseen vanhempainvapaaseen kuin kahden vanhemman perheellä vanhemmuuteen liitettävät oikeudet ja etuudet tulee lisäksi ulottaa yhdenvertaisesti koskemaan myös samaa sukupuolta olevien pariskuntien perheitä mitkä nykyjärjestelmän keskeisimmät ongelmat sitten ovat nykyistä vanhempainvapaamallia on kehitetty tipoittain eri vuosikymmeninä tuloksena on vanhanaikainen tilkkutäkkimäinen järjestelmä joka ei vastaa sille asetettuja tavoitteita lasten hyvinvoinnin ja sukupuolten tasa arvon edistämisestä nykyjärjestelmä mahdollistaa myös huonosti vapaiden jakamisen tasa arvoisesti tällä hetkellä suomessa isät käyttävät ennen kaikkea heille erikseen osoitetut vapaat varsinaisista vanhempainvapaista isät pitävät vain kolme prosenttia ja viidenkymmenenneljän päivän isyysvapaan vanhempainvapaakauden jälkeen käyttää vain prosenttia isistä syyt löytyvät pitkälti suhtautumisesta sukupuolten väliseen työnjakoon sekä työelämän käytännöistä ja asenteista tutkimus osoittaa isien käyttävän pääosin juuri niitä vapaita jotka on erikseen nimetty isille toinen ongelma on nykyjärjestelmän pituus se on liian lyhyt nykyinen vanhempainvapaa päättyy lapsen ollessa vajaan vuoden ikäinen sen jälkeen lapsen kotihoitoa on jatkettava kotihoidon tuella tai lapsi on vietävä päivähoitoon koska vanhempainraha loppuu lapsen ollessa noin yhdeksän kuukauden ikäinen on tällä hetkellä hyvin yleistä että lapsen hoitamista kotona jatketaan kotihoidon tuella kahdeksankymmentäyhdeksän prosenttia perheistä käyttää kotihoidon tukea ainakin jonkin aikaa ja käyttäjä on lähes aina äiti kuitenkin vain kuusitoista prosenttia perheistä käyttää kotihoidon tukea täysimääräisesti eli siihen saakka kunnes lapsi on noin vuotias jos lasta voisi hoitaa ansiosidonnaisella päivärahalla puolitoistavuotiaaksi ja vastaavasti kotihoidon tuen käyttö vähenisi tämä kohentaisi erityisesti pikkulapsiperheiden toimeentuloa lapsiperheiden köyhyysaste kääntyi nousuun vuonna kaksituhattakaksitoista laskettuaan sitä ennen muutaman vuoden ajan köyhyysaste on noussut jyrkimmin kahden huoltajan pikkulapsiperheissä arvoisa puhemies vanhempainvapaajärjestelmän uudistaminen on tärkeää monesta syystä mahdollisuus jakaa hoivavapaat tasaisemmin perheen näin halutessa parantaisi naisten asemaa työmarkkinoilla ja naisten työllisyyttä ennen kaikkea se antaisi molemmille vanhemmille tasa arvoisen mahdollisuuden viettää aikaa kotona lasten kanssa